ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia hanna mäntylä on eduskunnalle kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta ensimmäinen seitsemättä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen siirtyäkseen erityisneuvonantajan tehtävään euroopan neuvoston sihteeristössä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön neljä pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on pia viitanen riitta myllerin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen kannanoton yanar on jyrki kasvin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton kari uotila on li anderssonin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton eva biaudet on mats löfströmin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen neljän mukaisen kannanoton vielä on peter östman päivi räsäsen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen viiden mukaisen kannanoton lisäksi on jari ronkainen

ville vähämäen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy kannnanoton joka on monistettuna jaettu edustajille ja kari uotila mats nylundin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy kannanoton joka on monistettuna jaettu edustajille

ensin äänestetään ehdotuksesta pia viitasen ehdotusta vastaan sitten voittaneesta eva biaudetin ehdotusta vastaan sen jälkeen voittaneesta ozan yanarin ehdotusta vastaan ja voittaneesta peter östmanin ehdotusta vastaan tässä äänestyksessä voittaneesta äänestetään jari ronkaisen ehdotusta vastaan ja voittaneesta kari uotilan monisteena jaettua ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä

vastaan

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula kari uotilan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö lisätalousarvioksi tähän mietintöön liittyy kaksi

edustaja kalli sallitaan pieni hetki niille edustajille jotka haluavat käydä keskusteluja poistua salista jatkamaan keskusteluja salin

ulkopuolella minä toistan että toivon että edustajat jotka käyvät keskusteluja tekisivät sen tuolla tämän salin ulkopuolella edustaja
kiitoksia arvoisa puhemies hallituksen esityksessä korotetaan varsinaisten tulojen arviota noin neljälläsadallakahdeksallakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla ja lisätään määrärahoja noin kolmellasadallaneljällä miljoonalla eurolla odotettua myönteisemmän talouskehityksen vuoksi muun muassa arvonlisäverotuottoa korotetaan noin kahdellasadalla miljoonalla eurolla suurimmat määrärahaesitykset tehdään lounais suomen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseen liikenneväylien kehittämiseen sekä sote ja maakuntauudistuksen valmisteluun lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta sadallaseitsemälläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla valtion nettolainanotoksi arvioidaan vuonna seitsemäntoista noin viisi pilkku neljä miljardia euroa valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin satakahdeksan miljardia euroa mikä on noin neljäkymmentäyhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen osaamisvajeen vähentämiseksi opetus ja kulttuuriministeriö on päättänyt vahvistaa tekniikan korkeakoulutusta sekä tutkimus ja innovaatiotoimintaa lounais suomessa siten että turkuun luodaan tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteinen alusta johon varataan kaksi miljoonaa euroa tämän lisäksi lounais kehitetään suomen tekniikan alan yliopistojen yliopistojen yhteistyömalli ja perustetaan niin sanottu yhteistyöyliopisto tähän osoitetaan vuosille seitsemäntoista viiva kaksikymmentäyksi yhteensä kaksitoista miljoonaa euroa myös ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen osoitetaan lisäresursseja positiivisen rakennemuutoksen alueilla

arvoisa puhemies uudenkaupungin radan sähköistyshankkeen kustannusarvio on kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa ja se sisältää turku uusikaupunki radan sähköistyksen sekä siihen liittyviä pieniä ratatöitä myös oulun meriväylähanke on elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeä

tarkoituksena on että väylä saadaan metrin syvyyteen ja osittain uuteen uuteen linjaukseen mikä lisää alusten kuljetuskapasiteettia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä julkiset julkiset työvoima ja yrityspalvelut momentille ehdotetaan kymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa työttömyysturva aktiivimallin käyttöönottoon aktiivimalli sisältyy sosiaali ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan työttömyysturvalain muuttamisesta annettavaan hallituksen esitysluonnokseen arvoisa puhemies valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin momentissa hallitus ehdottaa

määrärahan valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin valiokunta toteaa että valtionavustus ei voi perustua osaksikaan sellaisen toiminnan pilotointiin joka ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaista ja jota vastaan vasta ollaan valinnanvapauslailla säätämässä kyseeseen voi tulla vain sellainen sosiaali ja terveyspalvelujen pilotointi joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella tämän varmistamiseksi valiokunta ehdottaa valtionavustuksen käyttötarkoituksen rajauksia minkä jälkeen momentin pääosissa ei viitata hallituksen sote esityksessä tarkoitettuihin maakuntiin

julkiset työvoima ja yrityspalvelut momentille ehdotetaan se kymmenen miljoonaa euroa jonka jo totesin ja äskeisen valinnanvapausmuutoksen momentti muuttuu seuraavasti määrärahaa saa käyttää yksi valtionavustuksen maksamiseen julkisyhteisöille sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden sekä erillisten henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta annettaviin kustannuksiin kaksi pilottihankkeita toteuttavien toteuttavien julkisyhteisöjen sosiaali ja terveydenhuollon yhtiöiden pääomittamiseen arvoisa puhemies ympäristövahinkojen torjunta momentille esitetään viiden miljoonan euron lisäystä nivalassa olevan hituran nikkelikaivoksen sulkemistoimiin valtiolta tarvittavan rahoituksen arviointiin liittyy tässä vaiheessa paljon epävarmuutta mutta ympäristöministeriö arvioi tarpeen olevan nyt esitetyn määrärahan lisäksi vielä noin kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa arvoisa puhemies valiokunnan päätösehdotus on seuraava eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen vuoden seitsemäntoista talousarvioksi edellä todetuin muutoksin eduskunta hyväksyy edellä ehdotetun lausuman eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteet yksi viiva viisi eduskunta päättää että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lisätalousarviota sovelletaan viides seitsemättä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen kiitoksia

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

talous on kääntynyt selvään kasvuun kasvun ennakoidaan olevan valtiovarainministeriön ennustettakin voimakkaampaa ja myös eun mittakaavassa maamme talouskasvu on alkuvuonna poikkeuksellisen hyvää jopa voimakkaampaa kuin esimerkiksi ruotsissa ja saksassa

paremmat verokertymät ja ja toisaalta sitten odotettua myönteisemmän talouskehityksen vuoksi muun muassa arvonlisäverotuottoakin pystytään korottamaan satakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa tiettyjä lisämäärärahoja ohjataan niistä muutamia nostan tässä puheenvuorossani esille mutta edelleen vaikka lisätalousarvioesityksessä vähennetäänkin valtion nettolainanoton tarvetta sataseitsemänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna noin viisi pilkku neljä miljardia euroa näin ollen vuoden lopussa verotaakkamme olisi satakahdeksan miljardia mikä on noin neljäkymmentäyhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen myönteistä tässä lisätalousarviossa ovat lounais suomen rakennemuutos ja osaamisvajekysymykset eli nyt on jo tilanne se että tarvitaan osaavaa työvoimaa lisää tässä varmasti on hyvä paikka antaa kiitosta myös entiselle vapaavuorelle jonka rohkeuden ansiosta muun muassa telakka asioiden parissa tänä päivänä on aivan toisenlaiset tuulet kuin kuin vielä hetki sitten valiokunta myös muistuttaa että suomessa on myös muita positiivisen rakennemuutoksen alueita joiden osaamistarpeisiin tulee vastata nykyistä paremmin nostan täältä esille sen että meillä on isoja huippu urheilun hankkeita stadionia on remontoitu en siihen enempää mene tampereen kansi ja areena kysymys on esillä mahdollisesti ifkn ja turun palloseuran isot jäähallihankkeet mäkelänrinne kysymyksenä mutta nyt on tässä esillä tämä kymi ring jonne on tulossa suomen ensimmäinen kansainväliset mitat täyttävä moottorirata mutta sen lisäksi myös ajokoulutus ja liikenneturvallisuuskeskus ja ajoneuvoteollisuutta palveleva testausympäristö hanke on aiemmin tunnistettu kansallisesti merkittäväksi huippu urheiluhankkeeksi jolloin sitä eivät koske valtion liikuntaneuvoston hyväksymässä liikuntapaikkarakentamisen suunta asiakirjassa määritellyt avustuksen enimmäismäärät vaan avustusmäärä harkitaan tapauskohtaisesti tämä on hieno hanke

itse olen vähän karsastanut tämän radan nimeä mikä on kymi ring mutta kun kansainvälisen moottoriurheiluväen kanssa olen saanut työtä tehdä niin olen ilokseni huomannut että he ääntävät sen kimi ringiksi ja se sopii erinomaisesti

lyhyesti oman jaostoni eli asunto ja ympäristöjaoston asioista belvedere mining oy on nivalassa sijaitsevan hituran nikkelikaivoksen entinen omistaja kanadalaisyhtiö on mennyt konkurssiin tai sen suomalainen tytäryhtiö ja me olemme aivan järjettömässä tilanteessa että jälleen kerran suomalaiset veronmaksajat maksavat tällaisen

jotka ovat niin kuin kriisin partaalla on suomessa useampia sen takia valiokunnassa nostimme esille sen että eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa kaivosten jälkihoidosta huolehtimisen jo niiden toiminnan aikana jotta kaivosten sulkemisiin liittyvät vastuut eivät jää valtion kannettavaksi ja arvioi myös kaivostoiminnalle asetettavien vakuuksien optimaalista tasoa arvoisa puhemies anteeksi pieni ylitys joo

arvoisa puhemies tähän lisäbudjettiesitykseen sisältyy muutamia myönteisiä asioita kuten uudenkaupungin radan sähköistäminen ja oulun meriväylä ja myöskin positiivisten rakennemuutosten alueelle satsaaminen kun edustaja heinonen viittasi turun telakan tilanteeseen niin kyllä kunnia kuuluu entiselle ministeri vapaavuorelle työstä telakkateollisuuden eteen mutta kyllä siinä oli moni muukin taho mukana näiden vuosien aikana jotta tällainen valoisa näkymä tällä hetkellä länsirannikolla ja turun seudulla

kolmenkymmenen miljoonan laittaminen valinnanvapauskokeilun pilotteihin on kyllä kovin kyseenalaista valiokunta on joutunut tätä miettimään ja pystynyt jollain tavalla vääntämään niin ettei tämä nyt ihan perustuslain kannalta ole kielteistä ja sen vastaista mutta kyllä jokainen tietää että nämä kolmekymmentä miljoonaa on tarkoitettu valinnanvapauskokeiluihin mikä on nyt täysin hakusessa vielä koko paketti ja kuten ministeri eilen täällä pakkoyhtiöittäminen on on todennäköisesti perustuslain vastainen tämä oli se toinen outo juttu toinen oli se mihin edustaja heinonen viittasi tämä kymi ring hanke heinonen viittasi että tämä on aikoinaan todettu valtakunnallisesti tärkeäksi hankkeeksi niin on ja tälle on aikoinaan annettu pieni lähtörahakin valtion toimesta mutta tämän vuoden liikuntapaikkarakentamisen hakemuksissa tätä hanketta ei ole edes ollut ja kun heinonen toteaa että harkitusti voidaan sitten tehdä erillispäätöksiä niin minä kysyn kuka on harkinnut ei ainakaan valtion liikuntaneuvosto jonka varapuheenjohtaja edustaja heinonen on koska liikuntaneuvosto ei ole voinut harkita tämän avustuksen myöntämisen tarkoituksenmukaisuutta kun ei ole hakemusta edes ollut kun tämä tuli valtiovarainministeriöstä okmään opetus ja aivan äimän käkenä pakotetaan tekemään tällainen momentti pakotetaan laittamaan siihen kolme pilkku viisi miljoonaa määrärahaa samaan aikaan kun maa on täynnä korjaamattomia uimahalleja huutava pula perusliikuntapaikoista ja niin edelleen niin tähän löytyy ohi kaiken valmistelun kolme pilkku viisi miljoonaa sen lisäksi viittaan muun muassa edustaja ala nissilän esiin nostamiin hankkeisiin kun meillä on näitä moottoriurheiluhankkeita jos moottoriurheilua halutaan harrastaa harrastaa ja sillekin arvo pitää antaa niin ne ovat olleet muutamia satoja tuhansia mitä jotkut ratahankkeet ovat saaneet vuosien mittaan valtiolta

moottoriurheiluhankkeen liikennejärjestelyihin osoitetaan neljätoista miljoonaa samaan aikaan kun esimerkiksi vuosaaren satamaväylän syventäminen joka on välttämätön muun muassa äänekosken kuljetusten turvaamiseksi siirtyy eteenpäin onneksi siitä nyt on kuitenkin sovittu että se ensi vuoden budjettiesitykseen toivottavasti sisältyy virkavastuulla valiokunnassa olevat liikenneministeriön asiantuntijat totesivat että kaikki tämä neljätoista miljoonaa on tarkoitettu nimenomaan tämän moottoriurheilukeskuksen liikennejärjestelyihin ja sen vuoksi meidän vastalauseessamme on ehdotus että tämä raha on ihan ok neljätoista miljoonaa tarvitaan lahti kouvola tien parantamiseen se on vaarallinen tie se on erittäin vaarallinen alkuosaltaan esimerkiksi lahti nastola välillä jossa kuolonkolareita sattuu tosi usein sitä rahaa tarvitaan väylää pitää parantaa mutta on aivan suorastaan naurettavaa arvoisa valtiovarainministeri että neljätoista miljoonaa osoitetaan vain yhden moottoriurheilukeskuksen rakentamiseen kuuntelin radiota sattumalta ja tämän hankkeen vetäjältä kysyttiin päijät hämeen radiossa mistä ne muut rahat ovat tulossa ei ole tietoa ei tiedetä ei tiedetä rakennetta ainoastaan erikseen kysymällä saatiin omistusrakenne selville ja kun valtion rahaa pääsääntöisesti pitää kohdistaa vain kuntien vetämille niin tässä on yksi kunta pienellä osuudella mukana tämä on yksityisen osakeyhtiön bisneshanke bisneshanke ja sen vuoksi se täytyy todella kyseenalaistaa minä olen viimeisen päälle liikunnan ja urheilun ystävä ja liikuntapaikkarakentamisen ystävä kaksi miljardia euroa menetetään liikkumattomuuden seurauksena koska kansa ei liiku lapset eivät liiku nuoret eivät liiku aikuiset eivät liiku vanhukset eivät liiku meillä on lukemattomasti lukemattomasti

arvoisa puhemies hämmästelen edustaja uotilan puheita on urheilumiehenä tunnettu ja nyt täällä laitetaan eri huippu urheilut vastakkain vielä se laji moottoriurheilu missä me olemme maailman parhaita me olemme maailman nopein kansa ja tämä iso määrittely on tehty olympiakomitean johdossa että tämä on meidän yksi kärkihanke huippu urheilun kärkihanke ei edustaja uotila hämmästellyt yhtään sitä kun vain samalla tavalla lisättiin olympiastadionille rahaa se oli edustaja uotilan mielestä hienoa että stadioniin menee viisikymmentä miljoonaa lisää kohta kolmesataa miljoonaa on mennyt stadioniin olen samaa mieltä että se olisi pitänyt remontoida mutta kun edustaja arhinmäki ministeri arhinmäkenä laittoi sinne pisteen että tämän enempää sinne ei anneta niin siitä olisi pitänyt pitää kiinni ja helsinki olisi hoitanut sitten oman osuutensa mitä kaikkea sinne rakentaa minusta on hienoa että suomi saa kimi ringin

arvoisa herra puhemies olympia stadion hanke todella laitettiin alulle ollessani ministeri hanketta karsittiin ja siihen asetettiin selkeä kattohinta mutta koska kysymyksessä on

historian kannalta yksi merkittävimmistä ellei merkittävin rakennus tunnetuin rakennus funktionalismin helmi maailman kauneimmaksi valittu rakennus niin minusta on vain ja ja ainoastaan järkevää ja tästä haluan kiittää talouspoliittista ministerineuvostoa että kun on nähty sitä tehdessä että tarvitaan karsittunakin siihen riittävästi määrärahoja ne taataan kysymys on helmestä josta pitää huolehtia

myös myös noussut kansan suosioon ja kansan näkyvyyteen

arvoisa puheenjohtaja jotenkin tuntuisi siltä että nämä eri urheilumuodot ansaitsevat tukensa ja nämä kaikki hahmot paavo nurmesta alkaen ovat suomen kansan suuriin sydämiin isoilla kirjaimilla piirretyt

joten en toivoisi että eduskunta tekisi tämmöistä vastakkainasettelua ihan tarpeellisten hyvien hankkeiden eteenpäinviemiseksi olympiastadionin korjaus on täysin välttämätön osa meidän kulttuurihistorian perinnön vaalimista ja uskon että tällä iitin hankkeellakin tulee olemaan oma myönteinen merkityksensä sekä moottoriurheilulle että myös sitten laveammalti katsoen koko alueen kehitystä kiinnittäisin kuitenkin huomiota tähän isoon kuvaan tässä lisäbudjetissa kun nyt maailmantalous antaa meille tukea niin on syytä olla huolissaan siitä ovatko meidän omat kotimaan toimet riittävästi kasvua ja työllisyyttä tukevia ja siihen tämä lisäbudjetti ei anna riittävästi vastauksia
myönnän vielä tässä debatin vaiheessa joka ei koske suomen kaikkien aikojen parasta urheilijaa vaan tätä edustaja uotilan esille nostamaa aihetta puheenvuorot edustajille östman ala nissilä kankaanniemi ja sitten edustaja uotila ja sitten ministeri

omalle lajilleen vaan hän on kuluttanut lapinlahden

moottoriurheilukeskuksen liikennejärjestelyihin kyllä kuulostaa vähän järjettömältä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa kun puhutaan että meidän pitää nostaa suomen kilpailukykyä meidän pitää edistää vientiä ja meidän pitää saada enemmän työpaikkoja en pidä sitä järkevänä ratkaisuna siinä mielessä annan täyttä tukea edustaja uotilan puheenvuorolle

on saatu maaliin

arvoisa herra puhemies minulla on kyllä mielipide tästä kymi ringistä mutta en ryhdy siihen mielipiteeseen tässä nyt sen sijaan totean sen että että näissä hankkeissa on tärkeää niin kuin valiokunta on edellyttänytkin että että sitten ennen kuin lähdetään liikkeelle katsotaan että ne myöskin toteutuisivat että se kannattaa muutenkin kuin kahden konkurssin jälkeen on otettava huomioon myöskin että meillä on näitä urheiluratoja eri puolilla suomea alastaro circuit meillä päin ja näitä pitäisi kuitenkin kohdella jollain tavalla samalla tavalla kun näitä viedään eteenpäin näissä hankkeissa se sai kylläkin valtionosuutta puolisen miljoonaa mikä on ainoa osuus mikä siihen on tullut pitkään aikaan ja se on hyvä juttu mutta liikuntapaikkarakentamisessa on tärkeätä että nämä periaatteet ja liikuntaneuvoston rooli säilyvät säilyvät vahvana sitä haluan nyt tässä painottaa
ja vielä vastauspuheenvuoro liikunta asioista edustaja kankaanniemi
herra puhemies minusta tähän kymi ringiin liittyy tämä menettelytapaongelma tämä meni ohi kaiken normaalin tämäntyyppisen asian käsittelyjärjestelmän siksi sitä on syytä kyllä peräänkuuluttaa tehdäänkö meillä harkitusti suunnitellusti ja oikeudenmukaisesti näitä miljoonien jakopäätöksiä ja tässä kohtaa valiokunnassa mielestäni selvisi että näin ei ole menetelty hanke voi olla sinänsä hyvä mutta kyllä esimerkiksi tämä neljäntoista miljoonan tierahoitus tähän hankkeeseen tuntuu kohtuuttomalta siinä mielessä edustaja uotilan esitys että koko tuon tien riskikohtia parannettaisiin olisi ihan perusteltu menettely
tämän keskustelun aloittanut edustaja uotila sen jälkeen ministeri ja sitten ministerin puheenvuoron jälkeen laajennetaan tätä debattia koskemaan kaikkea mahdollista taloutta koska siihen tarvetta näyttää olevan
arvoisa puhemies edustaja arhinmäki viittasi olympiastadionin päätöshistoriaan se on ihan totta että jos talouspoliittinen ministerivaliokunta ajattelee että maailman arvokkaimmaksi liikuntapaikaksi määritelty rakennus pitää pelastaa uudistamalla se perusteellisesti niin se on viisas päätös talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta aikoinaan ja myöskin sen jälkeen tehdyt päätökset joihin ministeri orpokin on ollut aiheellisesti mukana vaikuttamassa mutta kun ministerillä on seuraava puheenvuoro minkälainen käsittely hallituksen sisällä tämän hankkeen osalta on käyty toistan sen mitä tuolla pöntössä totesin sekä opetus ja kulttuuriministeriön virkamiehille että liikenneministeriön virkamiehille tämä tuntui tulleen täysin yllätyksenä aivan pakkopullana oli väkisin keksittävä momentit oli keksittävä jonkinlaiset perustelut ja se tuntui olevan aikamoista kieriskelyä kun he asiantuntijoina joutuivat tätä asiaa esittelemään elikkä tässä on kysymys rahan tarkoituksenmukaisesta käytöstä mutta myöskin

arvoisa puhemies ensin tähän kymi ring asiaan minun käsitykseni mukaan tämä kymi ring hanke on aikaisemmin tunnistettu kansallisesti merkittäväksi liikuntahankkeeksi jolloin voidaan tapauskohtaisesti tehdä harkintaa kyseessä siellä oli se että tässä on erittäin suuri hanke käynnissä ja se se vaati välttämättä lisärahoitusta mutta sen ehtona tämä on tärkeää

tämä oli meidän lähtökohtamme eli näemme sen että se koko rahoitus on silloin olemassa ja silloin tämä valtionosuus maksetaan no sitten on niin että kun he hakevat ja heillä on erittäin suuret mahdollisuudet todennäköisyys saada sinne muun muassa motogp kisa johon voi tulla jopa sadoissa tuhansissa ihmisiä niin silloin valitettavasti vaan niiden liikennejärjestelyjen täytyy turvallisuuden takia olla kunnossa näin näin se meni sitten tähän

se on suunnanmuutos se on tärkeä asia ja jos me pystymme tukemaan talouskasvua ja työllisyyskehitystä niin toivottavasti näemme näitä positiivisia uutisia tulevien budjetin budjetin ja lisätalousarvion julkisen talouden suunnitelman yhteydessä että se velanoton tarve todellakin voidaan painaa alas siitä aikaisemmin arvioidusta se millä tässäkin lisätalousarviossa tuetaan talouskasvua on muun muassa oulun oulun väylähanke nämä positiivisen rakennemuutoksen panostukset siellä tietysti nämä koulutuksen panostukset suurimpana ja ja uudenkaupungin ratahanke ovat erittäin merkittäviä ja mitä vuosaareen tulee niin oli valmius tehdä siitä päätökset mutta helsingin ja ja hallituksen väliset neuvottelut aiheesta jotta se saadaan liikkeelle vielä kesken mutta tämä vuosaari on vahvasti hallituksen agendalla koska meidän täytyy tunnistaa näitä viennin pullonkauloja ja ja silloin nämä väylähankkeet ovat yksi tämmöisistä aivan keskeisistä arvoisa puhemies minusta tällä lisätalousarviolla ei nyt suuria rahoja jaettu mutta tuetaan sitä samaa talous ja työllisyyspolitiikan linjaa joka hallituksella on korjattiin teknisiä asioita vielä ehkä viimeisenä totean että valinnanvapauspilotteihin varattua rahaa kolmekymmentä miljoonaa euroa käytetään sikäli kun nämä lait ja asetukset etenevät ja kun tästä on puhuttu voiko tällaisen varauksen tehdä niin totta kai hallitus voi varata varoja erilaisiin tarpeisiin sitten jos jos nämä toteutuvat niin silloin niitä varoja vasta käytetään

painiketta

arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa on todellakin kaksi hyvin poikkeuksellista menoerää

kun katsoo mitä hallituksen lainsäädäntöhankkeille on käynyt tai käy niin on perin merkillistä tai jopa kyseenalaista että rahallisilla sitoumuksilla luodaan malleja jotka eivät ehkä koskaan saa lainvoimaa voi ehkä ajatella että tämä hallituksen sinisilmäinen optimismi on liikuttavaa toivotaan toivotaan että niin terveyspalvelujen yksityistäminen kuin työllisyyspalveluiden yksityistäminen läpäisevät perustuslaillisen testin ja nyt toivotaan että pilotoidaan jotain mikä joskus toteutuu

arvoisa puhemies palaan kymi ring asiaan kyseinen rata sijaitsee erittäin huonokuntoisen poikittaisen liikenneyhteyden varrella lappeenrannasta lahteen tampereelle vaasaan ja ja poriin sisältyvän liikenneyhteyden varrella itse asiassa pääosa tuosta rahoituksesta on tarkoitus käyttää juuri tämän perusliikenneyhteyden parantamiseen kymi ring elää omaa elämäänsä ja tässä esityksessä se on toissijainen asia nimenomaan liikenneyhteydet kouvolan päässä lahti kouvola tiellä ovat kaikkein heikommassa kunnossa joten on perusteltua että sen parantamiseen osoitetaan rahoitusta

arvoisa herra puhemies puhun talouden isosta kuvasta sillä tapahtunut myönteinen käänne suomen taloudessa näkyy myös tässä lisäbudjetissa esimerkiksi arvonlisäverotuottojen kasvuna en pääse mihinkään siitä että tuo puheenjohtaja rinteen vappupuhe herättää minussa yhä suurempaa hämmennystä ymmärrän joukkojen joukkojen aktivoimisen kun he seisovat räntäsateessa kuuntelemassa edustaja rinteen vappupuhetta mutta silti se että hän vaatii pääministerin eroa tilanteessa jossa taloudessa vihdoin on saatu aikaiseksi myönteinen käänne talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee on aivan käsittämätöntä ja melkein yhtä käsittämätön on on edustaja puheenjohtaja rinteen rinteen vaatimus siitä että pitää tehdä täyskäännös talouspolitiikassa minkä takia pitää tehdä täyskäännös nyt kun menee paremmin pitäisikö kääntyä taas siihen suuntaan että menee entistä huonommin

arvoisa puhemies minä oikeastaan jatkan tästä mihin edustaja zyskowicz päätti eli talouden yleisestä kuvasta ja ja viittauksena siihen rinteen vaatimukseen pääministerin erosta voin myöskin sanoa että henkilökohtaisesti olen ainakin toiminut niin että pääministeri pysyy paikalla ja hallitus kasassa meillä on nyt näitä positiivisia esimerkkejä taloudesta alvin alvin kasvut ja varsinaisten tulojen kasvu ja se että nettovelkaantuminen vähenee mutta itse asiassa meidän nettovelkaantuminen tänä vuonna on edelleen vielä viisi pilkku neljä miljardia tämä on minun mielestäni huolestuttavaa ja ja olen huolissani oikeastaan siitä mitä nyt syksyllä tapahtuu työmarkkinoilla mittaammeko me tätä talouden kasvua nyt sitten ulos vai riittääkö meillä malttia kysynkin kysynkin valtiovarainministeriltä miltä teidän näkövinkkelistänne tämä syksy näyttää mitä sieltä on tulossa

edustaja zyskowicz on nyt istunut jo niin kauan hallituspuolueen riveissä että hän ei enää ymmärrä että pääministerin eroa joku suostuu vaatimaan kolmekymmentä vuotisjuhla hallituksessa on tullut edustaja zyskowiczille täyteen ja se alkaa näkyä puheenvuorojen sisällöissä muistan kuitenkin sen erittäin lyhyen ajan kun zyskowicz joutui hetken olemaan oppositiossa eli kaudella kaksituhattakolme jolloin hän vaati hallituksen ja pääministerin eroa paljon paremmilla kasvuluvuilla kuin mitä nyt on nähty onneksi näin tämä on tämä on tämä muisti joka joka teettää kepposia kun on kolmekymmentä vuotta ollut hallituksessa lähes yhtäjaksoisesti niin unohtaa että semmoinenkin vaihtoehto on että voisi olla parempi hallitus kuin se hallitus jota kokoomus ohjaa uskon että edustaja rinne puheenjohtaja rinne on juuri tästä filosofiasta lähtenyt liikkeelle kun hän on käyttänyt sen puheenvuoronsa ja muuten näyttää että vaatimus on vielä ajankohtaisempi vapun jälkeen kun katsoo hallituksen kompastelua parhaillaan

keskustelu investointikohteista ja ennen kaikkea liikenneinvestointikohteista on paikallaan jos katsoo liikenneinvestointien ensisijaisuutta niin pohjoisen näkövinkkelistä ylivoimaisesti tärkein investointi olisi ollut kemin satamaväylän syventäminen se olisi maksanut kaikkinensa saman verran mitä nyt on myönnetty tai myönnetään kymi ringille noin kaksikymmentä miljoonaa euroa ja kemi kuitenkin sijaitsee keskellä teollisuuskeskittymää perämerenkaarta alueen vienti on seitsemän prosenttia koko suomen viennistä ja se on meri ja rautatieliikenteen solmukohta pohjoisen vientiteollisuudelle ehdoton henkireikä ja nyt sille ei löytynyt rahaa jos ajatellaan sitä miten edistetään suomen vientiteollisuutta niin jos laittaa tämän kymi ringin ja kemin satamainvestoinnin vastakkain kemin satamainvestointi olisi ilman muuta ollut strateginen

sen verran tähän kymi ringiin vielä että ei se nyt aivan tyhjästä ole putkahtanut ministeri haglund on aikanaan esitellyt tämmöisen liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman vuosille kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista ja siellä muun muassa lahden urheilualueen katsomon ja mäkelänrinteen hallin lisäksi kymi ring on mainittu jo tulevina hankkeina mutta totta kai voidaan sitten keskustella siitä onko tämä neljäntoista miljoonan liikenneinvestointi tässä yhteydessä se se merkityksellinen ja tärkein investointi mutta ehkä noin yleisesti lisätalousarvioon täytyy todeta että tällä hetkellähän meillä kun talous kasvaa kuitenkin on tämä kohtaanto ongelma edelleenkin olemassa ja muistuttaisin kristillisdemokraatit ovat jättäneet pari lisätalousarvioaloitetta joilla pyritään nimenomaan tätä työllisyyden kohtaanto ongelmaa ratkaisemaan elikkä haluaisimme kaksikymmentäviisi miljoonaa julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin nimenomaan palkkatukeen ja starttirahaan joilla autetaan oman yritystoiminnan

puhemies kuten täällä on tänään kuultu niin velanotto pienenee positiivisen talouskehityksen myötä ja se on tietysti myönteinen asia osaltaan tähän hyvään suuntaukseen ovat vaikuttaneet muun muassa kahden viime vuoden aikana annetut mittavat tuloveronalennukset pieni ja keskituloisille ja jatkossakin niitä on järkevintä kohdentaa nimenomaan näille tuloluokille työllisyyden ja ostovoiman edelleen kehittymiseksi sitten tähän kymi ringiin haluan sen mainita että olisi tosiaan ollut huomattavasti järkevämpää käyttää tämä neljätoista miljoonaa valtatie kahdentoista kunnostamiseen paljon paljon pidemmällä matkalla täällä on myös mainittu se että on vienyt satoja miljoonia euroja no näin on käynyt se on historiaa ei se nyt ole mikään peruste että nyt lähes kaksikymmentä miljoonaa euroa käytetään uuden moottoriurheiluradan tukemiseen se on aina jostain pois aivan lopuksi olin olin tosiaan tampereella vapunpäivänä torilla kuuntelin myös tätä rinteen vappupuhetta oli aurinkoinen sää eikä se puhekaan mielestäni erityisen huono

minusta kaikkein tärkeintä tässä lisätalousarviossa on se että kun käytettävissä on tietty määrä resursseja niin tämä resurssi käytetään nimenomaan niiden toimien vauhdittamiseen jotka voivat sitten tuoda sitä työtä ja toimeentuloa laajemmaltikin koko valtakuntaan tämä osoittaa sitä että hallitus on tehnyt politiikkaa ajassa ja luo näitä edellytyksiä mehän emme voi perustaa työpaikkoja mutta me voimme luoda edellytyksiä ja tässä näitä edellytyksiä on luotu sitten tähän pilotointirahaan nyt meidän pitää muistaa että kuitenkin maakunnissa koko tämä sosiaali ja terveydenhuollon integraation valmistelu on otettu tosissaan siellä on tuhansia ihmisiä jotka omalla työajallaan tekevät suunnitelmia vievät tätä asiaa eteenpäin ja minusta tähän tämä lisätalousarvio on vastaus että myös yhteiskunta on tässä tosissaan ja että tätä asiaa viedään eteenpäin

puhemies edustaja heinonen otti sen erittäin tärkeän asian esille että varsinkin kullan hinta määrittelee kaivoksen jatkuvuutta ja toimintaa ja siinä mielessä kaivoslaki on meillä puutteellinen että meillä ei riittävästi edellytetä varauksia siihen että kaivosten alasajot tapahtuvat ilman valtion tukea olisi helppo muuttaa lainsäädäntöä niin että edellytetään ainakin vakuutuksen ottaminen niin kaivostoiminnan avaaja pystyy huolehtimaan velvoitteistaan mutta edustajille mustajärvi ja uotila puoluetovereille täytyy todeta että neljätoista miljoonaa vuosaareen tai kemiin on aivan turhaa sillä meillä on satakunnassa toimiva syväsatama johonka ei tarvitse laittaa yhtään rahaa tämä neljätoista miljoonaa voidaan laittaa järkevämmin liikenneinfraan kun todetaan että suomi tarvitsee satakunnan sen vientiteollisuuden voimakkaan

haluan puhua tästä isosta tilannekuvasta ja ministeri orpo minä olen myös hyvin hyvin huolissani siitä olemme täällä eilen todenneet moneen kertaan isossa hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteeseen ei velkatavoitteeseen viime viikot ovat menneet kompuroinnissa ottopoikahallituksen muodostamisessa ja ylläpitämisessä olemme saaneet tietoon tämän hetken sote tilanteen siellä hallitus kompuroi tulee näitä perustuslakikysymyksiä ja muita sinänsä hyvä että nousee esiin koska hallituksen esittämät mallithan vain lisäävät sote kustannuksia toisin kuin yleisissä tavoitteissa näyttää olevan samoin eriarvoisuus kasvaa puhemies minä haluaisin nyt kyllä ministeri orpo teiltä kysyä missä ihmeen toimintakunnossa tällä hetkellä hallitus on suhteessa päätöksentekoon välttämättömään päätöksentekoon jota tarvitaan tällä hetkellä esimerkiksi työllisyyden parantamiseksi tarvitaan pikaisia toimia ja hallitus näyttää horjuvan hyvin vakavalla tavalla puhemies toivon että tässä voitaisiin

on tärkeää että liikunnan lisäämistä edistetään kaikin tavoin liikkumattomuus on suomessa suuri ongelma olen sitä ruohonjuuritasolta seurannut nyt monta kymmentä vuotta ja ja se on todella suuri ongelma se on hyvä että myös se ongelma on noussut esille ja yritetään parannuksia olympiastadionista sanon sen verran että remontti on tarpeellinen se on meidän monumenttimme paavo nurmi on varmaan historian suosituin ja kuuluisin suomalainen urheilija moottoriurheiluun panostaminen täytyy miettiä myös sitä että ihmiset haluavat harrastaa ja en kyllä ole sitä vastaan rahoituksen turvaamista ylipäätänsä liikuntaan ja sen esille vielä enemmän täällä salissa lounais suomen ihme telakka autotehtaan menestyminen kaikki tämä myös tukee työllisyyttä tukee myös liikuntaan panostamista ja kaikkea positiivista

uutiset ovat mahdollistaneet sen että tässä esityksessä verokertymäennustetta ja makroennustetta on voitu päivittää aiempaa myönteisemmäksi mutta tosiasia on että huoli huoli tulevaisuudesta pitkän aikavälin talouden tasapainottamisesta on edelleen suuri samoin työllistämiskysymyksistä muistaa mutta sitten ehkä pienempään yksityiskohtaan tässä lisätalousarviossa esitetään kolmenkymmenen miljoonan euron määrärahaa valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin huoli on ollut siitä miten tämä määräraha jaetaan valinnanvapauden eri pilottihankkeisiin ministeri rehula on muun muassa myöntänyt helsingin sanomien haastattelussa että uusimaa on yksi sote uudistuksen häviäjistä ja että väkirikkaat maakunnat joutuvat tiukimmille valtiovarainvaliokunta on on jakanut tämän saman huomion ja mietintöön kirjattiin että pilottien hakukriteerien on oltava tasapuoliset eri alueille

arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä että valtiovarainvaliokunta tunnistaa tässä lisätalousarviomietinnössä sen että meillä on positiivisen rakennemuutoksen alueita muitakin kuin lounais suomi joka toki on todella vahva minä haluan haluan kiittää siitä että keski suomen tilanne on tässä nostettu hyvin esille tosin tässä nyt mitään rahaa ei olla pyytämässä mutta ollaan kuitenkin nostamassa esille se että meillä on ihan sama ongelma kuin lounais suomessakin alkaa olla meillä on osaavan työvoiman puute kova erityisesti tekniikan osaajia ja yliopistokoulutettuja tarvitaan myös keski suomessa ei pelkästään lounais suomessa ja me haluaisimme ehdottomasti saada eteenpäin vietyä tätä verkostomaista yliopistoyhteistyötä keski suomessa osaamisvajetta tietenkin pitää pyrkiä vähentämään myös kuten nyt ajatellaankin työvoiman liikkuvuutta lisäämällä ja työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittämisellä kaikki tämä on erittäin tärkeätä ja erittäin positiivista
myönnän vielä tässä debattivaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille krista kiuru sarkkinen heinonen ja kulmuni ja sen jälkeen ministerin puheenvuoro

meillä on hyviä kokemuksia siitä miten alueellista tasa arvoa voidaan edistää tavalla joka lisää työllisyyttä ja talouskasvua näitä esimerkkejä löytyy jo viime hallituskauden lopulta kun pääkaupunkiseudulla satsattiin isoihin infrahankkeisiin mutta myös äänekoskelta yksittäisenä esimerkkinä joka tuki tuon alueen taloutta hyvin merkittävällä tavalla nyt on hyvä että hallitus tunnustaa lounais suomen positiivisen rakennemuutoksen tarpeen ja myöskin sen että sitä pitää tukea jotta uutta kasvua voidaan luoda suomen mittakaavassa olen siitä erityisen tyytyväinen nämä lounais suomen rannikkokaupungit ovat vaatineet diplomi insinöörikoulutuksen aloittamista omana yliopiston toimintana tuolla alueella mutta myöskin koulutuksen lisäämistä juuri sen takia että alueen elinkeinoelämän tarpeita voitaisiin paremmin palvella siksi kysynkin ministeri teiltä miksi kävi niin että satakunnan puolelle noita resursseja ei kuitenkaan yltänyt vaikka toisin alun perin ajateltiin ja toisaalta kysyn miksi tämä hyvä malli ei voisi olla jaettavissa muualla ja ja miksi turkulaiset eivät saaneet diplomi

esittää lisätalousarvion yhteydessä nesteen omistusosuuden laskemista viidestäkymmenestä kolmeenkymmeneenkolmeen prosenttiin nesteen hyvin tuottavien osakkeiden myynti ei ole järkevää tuottonäkökulmasta eikä omistusten strategisen kehittämisen näkökulmasta neste on erittäin hyvin tuottava omistus jonka avulla voidaan myös kehittää polttoainealaa ympäristöystävälliseen ja innovatiiviseen suuntaan

tarvetta ja merkitystä ei ole vieläkään kyetty perustelemaan kyetäänkö nyt arvoisa ministeri

arvoisa herra puhemies annan ison arvon niille puheenvuoroille missä ei laiteta erilaista urheilua ei huippu urheiluakaan vastakkain itse puolustan aina sporttia kun siitä on kyse kaikki liikunta mitä me suomalaisille saamme on arvokasta kymi on hieno hanke niin stadionkin mikä pitää korjata samoin tampere areena ja näissä on samoja piirteitä että valtion liikuntaneuvosto on niihin kaikkiin päässyt tavalla tai toisella vaikuttamaan ja aivan samanlaisia askelmerkkejä näissä näissä kaikissa on ollut mikä tällaisten suurten tapahtumien yhteiskunnallinen merkitys sitten on se on valtavan suuri esimerkiksi yksi ralli neste ralli suomen mm ralli jättää yksin keski suomeen jyväskylän seudulle vuosittain noin viisitoista miljoonaa euroa eli kun tämä rata saadaan toimimaan niin kuin ministeri orpo toi esille motogpt ja muut sinne toimimaan niin silloin nämä rahat tulevat aikanaan sieltä toivottavasti moninkertaisesti takaisin toivon sellaista yhteen hiileen puhaltamisen henkeä

puhemies talouden käänne kyllä tulee esille lisätalousarvioesityksestä tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstäkin kun esimerkiksi vaikkapa lisävelanotto pienenee arvioidusta satakahdeksankymmentä miljoonaa juurikaan valiokunnan mietinnössä ole käsitelty liittyy lapin nousevaan talouskasvuun samalla lailla kun matkailuluvut ovat lähteneet siellä hurjaan kasvuun tai teollisuuden viennin edellytykset ovat paranemaan päin näkisin myös ne kansallisesti erittäin merkittäviksi siihen liittyy itse asiassa yksi teema josta täälläkin on puhuttu suomen on erittäin tärkeää että meidän satamamme voivat hyvin etenkin tuolla pohjoisessa se kilpailutilanne on varsin tiukka kun kilpaillaan myös ruotsalaisten satamien kanssa ja jos ajatellaan niitä lapin mahdollisuuksia niin olisi järkevää tuoda ne massat sieltä kemin satamaan toivonkin että hallitus mahdollisimman pian silmällä pitäen myös sitä että kaidin investointi ajoksen satamaan on tulossa aloittaisi myös kemin sataman syväyksen
ja nyt on ministerillä puheenvuoro totean tässä yhteydessä että ministerin puheenvuoron jälkeen täällä vastauspuheenvuoroja olen vielä merkinnyt seuraaville edustajille edustajat vähämäki andersson myller hakkarainen rossi uotila ja hoskonen sen jälkeen yritettäisiin mennä sitten eteenpäin ellei nyt tule ihan

arvoisa puhemies sekin täytyy todeta että tulee mieleen että happamia sanoi oppositio talouskasvusta ja parantuneista työllisyysluvuista nimittäin se nyt vain on fakta että talouskasvu on tällä hetkellä vahvempaa kuin muissa euroopan maissa ei ole koettu vuosikausiin suomessa kyllä me voimme siitä kiistellä kenen ansiota se on ei siinä mitään niin kuin eilen täällä perustelin pitkästi niin varmasti on viime hallituksen kaudella tehty oikeita ratkaisuja tämän hallituksen aikana on tehty määrätietoista työllisyyspolitiikkaa euroalue johon olemme yhdessä päättäneet liittyä aikanaan vetää tällä hetkellä paremmin se tukee meidän talouskasvua ne ovat olleet oikeita ratkaisuja mitä on tehty maailmantalous on kasvussa tässä on paljon eri elementtejä mutta kyllä vahvasti puolustan myöskin hallituksen työllisyys ja talouspolitiikan peruslinjaa jota on viety eteenpäin ja sitä jatketaan tässäkin talousarviossa mutta neljäkymmentätuhatta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan ja kahden pilkku viiden prosenttiyksikön talouskasvu tälle vuodelle puolitoista prosenttia tulevalle ja sitä seuraavalle vuodelle se näyttää nyt sitä että talouskasvu on vahvemmalla pohjalla edellinen ennuste näytti vielä varovaista kasvua tälle vuodelle no alle yhden prosentin kasvua tuleville vuosille nyt me olemme vahvemmalla pohjalla ja se antaa uskoa me olemme ikään kuin nyt siinä siinä kiihdytysvaiheen vaiheessa ja jos me pystymme pitämään tämän kasvun yllä hallituksella on mahdollisuus saavuttaa työllisyystavoitteensa ja tavoitteensa myöskin velkaantumisen taittamisesta se vaatii nyt sitä että saadaan tämä kestävälle pohjalle siksi tässäkin lisätalousarviossa tehdään niihin kriittisiin paikkoihin niitä panostuksia rakennemuutoksen siellä lounais suomessa olevan vahvan kasvun tukeminen sinne syntyy työpaikkoja nyt pitää vain panostaa koulutukseen osaamiseen tutkimukseen investointeihin jotta ne muuttuvat todella uusiksi työpaikoiksi ja vielä vahvemmiksi investoinneiksi vielä haluan sanoa senkin tästä talouskasvusta se ei ole enää kapeasti rakentamisen tai kotimaisen kysynnän varassa se on laaja alaista tällä hetkellä laajasti investoidaan vienti on alkanut vetämään tässä on nyt paljon hyvää tässä on on hyvää ja nyt meidän pitää jatkaa hyvää politiikan linjaa arvoisa puhemies minä olen todella pahoillani mutta joudun poistumaan tämä hallitus on erittäin toimintakykyinen sitä ei tarvitse ollenkaan epäillä meillä on isoja rakenteellisia uudistuksia sote kaikkein suurimpana se se täytyy viedä maaliin se viedään maaliin mutta mitä hallitukseen tulee olemme erittäin päättäväisiä hallitusohjelman toteuttamisessa yhteistuumin

ministeri joutuu lähtemään josta syystä me jatkamme tuolla järjestyksellä minkä äsken luin

kyllä se täsmälleen näin on meillä on talous vahvasti kasvussa tukijalkoja on useita ja tämä lisäbudjetti on hyvä kokonaisuus tasapainoinen kokonaisuus pois lukien tietenkin se että täällä on tämä neljäntoista miljoonan tieliikennehanke keskelle ei mitään tämä edustaja heinosen ajama hanke on huono ja menettelytavatkin ovat hieman kyseenalaisia näin yhdyn siihen mitä edustaja uotila on sanonut sitten tässä lisäbudjetissa annetaan viisi miljoonaa nivalan nikkelikaivoksen sulkemistoimiin kaivoksen vakuus oli vain kaksi miljoonaa ja valiokunta kiinnittää minun mielestäni hienosti huomiota siihen että nämä vakuudet täytyy nostaa oikealle optimaaliselle tasolle jotta ei jouduta semmoiseen menettelytapaan että tässä valtio joutuu kaksikymmentä miljoonaa kaivamaan omasta pussistaan

ministeri ilmoitti että hänellä onkin muutama minuutti lisää aikaa josta syystä nyt pyydän niitä edustajia ilmoittautumaan jotka haluavat osoittaa erityisesti hänelle ja erityisesti oppositiosta hänelle vastauspuheenvuoron

arvoisa herra puhemies te ministeri orpo täällä tätä pilottirahaa

perustelitte ja sanoitte että kyllä se sieltä tulee kun kuuntelee teidän ja pääministeri sipilän puheenvuoroja viime päivien ajalta väistämättä minun eteeni tulee kuva mies ja alaston ase elokuvasta jossa leslie nielsen seisoo räjähtelevän ilotulitetehtaan edessä josta lentelee raketteja ilmaan ja sanoo että hajaantukaa täällä ei ole mitään nähtävää sote sote uudistus saadaan kuulemma uuteen kuntoon päivissä tai ehkä muutamassa viikossa eikö nyt olisi rehellistä valtiovarainministeri orpo vetää nämä pilottirahat pois tästä lisätalousarviosta ja myöntää että ei tämä nyt ihan ihan mene putkeen ja että muutama ilotulitusraketti taitaa räjähtää vielä ennen kuin tämä on

menen takaisin tähän lisäbudjettiin pidän tietenkin erittäin hyvänä sitä positiivisen rakennemuutoksen tukea mikä mikä tähän liittyy samalla kuitenkin perään sitä että tämä jää ainoaksi aluepoliittiseksi toimeksi tässä lisäbudjetissa

kysymyshän on siitä että meillä on paljon alueita joilla työttömyys on edelleen erittäin korkea ja kasvaa eilen kun tästä asiasta keskusteltiin sanoitte että se hyvä mikä länsi suomessa on valuu itä suomeen tämä on erilaista aluepolitiikkaa kuin mihin ollaan totuttu aikaisemmin on myös harjoitettu sellaista aluepolitiikkaa että niitä alueita on kehitetty joilla erityisen huonosti menee eikö esimerkiksi tätä kolmenkymmenen miljoonan pilottikokeilurahaa voitaisi nyt jakaa niin että saataisiin alueiden omiin innovaatioihin vauhtia koko suomessa

puhemies tämä taitaa kuulua enempi häkkäsen piiriin mutta ministeri orpo kyllä osaa varmaan vastata meillä on sääntelyn purku yksi hallituksen ohjelmista ja tilannehan on se että meillä on velkavankeudessa paljon yrittäjiä niillä on valtavaa pääomaa tiedossa taidossa ja myös ahkeruudessa kysyisin nyt muun muassa tästä jos oikeustuomioistuin määrittelee velkoja niin sehän voi periaatteessa tällä hetkellä tehdä sen vaikka hatusta toteutuuko omaisuuden suoja maksuvelvoitetuomioissa tuomioistuimilla siihen edellytykset ja ovatko tuomareiden kertomat virheelliset tuomiot ylimpien poliittisten johtajien arvojen mukaisia kuuluuko se miten se sanotaan oikeuskulttuuriin

tähän lisätalousarvioon liittyen haluan vauhdittaa kyllä hallitusta siinä että toteutetaan näitä talouskehitykseen liittyviä ratkaisuja sitten pienempiä tai suurempia esimerkiksi tämä kymmenen miljoonan euron panostus työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönottoon on sellainen jota kannattaa viedä eteenpäin nämä kaikki kaikki vauhdittavat meidän talouskehitystämme ja antavat sille pohjaa samalla lailla panostukset jos puhutaan metsäteollisuudesta ja biotaloudesta ovat kyllä sellaisia jotka erityisesti itä suomea nostavat erittäin merkittävästi ja ihan laajastikin koko suomea ja tätä tulee jatkaa herra puhemies sitä vastoin mielestäni kovin huonosti sopii tähän ajan henkeen se että kotikaupunkiini kuopioon kohdistuu aikamoinen hyökkäys kolmeltakin suunnalta

puhemies todellakin meillä tuolla työ ja elinkeinoministeriön tilastoissa on nähtävissä pientä paranemista josta ministeri puhui mutta ikävä kyllä samaan aikaan tiedämme että tilastokeskuksen kyselyihin perustuva todellisuus on edelleenkin toinen eli työttömien määrä tilastokeskuksen tutkimuksessa on ennallaan vuoden takaiseen nähden siinä ilmeisesti suuri selittävä tekijä on se että todellisuudessa on ihmisiä jotka ovat piilotyöttömiä eivätkä välttämättä ilmoittaudu työvoimatoimistoon ja se osaltaan näyttää tämän työllisyystilanteen hivenen parempana kuin mitä se todellisuudessa on on siis järisyttävää että tämän kansainvälisen talouden vauhdin meille antamissa olosuhteissa meillä työllisyyskin on edelleen hiuksenhienossa tilassa sen suhteen paraneeko vai eikö parane siis onhan se että tilastokeskus näyttää että työttömiä on yhtä paljon kuin vuosi sitten järisyttävä homma samaan aikaan sitten vielä mielenkiintoisempi tilanne on se että velanotto ei ole taittumassa lähellekään sillä tavalla kuin hallitus puhuu tai ennen vaaleja

lisätalousarvioesitys on osoitus siitä että hallitus urakoi taukoamatta työlinjalla valtiovarainvaliokunnan jäsenenä voin todeta ministeri orpolle joka sen hyvin tietää että hallituksen talous ja työllisyystavoitteita ei ole vielä saavutettu eivätkä ne ole saavutettavissakaan jos ei hallitus paranna tahtiaan ja hyvä on että näin on tarkoitus tehdä budjettiriihessä tarvitaan lisää päätöksiä lisätalousarvion hyvä ehkä paras kohta yksi parhaimmista ovat nämä kolmenkymmenen miljoonan pilottirahat parhaillaan on jo meneillään palvelusetelikokeiluita asiantuntijat ovat hyvin vahvasti todenneet että sosiaali ja terveydenhuoltoa pitää kehittää kokeilujen kautta niiden pitää olla osa sosiaali ja terveydenhuoltoa senkin jälkeen kun hallituksen sote ja maakuntalaki on hyväksytty valiokunta pitää tätä pilotointia erittäin lisätietoa erilaisten palvelumallien toimivuudesta mikä vahvistaa hallitusohjelman tavoitteita mutta mikä on myöskin ict järjestelmän kehittämistä haluan sanoa että valiokunta kiinnitti huomiota siihen että hakukriteereiden pitää olla piloteissa sellaiset että suuretkin maakunnat pääsevät mukaan ja toivon että tähän tulee muutos uusimaa on valmis pilotteihin
ja vielä ennen kuin ministeri käyttää

olen merkinnyt puheenvuorot edustajille andersson östman yanar juhantalo ja sitten jatketaan vielä debattia jonkun matkaa

arvoisa puhemies juuri alueellisten kokeilujen kautta pitäisi edetä sote uudistuksessa sitähän kaikki asiantuntijat ovat hallitukselle suosittaneet sitä hallitus ei tee vaan sote uudistus aiotaan toteuttaa kertaheitolla mutta sen sijaan varataan tässä lisätalousarviossa kolmekymmentä miljoonaa sellaisen lainsäädännön kokeilemiseksi jota ei vielä ole olemassa ja ja jonka perustuslaillisuudesta eduskunnalla ei ole vielä tietoa kyllä se kertoo kaiken tämän hallituksen sote uudistuksen valmistelun tilasta ja vaiheesta

tämä tekniikan alan yhteistyöyliopisto johon nyt on päädytty teidän mielestänne tyydyttävä ratkaisu siihen pysyvään osaamistarpeeseen mitä lounais suomessa on

sosiaali ja terveydenhuoltoa pitää kehittää pilottien kautta sitä aloitettiin kehittämään jo tämän hallituskauden alussa kehittämistyötä jatketaan senkin jälkeen kun sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö on valmis ei ole niin edustaja andersson että sen jälkeen kun puhemiehen nuija kopahtaa pöytään sote järjestelmä on valmis vaan se on jatkuvaa kehittämistä ja siksi myöskin valinnanvapaus on osa tätä kokonaisuutta että se pitää järjestelmän kehittämisen vauhdissa kun lainsäädäntö on on valmis ja ihmettelen kyllä mikä on opposition kanta tuetteko te näitä pilotteja vai ette ensin te vaaditte niitä sitten kun ne tulevat te vastustatte teillä ei ole linjaa se on taas kerran osoitettu onneksi hallituksella on tähän

osoitetaan kolmekymmentä miljoonaa sellaisten toimintojen kokeilemiseksi joista ei vielä ole lainsäädäntöä olemassa ja että valtiovarainvaliokunta joutuu ottamaan kantaa siihen voidaanko rahaa osoittaa sellaiseen pilotointiin jonka perustuslaillisuudesta ei edes vielä ole tietoa mitä tulee opposition sote linjaukseen ja kantaan se on varsin johdonmukainen ja selkeä ollut koko ajan koko eduskunta toivoo että suomeen saadaan sote uudistus aikaiseksi mutta halutaan sellainen jonka valmisteluun kaikki puolueet voivat sitoutua ja osallistua ja jossa toteutetaan ne alkuperäiset tavoitteet mitä sote uudistukselle asetettiin vasta sen jälkeen voimme pohtia onko syytä lisätä olemassa olevia valinnanvapauden mahdollisuuksia ja silloin sitä kannattaisi tehdä asteittain kokeilemalla ensin alueellisesti eikä niin kuin hallitus nyt tekee

arvoisa puhemies kävimme eilen keskustelua talouden isosta kuvasta kehotimme silloin julkisen talouden suunnitelmassa hallitusta kiirehtimään perhevapaauudistuksen sekä sekä yritystukikarsinnan eteenpäinviemistä toivottavasti nämä toteutuvat elokuussa kuten tässä on mainittu lisäbudjettiin sisältyy minustakin outoja kohtia en itsekään kuullut ministeriltä tai keneltäkään hallituspuolueen edustajalta kuinka esimerkiksi tämä kymi ring olisi kansallisesti merkittävä hanke kyllähän tämä kolme pilkku viisi miljoonaa plus neljätoista miljoonaa kuulostaa isolta summalta ja olisi aidosti tärkeä tietää millä perusteella tämä on määritelty kansallisesti tärkeäksi hankkeeksi arvoisa puhemies pietarsaaren seudulla on monta menestyvää yritystä joidenka työllisyystilanne on hyvä silti seudun yritykset joutuvat katsomaan sivusta kun hallitus investoi muualle muun muassa neljätoista miljoonaa plus kolme pilkku viisi miljoonaa tähän moottoriurheiluhankkeeseen eräs tärkeä investointihanke pietarsaaren seudulla olisi kuusisaaren teollisuusalueen liikennejärjestelyt tällä teollisuusalueella työskentelee liki tuhat työntekijää ruuhka aikoina tulee pitkiä jonoja kun työvuorot purkautuvat tielle ja tämä risteys on kuuluisa useista peltikolareista ja läheltä piti tilanteista yritykset ovat odottaneet yli kymmenen vuotta yli kymmenen vuotta että valtio investoisi uuteen turvallisempaan tieliittymään tämän hankkeen kokonaiskustannukset olisivat vain kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa miksei tähän löytynyt rahaa jos kerran tähän kymi ring hankkeeseen löytyi yli seitsemäntoista miljoonaa euroa

arvoisa herra puhemies edustaja rossi mainitsi tämän työttömyysturvan aktiivimallin joka tulee voimaan myös vuodenvaihteessa mutta sen toteutushan alkaa jo lokakuussa tiedämme että siihen kohdistuu vuodenvaihteen jälkeen varmasti hyvin paljon purinaa ja nurinaa että ei ole ilmoitettu ei ole neuvottu nimittäin vaikka parhaansa varmasti hallitus tekee tuessa ja neuvonnassa niin tämä yksi osa siinä on vaaraa tuottava mikäli työtön ei ole kuudenkymmenenviiden työttömyyspäiväetuuden aikana tehnyt viikkoa töitä tai osallistunut viideksi päiväksi työllisyyspalveluihin hän menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa eli neljä prosenttia työttömyysturvasta esitykseen kuuluu myös omavastuuajan lyhentäminen seitsemästä päivästä viiteen haluan korostaa tätä tukea ja neuvontaa on annettava etukäteen riittävästi koska tiedetään varautua siihen että vuodenvaihteen jälkeen yllättävän moni tulee sanomaan että emme ole tietäneet tästä yhtään mitään miksi meitä

ja nyt ministeri orpo pari minuuttia
kiitos arvoisa puhemies tästä työllisyystilanteesta vielä on totta niin kuin edustaja heinäluoma sanoi työvoiman määrä on kasvanut mikä hidastaa tietysti tilastojen kaunistumista mutta pari sellaista tunnusmerkkiä uusien pitkäaikaistyöttömyysjaksojen alkamisessa ja sitten vastaavasti niitten päättymisessä on tapahtumassa merkittävä käänne eli niitä nyt tällä hetkellä päättyy paljon enemmän kuin syntyy se on tilastollisesti aina merkittävän käänteen merkki minä uskon että tässä tullaan näkemään ja uskon että tämä kehitys nyt jatkuu paljon parempia kehityslukuja mitä velkaantumiseen tulee muistutan että lisätalousarvio tehtiin vielä vanhan ennusteen ja siihen perustuvien verotuloarvioiden pohjalta ja jos nyt katsottaisiin vmn uusimman kansantalousosaston ennusteen mukaan niin verotulot uskallettaisiin varmaan arvioida ylemmäs mutta kun me teemme sen aina sen hetken

on asetettu takaraja se järjestelmä on saatava toimimaan tai tähän omaan tiedekuntaan pitää palata minusta tämä on aivan ehdotonta koska minulle on sinänsä sama mistä tuutista niitä diplomi insinöörejä sinne telakan ja autoteollisuuden tarpeisiin tulee kunhan niitä sinne saadaan se on lähtökohta aluepolitiikkaan siis kyllähän hallituksella on valtava määrä aluepolitiikan keinoja koko ajan käytössä esimerkiksi kärkihankkeitten myötä satojen miljoonien panostukset biotalouteen tai vaikkapa perusväylänpitoon mikä on aivan oleellista meillä on rakennerahastot meillä on maaseudun maatalouden tuet ne ovat kaikki aluepolitiikkaa ja aivan merkittävä osa ja kun sanoin

ehkä valua verbi on outo mutta se tarkoittaa sitä että kun jossain se kehitys lähtee liikkeelle niitä yrityksiä niissä ketjuissa on nytkin itä suomessa lapissa on yrityksiä jotka pääsevät kiinni siihen hyvään vahvaan kasvuun siksi meidän pitää tukea sitä kyllä näitä investointeja syntyy nyt eri puolille suomea siksi uskon että hyvä kilpailukykyä nostava ja osaamiseen panostava politiikka tukee koko suomen kehitystä kyllä se siellä siellä teilläkin vielä lähtee
myönnän tässä debattivaiheessa vielä vastauspuheenvuorot seuraaville edustajille kiuru pakkanen suutari kankaanniemi talvitie hoskonen harakka nähdäkseni kaikki jotka ovat tässä debattivaiheessa pyytäneet ovat vähintäänkin yhden kerran vastauspuheenvuoron saaneet osa edustajista useammankin liittyen siihen tilanteeseen jossa ovat puheenvuoroa pyytäneet

arvoisa puhemies haluaisin kiinnittää kahteen asiaan huomiota ensinnäkin jäivät mietityttämään mietityttämään nuo ministerin sanat siitä että tämä aluepolitiikka voisi valua alueelta toiselle se on mielenkiintoinen ajatus erityisesti tässä lounais suomen positiivisessa rakennemuutoksessa on jo huomattu valiokunnan työskentelyssä että edes lounais suomen sisällä tämä lounais suomen aluepolitiikka ei valunut satakunnan rajan toiselle puolelle eli siltä osin en oikein jaksa uskoa tähän aluepolitiikan valumiseen alueelta toiselle kun se ei valunut edes lounais suomen sisällä niin että se olisi kohdentunut oikein toisaalta kiinnitin huomiota tähän sari sarkomaan esittämään näkökulmaan jossa

täällä on käyty kovaa keskustelua siitä onko kymi ring perusteltu hanke ja onko se valtiolle ja yhteiskunnalle tärkeä haluan korostaa sitä että kymi ringhän ei ole pelkästään moottoriratahanke vaan sinne tulee ajokoulutuskeskus missä puolustusvoimat kouluttaa raskaan liikenteen kuljettajia ja liikenneturvallisuuden testausympäristö ajoneuvoteollisuudelle nämä kaikki asiat tulevat tähän kymi ring hankkeen ympärille sitten täällä on kritisoitu myös tätä neljäntoista miljoonan rahaa kahdelletoista sehän ei mene sinne moottoriratahankkeeseen vaan se menee valtatie kahdelletoista liikennejärjestelyihin missä rakennetaan eritasoliittymä iitti kouvola välin yhteyteen keskikaiteellinen ohitustie mikä tulee siihen uusi rinnakkaistie mikä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta nämä kaikki ovat tärkeitä liikennehankkeita ja valtatie kaksitoista on eräs runkoväylä koko suomessa

arvoisa puhemies kiitän hallituksen johdonmukaista talouspolitiikkaa tästä kun on odotettavissa parempaa tulosta niin se sijoitetaan sitten järkeviin investointeihin ja kasvua edistävään osaamiseen sekä jos mahdollista myös velkaantumisen hillintään tässä tuloarvion ennustetaan kasvavan noin puolella miljardilla ja myös pitempiaikainen näkymä on rohkaisevampi kuin aikaisemmin sen vuoksi on hyvä satsata tulevaisuuteen erityisesti kiitän hallitusta oulun sataman syventämiseen osoitetusta määrärahasta se tarkoittaa meidän pohjoisen alueiden työllisyydelle ja yrittämiselle todella paljon aina kainuuseen saakka nimittäin meillä on paljon laivaan lastattavaa

keski suomi mainitaan nyt tässä mietinnössä kiitos siitä saimme siis tekniikan alan tarpeisiin huomiota valiokunnassa ja se on todella tärkeää koska keski suomessa on vahva talouskasvu ja tarve teknisen alan koulutetusta työvoimasta on on huutava mitä tulee sitten tähän pilottihankkeeseen tähän valinnanvapauden pilotointihankkeeseen niin johtamassani jaostossa sitä käsiteltiin ja käsittely oli melkoinen sekasotku kun todettiin on perustuslain vastaista menetellä niin kuin hallitus ensin esitti saimme kuitenkin korjattua tämän kohdan mutta sekin tulos mikä sitten tänne mietintöön kirjattiin osoittaa että hanke on melko lailla järjetön ei ole mitään mieltä vanhojen pykälien mukaan järjestää kolmenkymmenen miljoonan pilottihanketta koska rakennetaan uutta eikä eletä vanhan mukaan tämä määräraha olisi pitänyt vetää pois ja käyttää järkevämmin

arvoisa puhemies suomi elää viennistä ja erityisesti ict alan ja korkean teknologian alan alan yritykset ovat juurikin sitä vientipuolta tässä salissa nyt lounais suomen osalta tulee tämmöinen tietynlainen positiivisen rakennemuutoksen paketti joka mahdollistaa insinöörikoulutusta mutta niin kuin tässä salissa äsken kuultiin monella muullakin alueella on insinööriosaajista pulaa jopa oulun seudulla meillä on noin kahdeksantoistatuhattaviisisataa henkilöä henkilöä korkean teknologian ja ict alan yrityksissä ja tulevan reilun kymmenen vuoden aikana seitsemäntuhannen ict alan osaajaa eläköityy ict ala tavallaan tulee vasta siihen eläköitymisvaiheeseen tulevan kymmenen vuoden aikana ja vaikka meillä koulutetaan niin vain noin puolet kolmetuhattakaksisataa

kun olen kuunnellut tätä keskustelua ja oppositiolta tulleita kommentteja siitä miten surkeasti asiat ovat niin hieman olen kyllä ihmetellyt tässä on kahdeksan vuotta rämmitty laman suossa ja nyt kun ollaan pääsemässä ulos ja ensimmäiset positiiviset talouskehityksen merkit ovat tulleet niin valitus jatkuu kahta kauheampana ei voi kuin ihmetellä missä missä ovat opposition aloitteet onko sitten jotain tehty todella väärin kun päästiin kasvuun pitää muistaa kuitenkin se perustotuus että kun talouslama iskee maahan niin kuin suomeen on iskenyt todella rankasti niin me olemme siinä tilanteessa joutuneet tekemään sellaisia liikkeitä jotka ovat olleet erittäin epämiellyttäviä olen tavannut tällä viikolla monta yrittäjää joilla on investointihankkeita vireillä ihan aidosti isoja investointeja tulossa jotka toisivat suomeen uutta työtä valtiolle verotuloja ja ennen kaikkea se pienentäisi valtion budjetista sitä valtavaa erää työttömyysmenoja tätäkin viranomaiset vastustavat erilaisten lupaprosessien kautta olisi hyvä että saataisiin byrokratian purkuun vauhtia vauhtia se olisi todella arvokas asia

puhemies kun tässä nyt tosiaan jaetaan jo rahaa tarkoituksiin joihin ei ole vielä olemassa lainsäädäntöä niin yhtä hyvin voisi silloin edellyttää sitä että hallitus olisi jo huomioinut sen että euroopan unionin neuvosto käsittelee parhaillaan alvidirektiivin muutosehdotusta joka sallisi alhaisemman verokannan sähköiselle julkaisulle tämä on se toive jota kotimaiset julkaisijat ovat jo pitkään toivoneet joka mainitaan hallitusohjelmassakin ja johon nyt sosiaalidemokraatit hallitusta erityisesti hoputtavat hallituksen tulee välittömästi valmistella sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alentaminen paperisten julkaisujen tasolle samalla on huolehdittava että varataan rahoja huomattavasti merkittävämmällä tasolla kuin mitä nyt on tässä lisäbudjetissa myöskin sähköisen median uutistuotantoon sen mukaisesti että yhden miljoonan lisärahoitus ei tunnu nyt lainkaan riittävältä siihen että huolehdittaisiin kansallisesta viisauspääomasta kansallisesta osaamisesta kansallisesta tiedosta ja myöskin suomen kielen asemasta
ja debatin viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja sarkomaa

voisi todeta että hallitus parhaillaan pilotoi jo palveluseteleitä meillä on palvelusetelikokeilut jotka perustuvat hallituksen kärkihankkeisiin nykyiseen lainsäädäntöön nämä ovat selkeää jatkumoa hallitusohjelman mukaista toimintaa jossa kokeillen haetaan uusia toimintatapoja uusia palvelumalleja näiden pilottirahojen myöntökriteerien pitää perustua nykyiseen lainsäädäntöön on totta arvoisa puhemies että että muutimme perusteita joilla tämä määräraha myönnetään sen takia kun sote lainsäädäntö ei vielä ole voimassa tämä oli enemmänkin tekninen muutos joka oli välttämätöntä tehdä mutta ihmettelen teidän opposition asennetta teillä on jalka jarrulla sote uudistukselle teillä on jalka jarrulla erilaisille kokeiluille on kaikkien suomalaisten etu etenkin niiden työttömien ja ja eläkeläisten jotka odottavat siellä terveyskeskusjonoissa että luodaan uusia malleja jolloin samalla rahalla saadaan enemmän ja paremmat paremmat palvelut kaikkeen olen erittäin iloinen että pilottirahaa on tässä arvoisa puhemies

varsinaista puheenvuoroa ovat kaikki oppositioryhmien puheenvuoroja edustaja gustafsson varsinainen puheenvuoro

arvoisa puhemies en nyt malta olla lyhyesti sanomatta tähän

että kyllä minä tässä tilanteessa koen että tämä kolmekymmentä miljoonaa euroa on lähes hukkaan heitettyä rahaa rahat tulisi voida käyttää viisaammin esimerkiksi kasvupolitiikkaan ja osaamispolitiikkaan tämä osaamispolitiikan nostaminen tässä yhteydessä on vähän tällainen aasinsilta tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nostetaan esille eri alueiden kasvunäkymiä kuvataan lounais suomen ja keski suomen tilannetta mietintöön on päässyt myöskin kolmella rivillä tampere kolme hanke joka on poikkeuksellisen mittava rakenteellinen uudistus jonka tavoitteena on yhdistää tampereen teknillinen yliopisto tampereen yliopisto ja tampereen ammattikorkeakoulu yhdeksi yliopistokonserniksi

vähällä huomiolla tämä oli kyllä nostettu esille verrattuna eräisiin muihin alueisiin ja ja rinnasteisiin asioihin sen vuoksi haluan arvoisa puhemies todeta että tämä tampere kolme hanke on tampereen ja koko pirkanmaan seudun kannalta äärimmäisen merkittävä sehän koskee suomen valmistavan teollisuuden keskusta meillähän on hyvin vahvaa high tech valmistusta muun muassa biomateriaaleissa sekä laser ja puolijohdeteknologiassa pirkanmaan teollisuuden liikevaihto oli vuonna kaksituhattaneljätoista kymmenen miljardia euroa ja se työllisti neljäkymmentäkaksituhattaviisisataa henkilöä eli tampereen seutu on erittäin merkittävä teollisuuden tuotekehityskeskittymä tampereen kaupunkiseudun strategiat korostavat uudistumista osaamisen merkitystä sekä innovaatioyhteistyötä vielä korostan sitä että pirkanmaan osuushan suomen väestöstä on kymmenen ja alueen väestön ennustetaan kasvavan lähivuosikymmeninä niinpä tällä tampereen t kolme

korkeakoulujen

tulee olemaan aivan keskeinen rooli seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta meillä on jo nyt poikkeuksellisen vahva tämä koulutusinfrastruktuuri mutta haluan että eduskunta antaa myöskin talouden ja resurssien osalta voimakkaan huomion tälle ilmeisen ainutlaatuiselle konsernihankkeelle jota tässä nyt vähän esittelen ja kuvaa syvennän siitä olemme tietysti tampereella ja pirkanmaalla nyt tyytyväisiä että hallitus on antanut esityksen niin yliopistolain kun ammattikorkeakoululainkin muuttamisesta joilla nimenomaan sitten vauhditetaan ja turvataan kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun yhteistyö lopuksi sanon sen että oli nyt tietysti hyvä asia että tähän oli viitattu tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä mutta se olisi voitu tehdä siinä laajemminkin ja kiinnittää myöskin huomiota näihin taloudellisiin resursseihin joihin ei nyt sitten oikeastaan uhrattu sanaakaan

arvoisa puhemies

talouden suuresta menestyksestä me poliitikot otamme tietenkin mielellämme kunnian itsellemme mutta kyllä tässä on ehkä syytä muistaa myöskin yrittäjää liiketoiminnan varsinaista harjoittajaa ja mielestäni jan meyer lausui sellaiset viisauden sanat jotka tulisi kaivertaa kultakirjaimin seuraavan hallituksen työllisyyspoliittiseen ohjelmaan lainaus menee näin koska emme voi olla halvimpia meidän on oltava parhaimpia suomen talouskasvu perustuu korkeaan osaamiseen korkeaan jalostusasteeseen sekä koulutettuun työvoimaan panostukset koulutuksen turvaamiseen ovat äärimmäisen tärkeitä niin aluetalouden kuin kansantaloudenkin näkökulmasta ja näin ammatillista koulutusta pitää kehittää yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa kasvupilottihankkeiden kautta siksi olemme pitäneet kovasti esillä tätä ammattikouluverkostoa sen kattavuutta ja sitä että kaikkialla suomessa on mahdollisuus saada ammatillista koulutusta koska se ratkaisee ihan yksittäisen paikkakunnan elinvoiman se ratkaisee sen voivatko nuoret jäädä sinne kotipaikkakunnalle vai onko heidän lähdettävä pois ja vielä näin karkeistaen sanottava se ratkaisee myöskin tilanteen niin päin että tytöt herkästi lähtevät hakemaan kotipaikkakunnan ulkopuolelta itselleen jatkokoulutusta ja pojat jäävät herkemmin kotiin syrjäytymiskehityksen estämiseksi ammattikoulutus on äärimmäisen tärkeää siksi olemme huolissamme tästä ammatillisen koulutuksen resurssien vähentämisestä sekä kansantaloudellisesti että tasa arvon vuoksi tässä keskisuomalaiset kansanedustajat ovat kiittäneet hallitusta siitä että keski suomeen tarpeet on mainittu tässä tässä lisätalousarviossa näin äänekoskelaisena tietysti voin yhtyä kiitoksiin mutta kyllä täytyy sanoa että sen maininnan lisäksi ihan riihikuiva rahallinen muistaminen olisi vielä tärkeämpää ja ottaen huomioon sen että että lounais suomen positiivista kehitystä tässä halutaan kannustaa niin kyllä täytyy ottaa huomioon muun suomen edellytysten ja kykyjen parantaminen sen sijaan että muu suomi joutuisi jäämään vain odottamaan milloinkahan muualta suomesta mahtaisi valua jotakin hyvää meille se ei vain riitä eli ne toimet koko suomen tasapainoisen aluekehityksen parantamiseksi tästäkin lisätalousarviosta samoin julkisen talouden suunnitelmasta puuttuvat ja se on totta kai aika ihmeellistä kun ottaa ikään kuin tasapainoisen aluepoliittisen kehityksen puolustajan maine haluan vielä lausua pari sanaa omistajuudesta en kyllä ehkä ihan ensimmäistä kertaa mutta sitäkin painokkaammin omistajastrategia on tärkeä osa niin yksityistä kuin julkista liiketoimintaa uskon että pääministeri tuntee hyvin yksityisen yrityksen menestyksen kannalta välttämättömän suunnittelun jossa omistajien arvot tavoitteet tahto ohjaavat yrityksen toimintaa osaava omistaja on yritykselle suuri siunaus on sitäkin ihmeellisempää että valtion omistajastrategia on jätetty hunningolle mitä valtio tahtoo mihin se pyrkii mitkä sen arvot ovat emme vieläkään tiedä mitä kehittämistä tähän valtion kehittämisyhtiöön liittyy tällä hetkellä se näyttää pelkältä myyntikonttorilta ennen kaikkea nesteen enemmistöstä luopumisella on tarkoitus rahoittaa vain niin sanottuja kärkihankkeita joiden joukossa ei välttämättä ole kovin montaa järkihanketta jos ajattelee yksittäistä sijoittajaa niin toimisiko hän niin että hän myy salkustaan äärimmäisen tuottavan sijoituksen ja rahoittaisi niillä erittäin epävarmoja ellei varmasti tappiollisia hankkeita ainoa peruste laiminlyödä valtion omistajastrategia osana laajempaa elinkeinostrategiaa on ideologinen valtio voi nimittäin olla parhaimmillaan erinomainen hyvä pitkämielinen omistaja op osaketutkimuksen päällikkö totesi että noin kymmenen vuoden takainen siunauksellinen päätös jolla neste siirtyi biopolttoaineisiin oli todennäköisesti valtion pitkämielisen omistajaohjauksen ansiota se ei vaatinut välitöntä tuottoa vaan nyt saamme nauttia niistä hedelmistä yhtiön arvo on tuona aikana kolminkertaistunut ja tuo kuusitoista prosenttia josta nyt ollaan luopumassa arvoisa puhemies on nyt arvoltaan peräti puolitoista miljardia euroa se tuottaa joka vuosi seitsemänkymmentä miljoonan osingon valtion kassaan ja nyt jos koskaan on syytä käyttää tätä klisettä älkää tappako lypsävää lehmää

arvoisa herra puhemies minun on pakko aloittaa tämä puheenvuoro vielä palaamalla siihen yleiseen tilanteeseen sillä en tiedä miten sen nätisti sanoisin mutta on todettava että valtiovarainministerin äskeinen vakuuttelu siitä että kaikki on hyvin ja toimintakyky huipussaan ei anna kauhean vakuuttavaa tai uskottavaa kuvaa varmasti monikin kansalainen kun tänä päivänä otsikoita katselee uutisia lukee ja muuta ihmettelee että mitä ihmettä siellä on meneillään kun hallitus riitelee sotessa kompuroidaan ja spekuloidaan julkisuudessa että onko kohta kolmas hallituskriisi meneillään tarvitseeko pääministeri pian taas sen suihkukoneen tai jonkun lentovälineen millä hän menee sitten sieltä presidentiltä pyytelemään ei tämä nyt näytä muuta kuin kaoottiselta tilanteelta tällä hetkellä arvoisat hallituspuolueiden jäsenet kaiken kaikkiaan se mikä tässä on huolestuttavaa on tämä tilanne jossa samaan aikaan valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään toteaa että esitetyt työllisyystoimet voivat jäädä varsin vaatimattomiksi ja ja tässä ja nyt me tarvitsisimme niitä koska on käymässä niin että hallitus ei pääse omiin tavoitteisiinsa työllisyyden eikä velkaantumisen hillinnän suhteen tämä on tosiasia tämänkin lisätalousarvion

tällaista kompurointia tässä ajassa kun pitäisi pystyä toimintakykyisenä tekemään päätöksiä kuten täällä aiemmin debatissa tuli ilmi jos tässä taloustilanteessa kun talous on maailman kasvun ansiosta kohenemassa samaan aikaan työttömien määrä on kutakuinkin ennallaan niin se ei todellakaan anna hyvää kuvaa tämän hetken tilanteesta valitettavasti taitaa olla niin että kun vapusta ollaan jo juhannuksen jälkeiseen aikaan edetty niin tässä suhteessa tilannekuva on entistä synkempi ja on hyvä että se täällä on

on hyvä että sosiaalidemokraatit omassa vaihtoehdossaan panostaisivat kaikille alueille on hyvä ja erinomaisen tärkeää että valiokunta mainitsee muun muassa tämän tampere kolme hankkeen joka on aivan ainutkertainen hanke ja olemme siitä asiantuntijalausunnon pyytäneet ja tiedämme että syksyllä sinne kohdistuu merkittäviä lisäresursointitarpeita ja edellytän ja ja toivon että nämä otetaan huomioon tässä ainutkertaisessa koko maankin kannalta hyvin merkittävässä hankkeessa tampere kolmosessa ja toivon että palataan siihen asiaan heti syksyn

yhteensä siihen on miljoona ja muualta sitten mahdollisesti käytettäväksi toinen miljoona tulee eli eli määräraha on sinänsä riittämätön mutta on hyvin tärkeää että voimme tukea moniarvoisesti laadukasta mediaa uutistarjontaa kaikkea sitä siksi on myös hyvin tärkeää että ylen osalta saatiin jälleen kerran vakiintumista vakiintumista auttava ratkaisu sen suhteen että kun tähän yle veron rakenteeseen puututtiin niin samassa yhteydessä turvattiin myös ylen rahoitus vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista jonka osalta se oli vielä auki ja nyt se sitten saatiin sovittua aivan edustaja salolainen yhdyn teidän päännyökytyksiinne on iloinen tärkeä ja hyvä asia että näin toimittiin ylen osalta mielestäni on tärkeää että nyt voidaan tukea kaupallisen median uutistoimintaa sitten myös se tärkeä huomio tästä sosiaalidemokraattien vastalauseesta löytyy että jotta koko viestinnän kenttä pärjää tässä myllertävässä maailmassa nyt olisi aika kiinnittää huomiota muun muassa tähän digialviin koska nyt sen saavuttaminen on helpompaa kuin aiemmin ja toivoisin että tähän tartutaan mahdollisimman pian sosiaalidemokraatit esittävät että myös digialvi toteutetaan kaiken kaikkiaan tässä yhteydessä ja meillä on siitä myös lausumaehdotukset omassa mietinnössämme arvoisa puhemies näillä sanoilla tarvitsemme ripeitä toimia työllisyyden kasvun edistämiseksi velkaantumiskehityksen taittamiseksi ja näissä asioissa hallitus ei ole pääsemässä tavoitteisiinsa ja se on äärimmäisen

arvoisa puhemies

sitten suotuisat maailmantalouden maailmantalouden tuulet ovat puhaltaneet tämän hallituksen laivan lopulta satamaan tuntuu aika erikoiselta että ei niinkään väliä suunnasta tai hallituksen itse asettamista tavoitteita mutta suuri on usko siihen että talouskasvu tulisi olemaan sillä tasolla että että tosiasiassa näin kävisi siltä osin haluamme omalta osaltamme sdpn näkökulmasta todeta että tällainen sinisilmäisyys tulee olemaan aika vaarallista erityisesti kun katsotaan tulevan vuoden ennusteita toisaalta on hyvä todeta että suhdannetilanne on kohentunut ja se antaa positiivista signaalia mutta myöskin jonkin verran myötätuulta tämän hallituksen talouspoliittisiin tavoitteisiin kuitenkin on hyvä todeta että talouden kasvu ja työllisyyden vähittäinen kohentuminen kohdistu eri alueille tasaisesti nimenomaan on huomioitava että vaarana on se että eri alueiden väliset erot uhkaavat pahentua entisestään nyt en puhu enää pelkästään työllisyyspolitiikasta vaan haluan todeta että alueen omien vahvuuksien tukeminen voisi olla hyvä keinovalikoimassa oleva uusi väline jota hallituksen pitäisi laajemminkin ottaa mukaan tuleviin talouskasvun toimenpidekokonaisuuksiin joita toivottavasti vielä on on luvassa haluan korostaa tässä sitä että meillä on viime vuosilta hyviä esimerkkejä siitä miten aluetalouksien tukeminen ja alueellisen tasa arvon edistäminen erityisesti kasvun ja työllisyyden toimiin investoimalla on tuonut uutta nousua tästä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi ne asumisen liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen tehdyt toimet viime hallituskauden lopulla jotka ovat

pitkälti tuo talouskäänne myöskin aikaansaatiin toisaalta on hyvä korostaa että pienemmässä mittakaavassa hyvä esimerkki tällaisesta aluetalouden tukemisesta on ollut äänekosken tilanne koska myös äänekoskella viime hallituskaudella sijoitettiin aika vahvasti sen alueen aluetalouden vahvistamiseen ja se myös kantaa koko suomen mittakaavassa

viime kaudellakin toimittiin ja nyt ollaan tilanteessa jossa minusta tätä samaa mallia jossa tunnustetaan positiivista aluetalouden kasvua eri puolilla suomea pitäisi muuallakin päästä kokeilemaan mutta mitä sitten tulee tähän lounais suomen aluetalouden tukemiseen niin olen hyvin hämmästynyt satakuntalaisena kansanedustajana tästä valtiovarainministerin käsityksestä että aluetalouden tukeminen ja tällainen aluepolitiikan tukeminen voisi valua myös muihin maakuntiin olen odottanut että lounais suomen alueella tämä positiivinen rakennemuutos jota hallitus nyt tukee voisi valua myöskin satakunnan rajojen sisäpuolelle koska tätä valumisefektiä me olemme odottaneet kaksi eri selvitysmiestä on selvittänyt aluetalouden tukemista tällä alueella ja on tullut siihen päätökseen

että aluetaloutta pitäisi tukea myös satakunnan puolella tähän kiinnittää myöskin sivistysjaosto huomiota tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä siis myöskin satakuntaan olisi pitänyt kohdistaa näitä toimia ja minusta tämä on tärkeä viesti myös eduskunnalle toinen erikoinen tilanne syntyi siitä että sivistysjaoston käsittelyssä

arvoisa puhemies suomen talous on vihdoin lähtenyt kasvu uralle kansainvälisen suhdannevaihtelun imussa vienti vetää yksityinen kulutus kasvaa tästä kehityksestä hallitus kyllä ansaitsee kiitoksen sen sijaan työllisyys ei kasva samassa suhteessa ainakaan vielä talouskasvun vauhdittamiseksi on tärkeää rohkaista ihmisiä perustamaan uusia yrityksiä ja helpottaa itsensä ja muiden työllistämistä piristyvää taloustilannetta pitää pyrkiä nyt hyödyntämään niin että saadaan luotua mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja hallitus on tällä vaalikaudella vähentänyt työllistämiseen suunnattuja määrärahoja vuonna kaksituhattakuusitoista määrärahavajetta jouduttiin korjaamaan lisäbudjetilla mutta siitä huolimatta tälle vuodelle osoitetut määrärahat ovat alimitoitettuja hallituksen lisätalousarviossaan esittämä kymmenen euron lisäys työttömyysturvan aktiivimallin käyttöön ottamiseksi ei ihan riitä lisämäärärahan tarve koskee erityisesti palkkatukea ja aloittaville yrittäjille myönnettäviä starttirahoja palkkatukeen ja starttirahoihin kohdennettu kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäpanostus mahdollistaisi julkisten työvoima ja yrityspalveluiden vielä aktiivisemman roolin roolin loppuvuonna siksi olemme jättäneet lisätalousarvioaloitteen että eduskunta lisää kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin arvoisa puhemies kansainvälisen selvityksen mukaan teknilliseen tutkimukseen sijoitetut määrärahat saadaan kolminkertaisesti takaisin koska saadaan uusia patentteja tuotteita ja innovaatioihin perustuvia kasvuyrityksiä

ja kehittämiskeskus vtt oyn toimintaan koska tekes on suurin julkinen tutkimusten tilaaja jotta saataisiin uusia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä on tki toimintaan lisättävä rahoitusta arvoisa puhemies käsittelyssä olevassa lisätalousarviossaan hallitus lisää tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan tukemiseen kohdennettuja määrärahoja kymmenen miljoonaa euroa lisäys johtuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta mutta lisäyksen jälkeenkin tki toiminnan tukemiseen on kohdennettu viisikymmentä miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna kaksituhattakuusitoista lisäämällä tki määrärahoja kymmenellä miljoonalla mahdollistetaan uusien tutkimushankkeiden aloittaminen loppuvuonna tämän edellä olevan perusteella kdn eduskuntaryhmä on myös jättänyt lisätalousarvioaloitteen että eduskunta lisää kymmenen miljoonaa euroa tutkimus kehittämis kehittämis ja innovaatiotoiminnan rahoittamiseen

arvoisa herra puhemies on paikallaan muutamin

talouskeskustelua mitä myöskin eilen täällä käytiin itse en ulkomaanmatkan takia päässyt olemaan paikalla minusta opposition asema vaatii myöskin kommentin edustaja zyskowicz on oikeassa että vappupuhe onnistunut mutta kyllähän tämä on paljon laajempi kysymys joka näkyy myöskin euroopassa miksi sosiaalidemokraattinen liike vaali vaalilta saa suuria tappioita euroopassa miksi suomessakaan ei kannatus nouse se johtuu siitä että kun maailma muuttuu toimintaympäristö muuttuu konteksti muuttuu pitäisi toimintamallin muuttua löytää sellainen malli jolla voidaan puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa se ei riitä että pidetään vanhasta kiinni sanotaan ei joka paikkaan se ei kerta kaikkiaan riitä minusta täällä sdpllä ei ole sellaista toimintamallia sellaista ohjelmaa joka olisi ihmisille uskottava ja ihmiset tämän vaistoavat vihreiden suhteen minä olen menettänyt jo toivoni ennen vanhaan he kannattivat kestävää kehitystä ylisukupolvisuutta mitä me kuulemme täällä tänään ei joka paikkaan yli yli varojen elämistä heidän

oli velkaannuttavin täällä eduskunnassa minusta hallituksella on ensimmäistä kertaa suomessa konsepti on strateginen ohjelma joka tähtää muutokseen muutokseen ja siihen vaikuttamiseen suomessa on saatu aikaan mikä on uskomaton saavutus kilpailukykysopimus jota maailmallakin ihastellaan on on menossa rakenneuudistuksia nyt on tärkeitä rakenneuudistuksia nyt on tärkeätä erityisesti työn vastaanottamiseen vaikuttaa ja sitä edistää

toden totta

muutaman kommentin tuore pormestari sanoo että helsinki on se suomen veturi mikäli minä tulkitsen vähän ja että että suuret kaupungit vetävät suomea nousuun ensinnäkin helsinki on tärkeä kaupunki mutta tämä on hallintokaupunki ensisijaisesti täällä on yritysten hallinto täällä on valtionhallinto vientiyrityksiä on vähän vientiyritykset ovat pääasiassa tuolla rannikolla otan vaikka uudenkaupungin tehtaan miksi mercedes benz sijoittaa toimintaansa sinne miksi näissä seutukaupungeissa miksi pietarsaaressa raumalla miksi siellä yritystoiminta menestyy koska siellä on myöskin vahvuuksia siellä kustannustaso voi olla kaksikymmentä prosenttia alempi kuin täällä siellä on ihmisillä edullista asumista siellä on turvallista ja edullista asumista siellä on palvelut kunnossa siellä on työmotivaatio korkealla ja vahvuus joka mahdollistaa että yritystoimintaa on eri puolilla suomea pormestari vapaavuori kauhisteli myöskin maakuntahallintoa joka tähän liittyy ja sanoi että maakunta valloittaa turun ja tampereen halloo meitäkin on seitsemäntoista kansanedustajaa varsinais suomesta kaksi on turun seutukunnan ulkopuolelta tällaista vaaraa ei ole vaan päinvastoin maakunnan pitäisi olla nimenomaan seutukuntiin verkottuva verkottuva vahva vahva toimija yritystoiminnan edistämiseksi lyhyesti vielä edustaja krista kiurun puhe oli ehkä sikäli väärin että lounais suomen positiivinen rakennemuutoshan on pilottihanke se on pilottihanke jota nyt parhaillaan toinen selvityshenkilö esko aho selvittää ja antaa raporttinsa elokuussa silloin nimenomaan on tarkoitus sitä edistää sitten käyttää sitä pilottina kun lapissa tarvitaan työvoimaa keski suomessa tulee ongelmia työvoiman saatavuusongelmia ja niin edelleen ja se pitää pilottina ymmärtää on totta että osaaminen on erittäin tärkeä asia ja miksi varsinais suomessa puhutaan diplomi insinöörikoulutuksesta sen takia että diplomi insinööritkään eivät liiku enää ja ja kun on kysymys

on luotava platformi josta syntyy huipputeknologiaa ja innovaatiosovelluksia niitä ei synny ellei ole tämmöistä kriittistä massaa ellei ole tällaista platformia ellei ole tällaista alustaa ja ja semmoinen pitäisi välttämättä luoda

tämä positiivinen rakennemuutos laajenee muualle alihankintaketjut pitenevät ja ja sillä tavalla yritystoiminta laajenee ja myöskin tässä suhteessa nämä liikenneinfrainvestoinnit ovat tärkeitä uudenkaupungin rata ja siinä yhteydessä myöskin ysitien osalta liikenneministeri tiedotteessa ilmoitti että tuo mahdollinen leveäkaistatien suunnittelu uudistuu välillä lieto aura ja ja on muitakin tärkeitä hankkeita suomi nousee herra puhemies ja ja tätä tietä meidän pitää jatkaa

varsinais suomella menee nyt kaksituhattakymmenen luvun jälkimmäisellä puoliskolla vahvasti mutta kannattaa muistaa että vielä äskettäin aluetta rasitti elektroniikkateollisuuden murros ja ja nokian vetäytyminen salosta eikä niiden vaikutus ole vieläkään helpottunut kovin paljon nyt maakunnassa on käynnissä poikkeuksellisen vahva valmistavan teknologiateollisuuden nousu jonka kärkinä ovat turun telakalta ja uudenkaupungin autotehtaalta toistuvasti kuuluvat hyvät uutiset positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin pyritään vastaamaan lisäämällä teknillisten alojen koulutusta edistämällä työvoiman liikkuvuutta ja varmistamalla asuntojen saatavuus liikkuvan työvoiman tarpeisiin

selkein koulutukseen liittyvä haaste on teknillisen korkeakoulutuksen vähäisyys mikä pitää ratkaista maakunnan kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä on hyvä että lisäbudjetissa on on muistettu varsinais suomea uudenkaupungin radan sähköistyshanke on tärkeä tässä vaiheessa se palvelee lähinnä tavaraliikennettä ehkä eniten norjalaista yaraa mutta kuten valtiovarainvaliokunta toteaa rataosuus on pyrittävä saamaan myös henkilöliikenteen käyttöön ja parantamaan näin joukkoliikennettä ja työvoiman saatavuutta tärkeää olisi että varsinais suomessa voitaisiin aloittaa teknologiateollisuuden kipeästi kaipaama diplomi insinöörikoulutus nyt teknillisen korkeakouluopetuksen kehittämiseen kylläkin ohjataan tässä lisäbudjetissa yhteensä neljätoista miljoonaa euroa mikä sekin on tietysti hyvä alku mutta tuota omaa teknologiateollisuuden tarvitsemaa koulutusta ei ole vielä tulossa budjetissa on hyvää myös se että ammattikorkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ohjataan myös lounais suomessa yhteensä kuusi miljoonaa

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lisätalousarvioksi äärimmäisen hyvin kuvaa tämän ajan ilmiöitä ja tätä tilannetta missä suomi on suomi on sen kasvu uran alussa mihin on kahdeksan vuotta tähdätty ja kun kuuntelee noita opposition puheenvuoroja ei voi muuta kuin ihmetellä sitä valitusvirttä mikä sieltä kuuluu olisiko pitänyt jatkaa sillä vanhalla linjalla että olisimme menneet yhä syvemmälle ja toivoneet että joillakin kummallisilla työllistämisrahoilla homma olisi hoidettu parempaan kuntoon niitä työllistämisrahojakin tarvitaan mutta ilman aitoa talouskasvua ja ja suomen vientiteollisuuden nousua tästä lamasuosta ei nousta mutta nyt meille on annettu ja osoitettu tämän hallituksen toimesta se tie mitä pitää kulkea sitä sitä taustaa vasten kun on kuunnellut muutamien oppositioedustajien puheenvuoroja olen melkeinpä järkyttynyt siitä linjasta oppositiopuolueiden edustajat ovat puhuneet eihän suomi nyt synkistelemällä ole ennenkään pärjännyt ja suomi on noussut aina vaikeista tilanteista voi sanoa että suomi on ollut silloin vahvimmillaan kun se on ollut heikoimmillaan urho kekkonen aikanaan sanoi onko meillä viisautta vaurastua pamfletin kirjoittamisesta on yli yli puoli vuosisataa mutta siinä kirjassa oli kyllä hyvin kuvattu sitä että kun meillä vahvoina aikoina on mahdollisuuksia ei välttämättä riitä rohkeutta käyttää niitä mahdollisuuksia hyväksi ja nyt sellaisessa ajassa jolloin nämä mahdollisuudet pitää käyttää todellakin investoinnit ovat lähteneet liikkeelle mikä näkyy tässä lisätalousarviossa hallituksen hallituksen esityksessä näkyy hyvin varsinaisten tulojen arvio jota korotetaan neljälläsadallakahdeksallakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla tämä kuvaa sitä että kasvu on alkamassa mutta älköön kukaan kuvitelko että tämä kyseinen kasvu säilyy jos lähdemme tässä vaiheessa tekemään huonoja päätöksiä emmekä pidä linjaa jos emme linjaa pidä se johtaa siihen että kasvun eväät syödään heti ja joudumme taas yhä syvemmälle velan suohon jokainen järkevä kansanedustaja tietää tässä vaiheessa että velanottomäärä ja toleranssi minkä me voimme velkaa sietää alkaa olla ylärajoilla elikkä nyt ovat ne hetket jolloin pitää velan velan kasvu taittaa ja pikkuhiljaa ruveta velkoja takaisin maksamaan se ei tapahdu millään muulla kuin sillä että työttömyyttä pienennetään työttömyyden kulut vuosittain noin noin seitsemän miljardia euroa kaikkine kustannuksineen on aivan järkyttävä summa ja siihen kun otetaan sitten muut työttömyydestä aiheutuvat lisäkustannukset niin esimerkiksi puolittamalla työttömyyden saamme miljardien säästöt valtion budjetissa se olisi äärimmäisen tärkeää sekä kuntatalouden että valtiontalouden kannalta tämän takia tässä keskustelussa kuullut puheenvuorot opposition puolelta ovat suorastaan suurta ihmetystä herättäviä no olkoot ne puheenvuorot mitä tahansa niin hallituksen on jatkettava samalla linjalla uusia investointeja on tuettava parhaan mahdollisen keinon mukaan sitten on annettava mahdollisuuksia eri eri maakunnille omissa vahvuuksissaan nyt on puhuttu varsin paljon varsinais suomesta pitää muistaa myös esimerkiksi lappi kainuu pohjois karjala sielläkin on omat mahdollisuutensa joita tulee tukea olen tällä viikolla tavannut monta yrittäjää joilla on omia investointeja vireillä huomatkaa että nämä yrittäjät ovat pistämässä omaa rahaa ison ison summan omaan yritykseensä innovaatioihin jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen luovat työtä toimeentuloa omalle seutukunnalleen ja ennen kaikkea hyvin moni niistä toimii vientiteollisuuden piirissä elikkä tämä tuo suomelle sitä paljon kaivattua ulkomaanvaluuttaa vientikaupassa tämän takia tällaisten yritysten tukeminen on äärimmäisen

yksi yhteinen nimittäjä näissä yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa on ja se on se että kaikki ovat olleet murheissaan siitä että kun kun heidän investointejaan varten tietenkin tarvitaan rakentamista niin kaikkia lupia jarrutetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin on ympäristölupaa ihan käsittämättömiä veivauksia sellaisia keinotekoisia jarrutuskeinoja milloin ympäristöluvasta puuttuu joku lintuselvitys tai matoja ei ole takapihalla laskettavaksi riittävän oikeaa määrää että on saanut luvan eihän tässä hommassa ole enää mitään järkeä kun kotimaisia kotimaisia raaka aineita ei saisi käyttää ja viherpiiperot iskevät kimppuun niin että ympäristölupia ei myönnetä kun joku talitintin pesä on kuulemma jäänyt traktorin telan alle eihän tällä keinolla ikinä suomi pääse tästä suosta ylös kun kaikkea jarrutetaan jos me jos me keskitämme arvoisa edustaja salolainen kaiken tänne etelä suomeen se johtaa tähän tilanteeseen missä me nyt olemme kaksi pilkku kolme miljardia euroa meillä menee rahaa vuosittain asumistukeen ja kasvu kiihtyy kuinka paljon vielä pitää maksaa siitä että ökyeläjillä on mahdollisuus tienata isoja rahoja vuokratuloja vuokratuloja saamalla osa niistä tuloista menee vielä valitettavasti ulkomaille eivät edes jää suomen kansantaloutta rikastuttamaan

arvoisa puhemies

suomessa tehtiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla laaja selvitys uusien vesiväylien rakentamisesta ja entisten kunnostamisesta silloin todettiin että vesikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto se on ympäristörasitukseltaan jopa viisitoista kertaa edullisempi kuin maantiekuljetus oulun meriväylähanke on kuljetusten kannalta erittäin tärkeä onkin hyvä että tämä on hallituksessa tiedostettu hankkeen kustannusarvio on kahdeksantoista pilkku neljä miljoonaa euroa mutta mielestäni tämä on järkevä rahoittaa toivottavasti väylän rakentamiseen päästään pikimmiten väylän syvennyksellä ja ja uudella linjauksella saadaan lisättyä alusten kuljetuskapasiteettia ja alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä on erinomainen asia että myös vuosaaren meriväylän syventäminen etenee ja hanke käynnistetään viimeistään ensi vuoden talousarviossa kuten hallitus on lisäbudjettineuvottelujen yhteydessä linjannut sataman kautta kulkevien kuljetusten määrä kasvaa tuntuvasti äänekosken tehtaan kuljetusten myötä minkä lisäksi vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko kasvaa tämä edellyttää syvempää kulkusyvyyttä arvoisa puhemies keski suomeen on rakenteilla aivan uusia suuria sellutehtaita muun muassa äänekoski varkaus ja kuopio jotka tarvitsevat edullista vesiväylää edullisempana ja vähiten saastumista aiheuttavana kuljetusmuotona suunnitellut tehtaat ovat vesiväylien varrella mikäli yhdistettäisiin päijänne ja saimaa päijänne ja mäntyharju kanavilla pystyttäisiin turvaamaan kuljetukset sisäjärviltä merelle saakka emmekä vain saimaan kanavan varassa tällöin matkailu erityisesti suunnitteilla olevat suuret sellutehtaat ja muut teollisuuslaitokset hyötyisivät myös raskaan liikenteen kuljetukset vähenisivät teillä mikä lisäisi tieturvallisuutta ja vähentäisi maanteiden kulumista saimaan kanavan vuokrasopimus uusittiin vuonna kaksituhattakaksitoista mutta samalla vuokra nousi nelinkertaiseksi aikaisempaan nähden perusmaksu on yksi pilkku kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa kanavaa on mahdollista käyttää läpi vuoden mutta ongelmana kanavan käytössä on että olemme täysin riippuvaisia venäjästä ja sopimuksen pitävyydestä mikäli tehtäisiin päätös yhdistää päijänne ja saimaa päijänne ja mäntyharju kanavilla saataisiin investoinneilla myös työllisyys nousuun pitkäksi aikaa ja teollisuuden kilpailukyky paranemaan muihin maihin nähden myös matkailu saisi piristysruiskeen mikä voisi nostaa sisävesien paikkakunnat uuteen nousuun arvoisa puhemies tein edellä mainitun kanavan rakentamisesta kirjallisen kysymyksen ministerille aika tarkalleen kaksi vuotta sitten vastauksessaan ministeri että vuonna kaksituhatta tehdyn selvityksen mukaan päijänteen saimaaseen yhdistävän mäntyharjun kanavan rakentaminen maksaisi noin kolmesataa miljoonaa euroa hankkeen hyöty kustannus suhde arvioitiin silloin erittäin heikoksi vastauksessa todettiin myös että sisävesiliikenteen kehittämismahdollisuudet voidaan turvata parhaiten panostamalla saimaan kanavan ja saimaan alueen sisävesiliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen mutta tässähän on tietysti se että miten toimimme silloin jos saimaan kanava ei jostain syystä ole enää suomalaisten käytössä

arvoisa puhemies

on parantunut autoveroakin on jopa tullut hieman enemmän niin kuin perintö ja lahjaverojakin merkittävää on hallituksen tavoitteiden kannalta myös se että velkaantumistahti pikkuhiljaa hidastuu ja velkaa otetaan itse asiassa satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa vähemmän kuinoli aiottu en kiistä etteikö viisi pilkku neljä miljardia lisävelkaa edelleenkin ole varsin paljon mutta suunta velkaantumisen hidastumiseksi on oikea joten hallitus kulkee kohti asettamiansa tavoitteita ajattelin puheenvuorossani kiinnittyä paremmin kahteen kokonaisuuteen tämän suuren talouden käänteen kautta kyllähän ne ovat rohkaisevia lukuja mitä valtiovarainministeriöstä viime viikolla saatiin että kuluvan vuoden bruttokansantuote kasvaisi kaksi pilkku neljä prosenttia jopa korkeampia arvioita sille nordea esitti nyt jopa kolmen prosentin kasvua työttömiä on neljänkymmenentuhannen vähemmän mitä viime vuonna samaan aikaan työpaikkoja on enemmän auki jopa pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun omassa kotimaakunnassani lapissa on tuhatneljäsataa työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan se ei ehkä kansallisessa mittapuussa tunnu suurelta luvulta mutta näille jokaiselle ihmiselle se on henkilökohtaisesti valtavan iso asia niinpä ajattelin puhua hieman infrastruktuurista ja siitä miten merkittäviä valtion alulle panemat hankkeet ovat onnittelen tietenkin vuosaarta ja oulua siitä että sinne sataman syvääminen saatiin toivon kuitenkin että jatkossa satamakysymyksiä valmisteltaisiin kokonaisuudessa jos miettii niitä pohjoisen liikenteen tavaravirtoja niin kemin ja tornion satamien yhteenlasketut tällä hetkellä ovat monta eteläisempää satamaa suurempia ja kilpailuasetelma etenkin pohjoisessa on erittäin tiukka kun mietitään että ruotsin puolella luleåssa tehdään erittäin isoa viidentoista metrin pohjoisen satamat tietenkin kilpailevat myös kansainvälisten satamien kanssa rinta rinnan kun ajatellaan monia mahdollisia teollisuuden investointeja biotalouden investointeja sitä että tältä pieneltä vientialueelta kemi torniosta lähtee seitsemän prosenttia suomen nettoviennistä niin olisi erittäin tärkeää että seuraavassa vaiheessa myös tuo kemin satama saisi syväämisen kun oletettavastikin kaidin biopolttolaitoshanke etenee joka tulee aivan siihen ajoksen sataman kylkeen niin tämä olisi erittäin perusteltua siihen suuntaan myös liikenneministeriössä on annettu lupauksia jahka investointeja lähtee liikkeelle niin sitten valtiovalta satamien tilanteen olisi erittäin tärkeää että myös kemin satama saataisiin syvättyä se ei muuten vaatisi muita investointeja lisäksi esimerkiksi ratapihaan tai raiteisiin toisekseen lisätalousarviossa myönnetään hituran kaivokselle viisi miljoonaa euroa ympäristövahinkojen jälkiseuraamuksiin mikä on tietenkin aivan välttämätöntä että kaivos saadaan asiallisesti sitten suljettua vuosien kuluessa se tehdään kolmessa vaiheessa se voi viedä jopa viisitoista vuotta tämä viisi miljoonaa ei tule valitettavasti riittämään vaan jatkossa se vaatinee vielä kymmenen viiva viisitoista miljoonaa tässä suhteessa onkin mielestäni kestämätöntä se että hituran kaivoksen vakuus on ainoastaan yksi miljoonaa siis noin kaksi miljoonaa euroa on erittäin tärkeää että valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja saanut lausuman tehtyä siitä että hallituksen täytyy varmistaa kaivosten jälkihoito siten että jo niiden toiminnan aikana voidaan turvata se että vastuut eivät voi jäädä veronmaksajien kannettavaksi tämä on erittäin merkittävä asia toivon että hallitus tämän pikaisella menettelyllä tulee tekemään ja tuo sen meille sitten myös eduskuntaan käsiteltäväksi suomessa on neljäkymmentä toimivaa kaivosta ja moni niistä on toiminut aivan erinomaisestikin varmasti kaivosteollisuudelle on jatkossakin tilaa suomessa kuten muillekin elinkeinoille mutta se täytyy tehdä kestävästi mielestäni tällä hetkellä nämä kaivosten ympäristövakuutukset eivät ole riittävällä tasolla jos veronmaksajien varoja täytyy näinkin paljon niihin

arvoisa puhemies

ja pilotti ja pidin hyvänä että esimerkiksi keski suomi on tässä nostettu esille keski suomi on vuosien vuosien jälkeen kaikilla mittareilla mitattuna nyt kovasti nokka nousussa eikä siinä ole mitään naureskeltavaa edustaja harakkaa pitempään talossa olleena voin todeta myöskin sen että lisätalousarviossa ei kaikkia asioita pystytä korjaamaan mutta meidän tulisi ryhtyä keskustelemaan tässä salissa ja myös valtiovarainvaliokunnassa laajemmin koko maan tilanteesta kuten sivistys ja tiedejaostossa edellytimme kaikista näistä maakunnista niin positiivisen rakennemuutoksen kuin negatiivisen rakennemuutoksen alueista ja katsomaan isossa kuvassa mitä kannattaa tehdä minun mielestäni se ei ole naureskelun aihe vaan minun minun mielestäni se on erittäin järkevä tapa tässä tilanteessa toimia tietenkin mielellämme otamme keski suomeenkin vastaan lisää rahaa jos sitä vain on tulossa erityisesti tuo infra on vielä heikossa hapessa keski suomessa esimerkiksi äänekosken tehtaan hyvä toiminta joka ulottuu pitkälle muuallekin maahan edellyttää parempia liikenneyhteyksiä ja kirri tikkakoski hanketta on maailman sivu jo koetettu saada aikaiseksi ja vieläkään se ole toteutunut toivon että vihdoinkin saataisiin nyt tuokin asia kuntoon ihan lyhyesti tässä vielä haluaisin mainita tästä tampere kolme hankkeesta ja resurssitarpeista on on pakko sanoa että me emme vielä tiedä miten tämä tampere kolme hanke onnistuu siinä on ollut aika paljon tässä alkuvaiheessa ongelmia eli mielestäni pitäisi katsoa nyt rauhassa miten win win tilanne siellä onnistuu ja miten nämä oppilaitokset ihan aidosti voidaan yhdistää niin että saadaan parempaa ja tehokkaampaa saadaan poistettua päällekkäisyyksiä ja niin edelleen eikö tällaisen hankkeen tavoite nimenomaan ole löytää uusia tapoja tuottaa tehokkaammin ja paremmin ja laadukkaammin opinpolkuja opiskelijoille ja ja poistaa niitä kuuluisia päällekkäisyyksiä ja syventää yhteistyötä en olisi ensimmäisenä ajattelemassa että tarvitsee saada valtavasti lisää resursseja minun mielestäni näillä toimilla juuri niitä resursseja voisi löytyä jos sitä aitoa yhteistyötä sitten jatkossa kun saavat ongelmansa ratkaistua sitten pystyisi paremmin tekemään en tietenkään vastusta tätä hanketta mutta mielestäni ei voi lähteä siitä että ensin lykätään valtava määrä rahaa ja sitten toivotaan parasta vaan ihan samalla tavalla kuin kaikissa piloteissa pitää katsoa ensin että järjestelmä on kunnossa ja se toimii ja sen jälkeen voidaan sitten miettiä sitä rahoitusta vielä lopuksi olen tosi iloinen että talouspoliittinen ministeriryhmä päätti myöntää vastinrahaa kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa ammattikorkeakouluille ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen historiassa se on todellakin askel eteenpäin olen sitä mieltä että ellei meillä käytetä hyväksi molempien korkeakoulusektoreiden osaamista ja käyttökelpoisuutta tässäkin tilanteessa joka onneksi on nyt paranemaan päin vahvasti niin me jätämme erittäin paljon olemassa olevia resursseja käyttämättä toivon että ammattikorkeakoulut nähdään ihan yhtä tärkeinä omalla sektorillaan kuin yliopistosektori

täällä on kovasti nostettu eri alueiden tilanteita ja vertailtu niitä lounais suomi länsi suomi on tällä hetkellä hyvässä hapessa niin kuin on monessa puheenvuorossa kerrottu keski suomella menee hyvin mutta kyllä tuolla pohjoisessakin ainakin kevättalvella matkailuyrittäjät olivat kovasti tyytyväisiä ja kasvulukemista hekin kertoivat itäsuomalaisena kaakkoissuomalaisena kansanedustajana toivon että tämä kasvun hedelmä tarttuisi myös meidän alueellemme entistä vahvemmin täällä edustaja kulmala käytti mielenkiintoisen puheenvuoron väyläverkoista ja nosti esille muutamat kanavahankkeet arvostan hänen näkemystään ja toivon että näitä asioita tutkitaan pitkälle tulevaisuuteen tähtäävinä hankkeina koska tottahan näin on että kanavahankkeilla on kauaskantoiset vaikutukset ne ovat ovat tehokkaita taloudellisia ja ympäristöystävällisiä tapoja mutta tällä hetkellä kannattavuusnäkökulmasta varsin haasteellisia ja haasteellisia ja toki siinä on myös tämä turvallisuusnäkökulma saimaan kanavaan liittyen satamien tilanne on tällä hetkellä suomessa niin että meillä on suuria satamia siellä perämeren kemin oulun seudulla vuosaari täällä helsingissä mutta erityisesti haluan korostaa kotka hamina seudun satamaa siellä kasvuluvut ovat kuulemani mukaan nyt lähteneet nousuun ja sehän on merkki siitä että raskas teollisuus lähinnä metsäteollisuus on päässyt myös tähän kilpailu ja kasvu uralle toivonkin että kaikki väyläinvestoinnit tähtäävät siihen että suomalaiset satamat tulevat hyvin ruokituiksi ja näin saamme sitä hyvinvointia ympäri suomen päivän keskustelussa on noussut moneen otteeseen tämä kymi ring hanke ja valtatie kahdentoista investointi haluan vielä tuoda kaikille selväksi että tämä kymi ring hankehan on noin kymmenen vuoden takainen hanke joka lähti silloin liikkeelle ja ministeri vehviläinen oli siinä jo aikanaan vahvasti vaikuttamassa liikenneministerinä tämä ratahanke mikä sijoittuu fyysisesti iitin kunnan alueelle on tärkeä hanke koko etelä ja kaakkois suomelle ja kouvolan lahden seudulle erityisesti tulevaisuuden tapahtumien

tälle rata alueelle tulee erityisesti kuljettajakoulutusta puolustusvoimat kouluttaa raskaan liikenteen kuljettajia tulevaisuudessa

tähän samaan yhteyteen rakennetaan liikenneturvallisuus ja testausrata tämä on hyvä lisä ajoneuvoteollisuudelle mikä meillä nyt täällä suomessa on uudenkaupungin myötä edelleen hyvässä myötätuulessa sitten vielä tämä tiehanke valtatie kaksitoista neljätoista miljoonaa on hyvin perusteltu investointi ja rahoituskohde valtatie kahdelletoista ja tillola keltti alueelle siinä yhteydessä rakennetaan tielle eritasoliittymä keskikaiteellinen eritasoliittymä keskikaiteellinen ohituskaistatie ja uusi rinnakkaistie ja nämä ovat kaikki liikenneturvallisuutta parantavia asioita jotka ovat hyvin merkityksellisiä valtatie kaksitoistahan on pääväylä reitillä pori tampere lahti kouvola kotkan satama jonka varrelle sijoittuu merkittävällä tavalla teollisuutta ja muuta liikennettä on syytä muistaa että nämä molemmat hankkeet niin kymi ring kuin vt kaksitoistakin ovat ehdollisia sille että ja yksityisen rahoituksen osuus kymi ring hankkeessa toteutuvat elikkä nämä ovat hyvin perusteltuja hankkeita

että tähän hankkeeseen lähtee mukaan valtava määrä yksityistä rahoitusta

arvoisa puhemies

juuri tästä edellisen edustajan käyttämän puheenvuoron aiheesta mihinkä rahoja suunnataan ja kuinka varmasti tieliikennehankkeitten osalta on todella tärkeää suunnata niitä oikeaan kohtaan mutta onko se se niin että tällä hetkellä vientiteollisuuden osalta tietyt maakunnat ovat avainasemassa me tänään puheenvuoroja joissa halutaan syventää satamia satamia vuosaaressa kemissä ja kun meillä on on olemassa olevia satamia jotka jo nyt toimivat todellakin hyvin niin kannattaa keskittää näissä kaikissa valtiontalouden rahoissa niihin mitkä ovat kansallisen tulorahoituksen kannalta keskeisiä kohteita satakunta on se maakunta johonka kannattaa nyt keskittää liikenneinfraa se neljätoista miljoonaa kannattaa keskittää sinne missä on enemmän vientipotentiaalin edistämisen mahdollisuuksia keskustellaan kuinka se edustaja heinonen sanoikaan kimi ringistä taikka mistä hyvänsä niin on hyvä että alueellisista vaikutuksista ja turismista keskustellaan myös tässä kehikossa mutta se ei ole ollenkaan niin taloudellisesti kannattavaa kuin se että me keskustelisimme mikä on vientiteollisuuden valtti meidän pitää tässäkin keskustelussa keskittymään siihen mikä on kansallisesti kaikkein tärkeintä ja siinä mielessä toivoisin että keskustelu etenee siihen suuntaan että satakunta ja vientiteollisuus syväsatamineen enemmän keskiössä kuin se että rakennetaan uusia syväsatamia

minä haluan nostaa kiitoksena hallitukselle täältä yhden asian ja se on määräraha oulun meriväylän syventämiseksi eli tällähän on tarkoitus lisätä alusten kuljetuskapasiteettia ja tuoda sitten elinkeinoelämälle kilpailukykyä ja juuri viennin vauhdittamiseksi tämä asia on on tärkeä pohjoisen suomen teollisuus tarvitsee kaiken mahdollisen tuen koska pitkät kuljetusmatkat rasittavat esimerkiksi juuri sahateollisuutta tämä oulun meriväylähanke on erittäin hyvä hanke ja juuri se on tasoite tähän kilpailutilanteeseen kansainvälisessä kilpailussa suurempien alusten myötä

saadaan yksikköhinnat pienenemään esimerkiksi vaikka näiltä puutavaralasteilta tässä yhteydessä minä haluan muistuttaa että muutakin tukea tarvitaan esimerkiksi kuljetustuet jotka nyt aina näyttävät olevan olevan liipaisimella pitää ehdottomasti säilyttää toivoisin niihin jopa huomattavaa korotusta nykyisen tasoisilla tasoisilla kuljetustuilla me häviämme kilpailussa kyllä naapurille ruotsille eli ei ole millään tavalla eduksi että me tässä pohjoisessa kilpailussa olemme kakkosena eli minä haluaisin terveisinä sitten tulevan budjetin suunnitteluun ja rakentamiseen nostaa esille tämän kuljetustuen

arvoisa herra puhemies en halua mitenkään kiistää etteikö juuri näin ole että pitää tämän kaupan ja liikenteen takia tehdä tiettyjä investointeja mutta pitää myös muistaa se mikä on meriliikenteen merkitys ja kuinka sitä rahoitetaan meillä satakunnassa yritykset maksavat sen että pohjoisen satamat ovat auki me maksamme yksi pilkku pistettä siitä että pohjoisen satamat ovat auki eikö olisi järkevämpää rakentaa hyvä toimiva raideliikenne satamien ja teollisuuslaitosten välille saatikka että ruvetaan syventämään tiettyjä satamia meriliikenteen kustannusten vuoksi koska osa satakuntalaisesta teollisuudesta maksaa sen kaiken mitä te nyt toivotte

arvoisa puhemies aika erikoista kuultavaa hyvin arvostamaltani edustaja myllykoskelta ajattelee koko suomea täytyy kyllä sanoa että ei ole silloin niin kuin päässä kaikki asiat jos jos sanotaan että pohjoisessa ei tarvita syvempää merisatamaa meillä on asukasta kohti kaikkein eniten tonneja kuljetettavana ja meidän kuljetuskustannukset ovat todella korkeita kun tuli myös tämä rikkidirektiivi ja kaikki muu siihen päälle niin on uskomatonta että väitetään että ei tarvita suomessa sitä kapasiteettia mikä meillä pohjoisessa tällä hetkellä kasvaa

arvoisa herra puhemies kuten tässä kuultiin niin kun näitä isoja investointeja suunnitellaan ja tehdään niin kokonaisuuden eli koko suomen edun täytyy olla se suurin ajuri ja mietittävä asia jos näitä mietitään yhden kaupungin tai yhden maakunnan näkökulmasta niin se kokonaishyöty suomelle ei ole paras mahdollinen tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa myös näistä ratahankkeista jos verrataan kustannuksia ja hyötyjä niin yksi ja ilmeisesti kannattavin hanke on helsinki tampere välin nopeuttaminen että se saadaan yhden tunnin aikatauluun se on myös asuntopoliittinen ratkaisu se on myös vientiin liittyvä ponnistus tämä yhteys palvelee palvelee jyväskylän suuntaan seinäjoen suuntaan ja vaasan suuntaan

arvoisa puhemies edustaja myllykoski nosti tärkeän asian keskusteluun miten näitä maakuntien välillä olevia satamia ja ja väylähankkeita pitää kehittää juuri sillä perusteella tämä valtatie kahdentoista neljätoista miljoonaa on tärkeä hanke kymenlaaksolle meillä on siellä kotka hamina seudun satama joka on tällä hetkellä luvuiltaan suomen suurin vientisatama tämä palvelee hyvin kaakkoissuomalaista metsäteollisuutta ja äänekoskea varkauden aluetta meitä kymenlaaksolaisia kuusankosken kouvolan seudun tehtaita ja myös lahden seutua mutta olen täysin samaa mieltä että pohjoisen tavaran pitää kulkea pohjoisten satamien kautta kemi oulu alueen satamat pitää saada kuntoon väylät sinne kuntoon kun sitten taas myös turun seudulla on tärkeitä metsäteollisuuden alueita myös hyvä tämä uutinen uudestakaupungista eihän se ole tarpeellista että niitä autoja sieltä mihinkään muualle rahdataan kuin uudenkaupungin

arvoisa puhemies en tahtonut sanoa niin etteikö pohjoisesta pidä kulkea koska kyllä kannattaa kannattavasti kuljettaa mutta totuus on se että pitää myös nähdä se että koko elinkeinoelämän puitteissa

on mielestäni epäoikeudenmukaista että joku maakunta jolla on erinomaiset jääolosuhteet kustantaa kaikkien muiden maakuntien satamien väylänpidon jääaikana kaikki se liikenneministeriössä oli valmisteilla jo edellisellä hallituskaudella aihio jossa katsottiin kuinka tietyillä satamilla pitää olla kohtuullista liikenneväylästöä toivon että voimme käydä tästä keskustelua edustaja suutarin kanssa mutta pidän nimenomaan tärkeänä että vientiteollisuus toimii meidän satamiemme kautta

ihan mihin vain mutta tämä oulun satama on juuri satama joka palvelee erittäin laajaa aluetta itärajaa myöten sieltä kainuusta korkealle lappia kohti tämä jos mikä on hanke joka kannattaa viedä eteenpäin

arvoisa puhemies lisätalousarviosta sen verran että että on hyvä että että lounais suomen alue saa nyt tämän niin sanotun positiivisen

opetus ja kulttuuriministeriö sen on esittänyt että vahvistetaan myöskin tekniikan korkeakoulutusta sekä tutkimus ja innovaatiotoimintaa ja siihen jo pelkästään varataan se kaksi miljoonaa euroa kuten tänään salissa jo aikaisemmin keskusteltiin niin ict alan osaajista on erityisesti tietenkin lounais suomessa pulaa mutta niin on myöskin keski suomessa ja myöskin pohjois pohjanmaalla meillä oulun seudulla äkillisen rakennemuutoksen toimien myötä kun noin tuhansia ict alan työpaikkoja melkein viisituhatta työpaikkaa hävisi on on myöskin uusia työpaikkoja syntynyt yli ict alan yritystä ja yhteensä yli korkean teknologian yritystä on uudestaan kaupungissa ja nämä yhdessä työllistävät kahdeksantoistatuhattaviisisataa osaajaa jotka ovat erityisesti ict alalla ja korkean teknologian alalla miten sitten on työttömyys tällä puolella pohjois pohjanmaalla meillä on työttömiä työnhakijoita ely keskuksessa ja näistä vain yhdeksälle alle kolmekymmentä vuotiaista on nimenomaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tieto ja viestintätekniikan asiantuntijoita eli kahdestakymmenestäviidestätuhannesta työttömästä vain yhdeksän on sillä alalla ja kun huomaan että että salissa on myöskin edustajakollega ja aikaisemmin ministerinä toiminut ihalainen niin näistä äkillisen rakennemuutoksen toimista on tosiaan huomattava määrä kiitos silloiselle ministerille tavallaan saatu työpaikkoja oulun alue uudelleen syntymään mutta tämä tarkoittaa myös sitä että että ict alan osaajista on nyt jo pula ja heistä tulee olemaan tulevaisuudessa pula sillä seitsemäntuhannen ict alan osaajaa osaajaa tulee eläköitymään reilun kymmenen vuoden aikana ja vaikka meidän kaikki koulutuspaikat lasketaan niin vain noin kolmetuhattakaksisataa valmistuu samassa ajassa elikkä noin puolet tarvitaan lisää näin ollen onkin tärkeätä että oulun yliopisto on on

liikenneinvestointeihin jotka itse asiassa äskenkin debatissa puhututtivat oulun meriväylä eli oulun sataman kautta kulkevan sahatavaran viennin kasvu on ollut viime vuosina poikkeuksetta plus kaksikymmentä prosenttia elikkä se puoli on kasvanut ja suuret sahatavarayritykset ovat kertoneet säästävänsä per yritys per vuosi noin neljäsataatuhatta euroa kuljetuskustannuksissa kun tämä syväväylä tulee tulevaisuudessa jo ensi vuoden jälkeen mahdollistamaan sen että laivojen koko lähes kaksinkertaistuu ruoppauskustannuksista jotka ovat kuitenkin olleet oleellisia joka toinen vuosi joka neljäs vuosi pystytään luopumaan koska tämä syväväyläys mikä tehdään tulee sinne luonnonväylälle elikkä sitten myöskin näistä ruoppauskustannuksista tulee tulevaisuudessa säästöä

niin kuin valtiovarainvaliokuntakin piti tärkeänä että myös vuosaaren meriväylän syventäminen etenee

arvoisa puhemies edustaja yanarilla oli sen verran vähän sanottavaa että tuli vähän yllättäen jo tämä vastauspuheenvuoro mutta vastataan siihen kymi ringin osalta tämä arvio siitä että kymi ring on valtakunnallisesti merkittävä urheiluhanke niin sanottu huippu urheiluhanke ei ole poliittinen arvio sitä ei ole tehnyt maamme hallitus sitä eivät ole tehneet maamme eduskunnan hallituspuolueet taikka eduskunta vaan tämä arvio perustuu urheilupuolen omaan arvioon näistä hankkeista eli olympiakomitea toimii näissä arvioijana ja he laittavat nämä hankkeet järjestykseen yksi sellainen keskeinen kriteeri myös silloin kun vaikkapa edustaja arhinmäki oli ministerinä nämä ovat menneet yli hallituspuolueiden ja ministereiden on ollut se että meillä olisi keskeisiin lajeihin suorituspaikat että voisimme hakea arvokilpailuja on kyse sitten jalkapallosta jääkiekosta yleisurheilusta tai siitä moottoriurheilusta

arvoisa puhemies täällä on kovasti käyty keskusteluja tästä kymi ringistä ja edustaja heinonen tuossa sitä urheilullista puolta jo perustelikin mutta haluan myös terävöittää sitä kun on tämä neljätoista miljoonaa mikä on valtatie kahdelletoista että minusta täällä on vääristelyä kertoa että se raha menisi kymi ring hankkeeseen ei se siihen mene vaan se menee valtatien rakentamiseen liikenneyhteydet toki kymi ringillekin tehdään siinä yhteydessä mutta siinä tehdään niin kuin olen täällä useaan kertaan sanonut eritasoliittymä keltti kuusankoski välin alueelle tieosuudelle uutta ohitustietä sellainen missä kevyt liikenne pääsee paikallistien liikenne pääsee keskikaista ja ohitustie eivät nämä ole mitään urheiluhankkeita valtatie kahdentoista väylähankkeita väylähankkeilla on täällä sitten perusteltu että pitää satamia tukea tämä valtatie kaksitoista on on erittäin tärkeä liikenneväylä kohti kotka haminan satamaa joka on suomen suurin vientisatama että jo silläkin perusteella tämä neljätoista miljoonaa vt kahdelletoista on hyvin perusteltu mutta myös korostan sitä että se on ehdollinen sille että tämä kymi ring hanke etenee siltä osin että sinne tulee se merkittävä yksityisen rahan osuus haluaisinkin nähdä sellaisen kulttuuri tai urheiluhankkeen mikä yhtä lailla ottaa mukaan niin suuren yksityisen rahoittajan kuin tämä kymi ring hanke jos meillä kaikki tulevat oopperatalot tai urheilupaikat rahoitetaan tulevaisuudessa samalla rahoituspohjalla että vaaditaan se yksityinen rahoitus minä luulen että meiltä jää merkittävä määrä teatteritaloja rakentamatta rakentamatta tässä tässä puhutaan suurista rahoista sieltä yksityiseltä puoleltakin ja siksi tämä on myös merkittävä hanke

arvoisa puhemies talouden pidemmästä kuvasta on paljon hyvin keskusteltu jonkun sanan sanoa on hyvä asia että talouskasvussa on tapahtunut tällainen myönteinen käänne vähän yli kahden prosentin kasvuvauhti tänä vuonna mutta on hyvä muistaa että nämä arviot lähtevät siitä että kahtena seuraavana vuotena se on joko prosentti tai puolitoista ja kaikki hyvin tiedämme että on on aika paljon sumussa miten jatkossa talouskasvulle käy joten työllisyyden näkökulmasta tämä kasvuvauhti ei tule olemaan riittävä ja tässä mielessä nämä positiiviset uutiset ovat tärkeitä mutta on hyvä myös korostaa sitä että meidän talouden kannalta kaikki edellytykset eivät ole vielä hyvässä kunnossa myös ja ylimalkaan kilpailukyky on parantunut mutta on hyvä muistuttaa että sen paranemisen tärkein tekijä ovat olleet kiky sopimuksen vaikutukset se on selvästi meidän kustannuskilpailukykyä vahvistanut keskeisiin kilpailijamaihin nähden ja sillä on ja tulee olemaan erittäin merkittävä vaikutus myös myös meidän pärjäämiseen ja tähän talouden kuvaan toivon mukaan nyt kun sitten syksyllä taas työmarkkinaratkaisuja tehdään ja joittenkin mielestä näistä kiky kahleista päästään pois niin siellä kuitenkin syntyisi semmoisia ratkaisuja jotka toisaalta voisivat tukea työllisyyttä ja toisaalta kohtuullisen hyvää ostovoimaa näissä olosuhteissa joissa julkisen talouden tila pysyy edelleenkin aika heikkona tehokkaimmin ja nopeiten talouden tervehdyttämiseen vaikuttava asia on ilman muuta työllisyysasteen nostaminen tämä nyrkkisääntö on että yhden prosentin työllisyysasteen nostaminen tuo kahdeksansataa miljoonaa euroa hyvää julkiseen talouteen yhden päivän lyhentäminen työttömyyden kestossa tuo kaksikymmentäkuusi miljoonaa hyvää julkiseen talouteen tästä tästä näkökulmasta on hyvä näitä asioita tarkastella ja tämän vuoksi tämmöisen aktiivisen työvoimapolitiikan herättäminen horroksesta olisi tosi tärkeätä pitäisi olla vankempi kuin se lisäbudjetissa on ja kunnilta ei pitäisi viedä mahdollisuuksia itse toteuttaa työllistämistoimia erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kohdalla mutta katse meidän pitäisi kuitenkin jaksaa nostaa yli vaalikausien pidemmän aikavälin kasvun edellytyksiin se liittyy osaamis ja vientivetoisen kasvun turvaaviin toimenpiteisiin taas talouskasvu tulevaisuudessa perustuu tutkimus ja tuotekehityspanostuksiin innovaatioihin osaamiseen viennin pohjan laajentamiseen ja tuottavuuden nostamiseen ja monia näihin talouskasvun

liittyviä määrärahoja ollaan leikkaamassa eikä ymmärretä että ne ovat tulevaisuusinvestointeja valtiolla tietysti tässä politiikassa myös omistajapolitiikassa tulee olla rooli ja valtionyhtiöillä on merkittävä sijansa tässä mielessä hallituksen ajatus joka nyt liittyy lisäbudjettiin että että laskettaisiin neste oyjn omistusosuutta viidestäkymmenestä pilkku viidestä kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään on huonosti harkittu esitys perusteluissa ei ole mitään mainintaa siitä että tämä liittyisi jotenkin strategiseen kumppanuuteen tai sentyyppisiin toimiin vaan tämä on enempikin rahojen irrottamista neste on ollut fortumin kanssa niitä strategisia yhtiöitä joita olemme halunneet korostaa niin energiapolitiikan kannalta kuin huoltovarmuudenkin kannalta yhden kolmasosan omistuspohja ei ole minusta näissä epävarmoissa maailmanolosuhteissa turvallinen omistusosuus ja tämän vuoksi me olemme olleet sitä mieltä että tätä omistusrajaa ei olisi pitänyt missään tapauksessa lähteä nyt laskemaan haluan tämän ottaa nyt esille koska se liittyy nyt tämän lisäbudjetin yhteydessä tapahtuviin linjauksiin joista periaatepäätökset on toki tehty jo aikaisemmin vedän vain yhteen siinä siinä mielessä että osaamis ja innovaatiopolitiikan vahvistaminen on erittäin tärkeää ja tässä mielessä tekesin määrärahoihin ja niin poispäin pitäisi yrittää vahvistaa eikä suinkaan leikata me olemme esittäneet vaihtoehto ohjelmassa tämmöisen uuden ajan teollisuus ja teknologiapoliittisia tavoitteita ja uusia kärkihankkeita hallitukselle jotka liittyvät kiertotalouden vahvistamiseen jossa meillä on hyvät edellytykset ja siihen että elinkeinopolitiikassa palvelut mukaan lukien matkailu nostetaan suurempaan arvoon ja sitten arktisen alueen mahdollisuuksista tehdään myös suomelle suuri mahdollisuus

meidän hallituksenkin politiikassa

arvoisa puhemies

lähden täältä loihtimaan omia sanojani siitä kuinka innostuin tuosta edustaja ihalaisen puheenvuorosta jossa korostettiin kiky sopimuksen merkitystä suomen tämän hetken vientiteollisuuden ja ja talouskasvun moottorina yhtenä osana vähän kritisoin kuitenkin sitä että kun kiky sopimuksen osalta juuri julkisen alan työntekijöiden kolmellakymmenellä prosentilla niin en kyllä näe tässä minkäänlaista yhteyttä että se olisi ollut se toimeenpaneva voima niin että meillä on talouskasvua siinä mielessä uskallan kritisoida tuota äsken kuultua kuultua että ne vaikutukset tulevat vasta seuraaville vuosille en usko että meillä tuotteiden toimittajien osalta ollaan vielä nähty että kun meillä sairaanhoitajien tai kunnallisella sektorilla olevien talonmiesten tai siivoojien lomapalkoista leikataan yksi kolmannes niin se edesauttaisi sitä että meillä saksalainen yritys joka ostaa teknologiateollisuuden tuotteita voisi laskea että nyt se ostaa innokkaammin näitä tuotteita suomesta koska siivoojien palkkoja lasketaan lomapalkkojen osalta siinä mielessä olen hieman kriittinen sitä kohtaan mitä äsken kuulin

osalta kahteen yksittäiseen asiaan todella hienoa oli se mitä edustaja heinonen toi omassa kaivosteollisuuden valtion laskuun tulevasta asiasta siinä mielessä olen erityisen samaa mieltä siitä mitä edustaja heinonen toi esille että meillä ei pidä olla sellaista automaattia joka koko ajan mahdollistaa sen että meillä kaivosteollisuudessa tapahtuu sellaista että kaivosten sulkemisen myötä aiheutuneet kustannukset tulevat valtiovallan piikkiin se on täysin mahdotonta sietää ja siinä pitää kaivoslakia uudistaa on todella tärkeää että meillä on toimiva ja hyvä kaivoslaki mutta sen pitää edellyttää nimenomaisesti

että kaivoksella on joku vakuutuksen kaltainen turva niin että se ei jää valtion piikkiin uskon että palkkatukien osalta olemme samassa tilanteessa edelleen kuin tähänkin asti mutta kaivoksen sulkemisen osalta ja konkurssien osalta valtio ei voi olla maksumiehenä varsinkin kultakaivosten osalta me tiedämme sen että maailmanmarkkinahintojen mukaan kaivosteollisuus voi hyvin taikka hyvin huonosti ja siinä vaiheessa valtio ei voi olla se riskinottaja joka mahdollistaa vaikkapa kanadalaisen kaivosyhtiön täällä toimimisen niin että aina kun sitten menee huonosti niin suljetaan ja suomi maksaa kulut

olen ehdottomasti tässä kokoomuslaisen kansanedustaja heinosen linjoilla että jotain pitää ruveta tekemään toisena sitten tämä en nyt haluaisi sanoa kimi rata taikka mitä hyvänsä mutta siihen liittyvä neljätoista miljoonaa liikenneinvestointeihin on ollut hyvä että täällä on käyty keskustelua siitä että se ei yksinomaan liity siihen ja sille alueelle mutta kun täällä on käytetty puheenvuoroja siitä että se neljätoista miljoonaa voitaisiin johonkin satamien syventämiseen käyttää niin vaikka kyllä omasta puolueestanikin on ollut esityksiä kemiin taikka vuosaareen haluan täältä nyt vielä kerran todeta että kun meillä satakunnassa on kyllä jo sellaista mitä suomi kaipaa niin ei meidän tarvitse rakentaa niitä joka puolelle suomea sillä meidän satamaverkostomme on tällä hetkellä erittäin kattava laaja ymmärrän kyllä pohjoisten alueelta sen että siellä pitää raskaan teollisuuden osalta olla toimivia satamia koska meidän rataverkostomme ei toimi tässä länsirannikolla

puhemies hyvät kansanedustajat oikeastaan olin tämän puheenvuoron varautunut pitämään juuri tästä meidän jaostomme näkökulmasta ja ja belvedere mining oystä johon edellä edustaja myllykoski viittasi laajennetaan sitä sen verran että nämä kannanotot ovat siis koko meidän asunto ja kannanottoja mutta myös koko valtiovarainvaliokunnan kannanottoja toivotaan että niistä tulee myös koko eduskunnan kannanottoja tämä on varsin kova kirjaus mikä asunto ja ympäristöjaostosta tuotiin valtiovarainvaliokunnan hyväksyttämäksi eli lausuma joka edellyttää että hallitus varmistaa kaivosten jälkihoidosta huolehtimisen jo niiden toiminnan aikana jotta kaivosten sulkemisiin liittyvät vastuut eivät jää valtion kannettavaksi ja arvioi myös kaivostoiminnalle asetettavien vakuuksien optimaalista tasoa

puolenkymmentä kertaa ennen tätä nyt tapahtunutta konkurssia vuoden kaksituhattaviisitoista konkurssia

nikkelin hinnan alennuttua eli eli kannattamattomuusongelmien takia vuonna kaksituhattaseitsemän outokumpu sitten myi tämän kaivoksen kanadalaiselle jättiyhtiöille joka perusti luonnollisesti totta kai suomeen tytäryhtiön jonka taival oli kyllä vaikea alusta asti muutamana vuonna tietojeni mukaan tämä kaivos teki positiivista tulosta rahat lähtivät kanadaan ja sitten useampi vuosi oli ja lopulta joulukuussa kaksituhattaviisitoista kaivos ajautui konkurssiin tälle kaivokselle belvederelle oli asetettu kahden miljoonan vakuudet no eiväthän ne riitä mihinkään tässä kun niitä oli yritetty saada korkeammiksi ne oli valitusten kautta kaadettu että ne ovat kohtuuttomia no kahden miljoonan vakuudet eivät ole riittäneet millään tavalla ympäristöongelmien korjaamiseen vuonna kaksituhattakuusitoista kyseisen kaivoksen ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja rajoittamiseen sekä sulkemistoimien suunnitteluun myönnettiin kahdeksansataakahdeksantoistatuhatta euroa ja nyt momentille lisätään viisi miljoonaa euroa belvedere mining oyn nivalassa omistaman hituran nikkelikaivoksen sulkemistoimiin meidän saamamme selvityksen mukaan tämäkään ei tule riittämään vaan puhutaan jopa viidestätoista miljoonasta tämänkin kaivoksen kohdalla valiokunta ja meidän jaostomme piti välttämättömänä että kaivosten jälkihoitoon kiinnitetään siis aiempaa enemmän huomiota jo kaivosten toiminnan aikana jotta niiden sulkemisiin liittyvät vastuut eivät jää valtion kannettavaksi kyse on siis vastuujärjestelmästä jota selvitettiin vuonna kaksituhattaneljätoista ympäristöneuvos anna maija pajukallion johdolla tuli

tällä hetkellä rahastoon varoja joita voidaan käyttää ympäristötuhojen korjaamiseen mutta siellä on ehto että sitä rahaa ei saa käyttää konkurssitilanteessa no silloinhan ne tilanteet ovat yleensä pahimpia kun koneet menevät seis tämä on ollut tietysti esillä jo näissä vielä suuremmissa kaivosongelmissa tietysti tämän tekee vielä hullummaksi se että kanadalainen emoyhtiö on kiinnostunut ostamaan tämän kaivoksen takaisin itselleen kunhan he eivät saa näitä ympäristövahinkoja niskaansa tämä tilanne on täysin kestämätön meidän asunto ja ympäristöjaostomme saaman selvityksen mukaan meillä on muutamia tällaisia kaivoksia joissa on tämä sama riski olemassa sen takia nyt lausuman kautta toivottavasti koko eduskunta yhtyy siihen laitetaan hallitukselle tiukka vaade varmistaa nämä asiat etukäteen niin että tätä rahaa voidaan käyttää myös konkurssitilanteissa jotta vastuu ei jää suomalaisille veronmaksajille

arvoisa herra puhemies semmoisena pienenä detaljina että meillähän edelleenkään kaivostoiminnasta tulevia varoja ei voi siirtää suoraan kanadaan meillä semmoinen järjestelmä ei ole mutta meillä on porsaanreikä jos meillä on ruotsissa tytäryhtiö kanadalaisella kaivosyhtiöllä niin me voimme sinne siirtää varoja jotka voidaan sitten siirtää edelleen kanadaan mutta meillä ei ole tällä hetkellä kaivostoiminnassa sellaista mahdollisuutta että suoraan suomesta tulevaa tuloutusta voitaisiin siirtää kanadaan ihan tämmöisenä pienenä korjauksena

arvoisa puhemies

tarkoitus on on tulla voimaan

siihen liittyy tietenkin tämä sama periaatteellinen kysymys josta jo aikaisemmin erään toisen asian yhteydessä täällä paljon keskusteltiin elikkä tämä halutaan toimeenpanna jo kolme kuukautta aikaisemmin kuin laki tulee voimaan ja siihen liittyy kanta ja tietysti jaosto arvioi niitä vaikutuksia kokonaisuudessaan mitä tällä saataisiin ja sitä mitä uhkia siihen liittyy

jotka auttavat työttömiä työllistymään ovat tervetulleita tämän lakiesityksen kautta

ja sitä käytettäisiin samoihin toimenpiteisiin kuin momentin muukin määräraha on käytettävissä käyttötarkoitus ei siis muutu kiinnittäisin kuitenkin huomiota eräisiin sellaisiin seikkoihin jotka jotka huolella täytyy ottaa huomioon

tarkoituksenmukaisten palveluiden riittämättömyys eräänä haittana ja ovatko erilaiset mahdollisuudet mallin toteuttamiseen eri puolilla maata valmiina tästä johtuen on olemassa todellista epävarmuutta mallin työllisyysvaikutuksista mutta tähän liittyy myös eräs olennainen kohta eli se että tästä on hyvin huolella ilmoitettava ja työttömiä kansalaisia valistettava etukäteen koska vaarana on että silloin kun laki tulee voimaan niin moni

heidän rahansa ovatkin yllättäen yllättäen pienentyneet koska he eivät ole ottaneet osaa näihin koulutus tai työllisyyshankkeisiin joihin laki edellyttää jo lokakuusta

kuten tässä jo aikaisemmin mainitsin tiivistys on se että mikäli työtön ei ole kuudenkymmenenviiden työttömyysetuuspäivän aikana tehnyt viikon töitä tai osallistunut

hän menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa

prosenttia työttömyysturvasta tähän esitykseen kuuluu lisäksi omavastuuajan lyhentäminen seitsemästä päivästä viiteen päivään on ennakoitavissa että vuodenvaihteessa näitä jotka ilmaisevat että olemme yllättyneitä emme ole tästä kuulleet mitään tästä ei ole informoitu tulee hyvin paljon ja sen vuoksi tähän ennakkovalmistautumiseen ja informaatioon ja tiedottamiseen täytyy erittäin paljon kiinnittää huomiota vahingossa tulevia tulojen menetyksiä

puhemies on pakko kommentoida tätä kilpailukykysopimusta ja sen merkitystä suomen taloustilanteelle ja ja työllisyyden kehittymiselle mikä on nostettu esille myös muissa puheenvuoroissa kun tarkastelee ja vertaa miten työvoimakustannukset kehittyneet suomessa verrattuna meidän keskeisiin kilpailijamaihin käy mielestäni hyvin selvästi ilmi että nämä erittäin rajut palkanalennukset mistä sovittiin kilpailukykysopimuksessa olivat ylimitoitettuja eli tämä väitetty hintakilpailukykyongelma suomessa olisi kyllä korjaantunut myöskin sillä että olisi jatkettu maltillisella palkankorotuslinjalla esimerkiksi nollalinjalla jolloin varmasti myöskin tilanne työmarkkinajärjestöjen välillä olisi erityyppinen nyt syksyllä kuin mitä nyt näyttäisi olevan eli että monissa liitoissa myöskin aivan oikeutetusti valmistaudutaan

kaksi pilkku seitsemän prosenttia verrattuna siihen mitä se oli edellisenä vuotena niin meidän keskeisissä kilpailijamaissa kuten ruotsissa ja saksassa työvoimakustannukset ovat nousseet saman verran ja kehitys eu maissa keskimäärin on plus yksi pilkku seitsemän prosenttia

arvoisa puhemies edustaja anderssonin innoittamana aloitankin tämän puheen nimenomaan

sillä on ollut oikein hyvä ja tärkeä merkitys suomen talouden kuntoon saattamisessa se ei ole pelkästään hallituksen toimien ansiota vaan kilpailukykysopimus on tehty yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa nimenomaan työmarkkinajärjestöt ovat tämän kilpailukykysopimuksen arkkitehtejä ja yhdessä hallituksen muitten hyvien toimien ansiosta suomen talous on kääntynyt nimenomaan parempaan suuntaan tuloarviota tässä lisätalousarviossa korotetaan nyt neljäsataakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa euroa verotulojen arviota korotetaan neljäsataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa sen lisäksi arvonlisäverotuottoa korotetaan satakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa ja autoverotuottoakin viisikymmentäkaksi miljoonaa euroa tämä on hyvä esimerkki siitä että kun verotuksen tasoa lasketaan niin verotuotto voi kasvaa korkoennusteen päivittymisen vuoksi myös korkotulojen lähdeveron tuottoa korotetaan miljoonaa euroa nämä ovat kaikki erittäin hienoja hienoja lukuja mutta täytyy muistaa kuitenkin se totuus totuus että vaikka näitten varsinaisten tulojen lisäysten määrä on merkittävä myöskin määrärahojen osuus on kolmesataaneljä miljoonaa euroa niin meillä tämä varsinainen tämän vuoden lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta miljoonaa euroa suomi velkaantuu edelleen tänä vuonna viisi pilkku neljä miljardia me velkaannumme kaikesta tästä huolimatta edelleen meillä on suunta oikea mutta me velkaannumme vielä ja siksi tässä ei kannata ruveta vielä jakamaan sitä hyvää vaan vaan pitää tämä linja tiukkana siihen tilanteeseen että meidän ei tarvitse velkaantua joka vuosi näin merkittävästi vaan päästäisiin tilanteeseen että ulkomaanvelkaa ei tarvitsisi ottaa täällä on puhuttu nyt tästä kymi ringistä minä olen tämän hankkeen hankkeen kannattaja ja minä näen siinä siinä kyllä sen että tämä on urheilullisuutta korostava suomen autourheilulle tärkeä rata tämä on kansallinen hanke mutta aluetalouden kannalta erittäin tärkeä hanke näitä on hirveän vähän itä suomessa ja kaakkois suomessa ja sinne on minun mielestäni oikein hyvä asia ja kun tähän liittyy sitten liikenneyhteyksien poikittaisliikenteen parantaminen niin niin minä olen kyllä tämän tämän hankkeen kannattaja sitten täytyy muistuttaa myöskin siitä että tämä ei ole pelkästään

kilpaurheilurata autoille vaan tässä on kysymys myöskin ajokoulutuksesta liikenneturvallisuuskeskus on tarkoitus sinne rakentaa täällä on arvosteltu paljon sitä että tähän pannaan neljätoista miljoonaa ja kysytty pitäisikö sillä rahalla tehdä ihan jotain muuta kemin satamaa tai jotain muuta kaikki ovat hyviä hankkeita mutta samassa yhteydessä noin kokoluokaltaan samasta asiasta on kysymys kun tässä samassa lisätalousarvioehdotuksessa ehdotetaan maahanmuuttoon kustannuksia lisää neljätoista pilkku yhdeksän miljoonaa euroa se on suurin piirtein sama sama hinta eli eli maahanmuuttoon liittyvän vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavien tukien budjetoitua määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi neljätoista pilkku yhdeksän miljoonaa euroa sen lisäksi vastaanoton piirissä on kuluvana vuonna ennakoitua suurempi henkilömäärä eli keskimäärin neljätoistatuhattaseitsemänsataa henkilöä

kustannuksia samoiten maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan ehdotetaan kohdennettavan satatuhatta euroa josta neljäkymmentätuhatta on määrärahan lisäystä näitä asioita ei voi laittaa vastakkain sillä tavalla

kymi ring rahalla tai tai jollakin toisen hankkeen pois jättämisellä niin että se käytetään johonkin toiseen nämä eivät ole tämmöisiä on off juttuja kuitenkaan

arvoisa herra puhemies tässä edellä edustaja turunen kävi tätä kilpailukykysopimusta läpi kyllä se niin kuin edustaja ihalainen täällä esille toi on ollut kiistatta tärkeä toimi tässä talouden kääntämisessä ja siinä että me pääsimme lähes kymmenen vuoden negatiivisesta kierteestä kiinni tähän muun euroopan ja muun maailman kasvuun siitä kiitosta täytyy antaa tietysti työmarkkinajärjestöille he sen ratkaisun tekivät he tekivät nämä painotukset mitä tässä oli itse olin hieman kriittinen siltä osin että siinä leikattiin vain kuntapuolen ja julkisen puolen lomarahoja mikä minun mielestäni oli tällainen heidän tekemänsä sopimuksen pieni pieni huono puoli minun mielestäni se ei ollut oikeudenmukaista mutta kun työntekijät ja työnantajat tekivät sen sopimuksen niin silloin poliitikkojen ja maan hallituksen ja eduskunnan on syytä sitä kunnioittaa eikä sotkeutua sormineen siihen ja ja näin toimittiin talous on kääntynyt kiitosta pitää antaa siitä ennen muuta suomalaisille jotka ovat joutuneet tiukassa paikassa hieman hieman tinkimään tämä kymi ring asia on sijoitus tulevaisuuteen niin kuin aiemmin sanoin neste ralli yksin tuo jyväskylän seudulle noin viisitoista miljoonaa vuositasolla haluan vielä nostaa sen että hieno esimerkki siitä että tämä käänne on tapahtunut on se että me pystymme nyt panostamaan lisää koulutukseen ja sivistykseen varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammatilliseen koulutukseen korkeakoulutukseen ja tutkimukseen pystytään lisäämään nyt tulevina vuosina rahaa se on osoitus siitä että nyt olemme päässeet siitä negatiivisesta kierteestä pois

puhemies on kyllä todella outoa kuulla kun hallituspuolueen edustaja puhuu siitä että hallituksen tai poliitikkojen ei pitäisi sotkeutua työmarkkinaratkaisuihin tai palkkapolitiikkaan kun tämä hallitus on sotkeutunut poikkeuksellisen voimakkaasti juuri näihin kysymyksiin ja sen seurauksena tämä kilpailukykysopimus syntyi tämä sopimus ei olisi syntynyt ellei hallitus olisi uhkaillut näillä lisäleikkauksilla ja pakkolaeilla minkä lisäksi pääministeri itse löi heti hallituskauden alussa lukkoon tavoitteen työvoimakustannusten alentamisesta eli kyllä hallitus on sotkeutunut hyvinkin voimakkaasti tähän kokonaisuuteen siksi ei myöskään pidä paikkaansa että työmarkkinajärjestöt olisivat tämän sopimuksen arkkitehtejä onko sitten niin että kilpailukykysopimus kiistatta on tämän suomen talouskäänteen takana tätä ei voi todistaa mitenkään koska meillä ei ole verrattavissa sellaista tilannetta jossa suomessa ei olisi tehty tai sellaista tilannetta jossa olisimme tehneet maltillisemman sopimuksen sen me voimme kyllä todeta kun me vertailemme näitä työvoimakustannusten kehitystä mittaavia lukuja eri maissa että tämä sopimus oli selvästi siinä mielessä ylimitoitettu että kehitys suomessa poikkeaa voimakkaasti siitä mitä se on muualla euroopassa ja myöskin meidän keskeisissä kilpailijamaissamme

on ollut poikkeuksellisen pitkään negatiivinen säästämisaste mikä käytännössä tarkoittaa sitä että kotitaloudet kuluttavat enemmän kuin saavat tuloja tämäkin on tämän pitkään jatkuneen maltillisen palkkakehityksen tulosta lopuksi totean että siinä olen edustaja heinosen kanssa samaa mieltä että tämä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkaus on äärimmäisen epäoikeudenmukainen ja erittäin heikosti perusteltu ratkaisu

arvoisa arvoisa puhemies siinä mielessä olen ihan samaa mieltä kuin edustaja andersson että ei tämä talouden kääntyminen ainoastaan johdu kiky sopimuksesta mutta kyllä kiky sopimuksella iso merkitys tässä on kyllä tässä vaikuttaa luonnollisesti myöskin euron kurssi suhteessa dollariin ja maailmantalouden positiivinen kehitys ja suomi vientivetoisena maana on päässyt tähänkin mukaan toisaalta sitten on parantanut myöskin nousevat kustannukset meidän

kokonaisuus että tämä on nyt niin sanotusti hyvällä mallilla arvoisa puhemies kun tuossa varsinaisessa puheenvuorossani asia ajanpuutteen vuoksi kertomatta niin kerrottakoon se nyt tässä lisätalousarviossa on yksi erittäin miellyttävä lause joka kuuluu näin luonnonvarakeskukselle ehdotetaan euron lisäystä savonlinnan toimintojensa uudistamiseen strategiseksi toimipisteeksi joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön tämä on tietysti savonlinnalaiselle kansanedustajalle ihan hyvä teksti

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu kilpailukykysopimuksen tuloksesta ja sitten siitä miten se tehtiin täytyy todeta että täällä ei ole mainittu sitä mitä hallitus todella teki aika pitkälle maksoi nämä mainitut lomapalkkaleikkaukset sillä että laskettiin veroa niin että siitä ei juurikaan jäänyt sitten nettokustannuksia jäljelle arvoisa

puhemies edustaja suutari kiinnittää huomiota tärkeään asiaan siinä mielessä että on aivan totta että palkanalennusten lisäksi valtio maksoi erittäin kovan hinnan tästä sopimuksesta

mitä tulee julkisen sektorin työntekijöiden ostovoiman kehitykseen on mielestäni syytä kiinnittää huomiota siihen että toisin kuin yksityisen sektorin työntekijöiden julkisen sektorin työntekijöiden ostovoima ei kehity positiivisesti johtuen siitä että nämä veronalennukset eivät täysimääräisesti kompensoineet tätä ylimääräistä palkanalennusta yhdistettynä inflaatioon mitä tulee edustaja turusen kommentteihin niin on totta että tämä maailmantalouden kehitys on merkittävässä osassa tässä talouden käänteessä suomessa minkä lisäksi itse uskon että työmarkkinaratkaisulla itsessään on ollut positiivista vaikutusta koska se luo silloin ennakoitavuutta ja myöskin tietynlaista vakautta suomalaisille työmarkkinoille tietenkin on työnantajien ja sijoittajien näkökulmasta paljonkin merkitystä siitä oltaisiinko tarvittu juuri tämän sisältöistä työmarkkinasopimusta olen kyllä vahvasti sitä mieltä että ei olisi riittänyt tämä maltillisempi linja juuri siitä syystä että kustannukset kilpailijamaissa nousevat toisin kuin täällä

arvoisa puhemies edustaja suutari toi esille nämä palkanalennukset mutta se oma kritiikkini kohdistui nimenomaan siihen että tämä osuus siis kohdistui kuitenkin lomarahoissa vain kunta ja julkisen puolen toimijoihin ja oli siinä mielessä tämän ja työnantajien itse sopiman paketin mielestäni epäoikeudenmukaisin kohta nämä veronkevennykset tulivat kaikille ja olivat sinänsä tärkeitä varmasti tässä mutta edustaja andersson kun teidän on mahdoton mahdoton myöntää että tämän maan hallituksen toimilla olisi mitään merkitystä talouden kääntymiseen myönteiseen suuntaan niin voisitteko edes myöntää sen että maamme hallitus ei ole onnistunut estämään tämän käänteen tapahtumista
arvoisa puhemies aloitan työn verotuksen vaikutuksista työllisyyteen se riippuu siitä minkälaisia muutoksia työn verotukseen tehdään mikäli tehdään kohdennettuja veronalennuksia esimerkiksi pieni ja keskituloisille palkansaajille niin silloin se vaikuttaa myönteisesti ostovoimaan jolla varmasti on myönteisiä vaikutuksia kotimaan kysyntään ja sitä kautta myöskin työllisyyteen minun tietääkseni tutkimuskirjallisuudesta ei löydy jonka perusteella yleinen siis missä tahansa tuloluokassa tehtävä työn verotuksen alentaminen vaikuttaisi merkittävästi työn tarjonnan lisääntymiseen joka on tämä yleinen argumentti mitä käytetään kun sanotaan että työn verotuksen alentaminen automaattisesti kannustaa kaikkia ihmisiä työskentelemään lisää

mitä tulee tämän hallituksen talouspoliittisiin toimiin niin pidän tätä harjoitettua veroelvytyspolitiikkaa siinä mielessä huonona ratkaisuna että sitä ei ole kohdennettu sellaisella tavalla joka olisi hyödyttänyt suomalaista työllisyyttä ja taloutta mahdollisimman hyvällä tavalla eli iso osa näistä nyt

arvoisa puhemies jälleen kerran voin yhtyä edustaja anderssonin puheeseen kun hän sanoi että edellisen hallituksen toimet ovat pitkittäneet tätä taantumaa minä olen kyllä tässä ihan samaa mieltä että kyllä kyllä se näin on ja siksi kun nykyinen hallitus määrätietoisesti lähti tekemään niitä toimia jolla suomen taloutta saadaan parempaan se on nimenomaan edellisten hallituksien päätöksien vuoksi ottanut pikkusen enemmän aikaa pari vuotta itse asiassa mutta nyt näyttää oikein oikein hyvältä sitten edustaja andersson kun sanoitte että veronkevennykset täytyisi ohjata pieni ja keskituloisille niin sitähän tämä hallitus on juuri tehnyt työtulovähennys joka on arvoltaan neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa kohdistettiin nimenomaan pieni ja

arvoisa puhemies joka tapauksessa edelleenkin tämän jälkeen suomessa työn verotuksen progressio on euroopan korkeinta ja täytyy sanoa että kyllä sillä on vaikutusta vientiin varsinkin jos kenellä tahansa siihen työhön osallistuessa vero on pienempi

arvoisa puhemies ehkä puheenvuoroni alkuun tällainen motto lause suora lainaus sivistysvaliokunnan mietinnöstä noin vuoden takaa siis yksimielinen sivistysvaliokunta pitää edelleen erittäin huolestuttavana sitä että määrärahojen leikkaukset toteutuvat vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta koulutuksen järjestäjille tarjotaan vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien uudet välineet toteuttaa leikkaukset siis taustalla ovat ammatillisen koulutuksen leikkaukset arvoisa puhemies ammatillinen koulutus tarvitsee uudistamista mutta valitettavasti hallitus ei halunnut korjata reformin valuvikoja hallituspuolueilla ei ollut halua korjata näitä valuvikoja eduskuntakäsittelyn aikana tämä reformi on historiallisen suuri uudistus jonka vaikutukset ulottuvat useita vaalikausia eteenpäin työpaikalla lisääminen käytännön työtehtävissä on mutta muutaman periaatteellisesti tärkeän valuvian korjaamisella uudistus olisi voitu hyväksyä yksimielisesti olen pettynyt ettei näin tapahdu toin esille valiokuntakäsittelyn aikana haluni ehkä halummekin sopia korkeammasta perusrahoituksen tasosta niin opetusministerille kuin sivistysvaliokunnan hallituspuolueitten edustajille tukenamme olivat lähes kaikki asiantuntijat jotka esittivät perusrahoituksen nostoa viidestäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen osa jopa seitsemäänkymmeneen miksi yhteistyön käteen ei haluttu tarttua paheksun voimakkaasti tämän kokoluokan asiassa parlamentaarisen opposition näkemysten sivuuttamista sinänsä oikeat koulutuksen kehittämistavoitteet olisivat ansainneet laajan parlamentaarisen parlamentaarisen tuen joka eduskunnalta olisi ollut saatavissa miksi ei haluttu oikeasti neuvotella ja sopia vaan runnottiin läpi hallituspuolueitten jo kertaalleen siis jo ennen valiokuntakuulemisia sopimaa esitystä

tärkeää tämän perusrahoituksen noston ohessa olisi huomioida uudistuksen tuomat lisäkustannukset joiden esimerkiksi kuntaliitto on arvioinut kohoavan yli kahdeksaankymmeneen miljoonaan euroon lähiopetuksen turvaaminen olisi myös mielestäni ollut tärkeää saada vahvemmin lakiin tätäkin monet asiantuntijat ehdottivat muun muassa opettajien ammattijärjestö ja sakki

lähiopetuksen väheneminen tässä uudessakin osaamisperusteisessa oppimismuodossa heikentää oppimistuloksia ja kasvattaa riskiä opintojen keskeyttämiseen

ohjauksensa ilman että siihen osoitetaan resursseja jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen olisi optimaalista pitäisi työpaikkaohjaajina toimivien määrää lisätä huomattavasti tarjota heille järkevän laajuinen koulutusohjelma jossa uuden lainsäädännön ja yleensä ohjaus ja arviointityön kysymyksiin seikkaperäisesti perehdytettäisiin

esitimme koulutussopimuksen keston rajaamista ja opiskelijan ohjaamista oppisopimuskoulutukseen tämänkin esityksen hallituspuolueen edustajat valiokunnissa torppasivat

koulutuksen yhteistyö on modernia ammattisivistystä ja esimerkiksi kaksoistutkintojen suorittaminen sisältää työelämän kaipaamia valmiuksia hyvää yleissivistystä kielitaitoa luovaa ja aloitteellista toimintaa ja osaamista

olemme nyt äärimmäisen huolestuneita työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laadusta ja nuorten todellisesta jatko opintokelpoisuudesta monet koulutuksen järjestäjät opettajat muut odottavat tätä reformia siinä on paljon oikeita hyviä aineksia joita kannatamme mutta erään oppilaitoksen opetuspäällikön sanoin sanatarkka lainaus ei ole yhtään varmaa minne päädytään tämän uudistuksen myötä suhtautui uudistukseen yleisesti myönteisesti niin kuin minäkin sosiaalidemokraateille ammatillinen koulutus on niin tärkeä että me haluamme että on varmaa minne päädytään isoa uudistusta toteutettaessa siksi lainsäädäntö ei esitetyssä muodossa käy ja siksi esitämme lainsäädännön hylkäämistä tämä vastalauseemme tai vastalause ei se ole kenenkään possessiivisuffiksit pois vastalause on vasemmistoliiton vihreitten ja rkpn sivistysvaliokunnan edustajien yhteinen arvoisa puhemies esitän että lakiehdotukset hylätään lisäksi esitän vastalauseen mukaisten lausumien hyväksymistä

arvoisa puhemies olen hieman yllättynyt ehkä tuosta hyvän ystäväni ja korkealle arvostamani edustaja gustafssonin puheenvuoron tyylilajista miksi siksi että tätä uudistusta on tehty yhdessä kaksi vuotta kentän kanssa aika historiallisellakin tavalla kerrassaan erinomaisella prosessilla valiokunnassa kuultiin yli sataa asiantuntijaa esitys on viisisataaviisikymmentä sivua voi kai sanoa että yhdeksästäkymmenestä prosentista tai paljon

olemme samaa mieltä sitten joistakin kohdista äänestimme mitä rahoitukseen tulee siis yksittäisistä pykälistä mitä rahoitukseen tulee niin siinäkin olemme yhdeksänkymmentä prosenttisesti samaa mieltä siis jakamassa yhtä pilkku seitsemää miljardia ennenkuulumattomalla uudenlaisella tavalla joka hakee maailmanlaajuisestikin vertaistaan siitäkin olemme näin pitkälle samaa mieltä sitä taustaa vasten tuo retoriikka tuntuu ylimitoitetulta ja villat aika aika vähäisiltä erityisesti sosiaalidemokraattien olisin toivonut olevan mukana tässä uudistuksessa koska olemme yhdessä saaneet suomessa paljon hyvää aikaan mukaan luettuna peruskoulun

arvoisa puhemies tämä esitetty rahoitusmalli ei ole mikään pieni yksityiskohta tästä uudistuksesta vaan aika merkittävässäkin roolissa tietenkin kun miettii koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia turvata koulutustarjontaa riittävää lähiopetusta riittäviä henkilöstöresursseja myöskin jos miettii koko tämän ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa eli siitä tässä on ennen kaikkea kyse ja kun tässä on tehty niin kuin edustaja puumala mainitsi poikkeuksellisen laajaa ja osallistavaa valmistelua niin on perin outoa että on päädytty esittämään sellaista rahoitusmallia mikä ei saa kannatusta koulutuksen järjestäjien muiden asiantuntijoiden ja lausunnonantajien keskuudessa

oli oli voimakas tai ehkä jollakin tavalla väärä väärä niin pahoittelen sitä toivon että siitä välittyi kuitenkin vahva huoli ja perehtyneisyys tähän historialliseen ammatillisen koulutuksen reformiin niin kuin puheenvuorossani sanoin niin jos ja kun se nyt todennäköisesti viedään hallituspuolueitten äänin lävitse sen vaikutus tulee olemaan monen vaalikauden ylittävä sen vuoksi olen aidosti pettynyt siihen ettei esimerkiksi tässä rahoitusasiassa tultu sen verran vastaan että olisi löydetty yhteinen näkemys siitä lakiesityksen perusteluissakin hallitus itse toteaa että kahdeksankymmentäkaksi prosenttia koulutuksen järjestäjistä koki tämän rahoitusjärjestelmän ongelmallisena koska se voi johtaa siihen että kun rahoitus tulee osatutkinnoista ja valmistumisesta niin se houkuttelee järjestäjiä ottamaan niin sanottuja hyviä hyviä oppilaita se on tasa arvon kannalta ongelmallinen

puhemies tässä rahoitusjärjestelmässä siis siitä isosta kuvasta kaiketi ollaan kohtuullisen yksimielisiä siis siitä että rahoitus määräytyy perusrahoitusosuudesta ja jonkunsuuruisista osuuksista joita määrittelee tutkintojen määrä ja toisaalta sitten työllistyminen ja ja jatko opintoihin pääsy sitten se ero on siinä onko se perusrahoituksen osuus viisikymmentä vai kuusikymmentä prosenttia niin kuin moni asiantuntija esitti miksi he sitä esittivät sitähän kysyimmekin monelta asiantuntijalta he ajattelevat että se olisi ehkä vähän turvallisempi lähtö kaikkihan perustuu ennakointiin kun on valtavan kokoisesta reformista kysymys eli ei siinä mitään tieteellistä evidenssiä ole että juuri siinä kohtaa menisi se raja arvelisivat että se olisi vähän turvallisempi tähän onneksi meillä on olemassa erittäin hyvä takaportti valiokuntahan hyväksyi yksimielisesti lausuman siitä että vuosittain tarkastellaan juuri syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta sitä onko perusrahoituksen osuus suurempi ja vuosittain tuohon kysymykseen voidaan palata eli tähänkin asiaan olemme hyvin valmistautuneet

arvoisa puhemies ammatillinen koulutus on tärkeä tulevaisuusinvestointi on sitä sekä yksilölle että yhteiskunnalle tässä hallituksen esityksessä on kyseessä merkittävä ammatillisen koulutuksen reformi se koskettaa arviolta noin kolmeasataatuhatta opiskelijaa noin puolet perusopetuksen päättävistä jatkaa ammatillisessa koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelee noin sataviisikymmentätuhatta aikuista uudistuksessa on paljon hyvää ja kaiketi kentällä on tietoisuus siitä mitä tuleman pitää mutta kipukohtia kuitenkin on keskeisin huoli hallituksen esittämässä ammatillisen koulutuksen reformissa liittyy uudistuksen tavoitteisiin suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin hallitus on tekemässä merkittäviä muutoksia ammatilliseen koulutukseen samaan aikaan kun koulutukseen tehdään huomattavan suuria leikkauksia valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tulo ja menoarviossa ammatilliseen koulutukseen kohdistettiin sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaus tämä on tarkoittanut irtisanomisia ja muun muassa tärkeän lähiopetuksen vähentämistä leikkauksilla on ollut vaikutusta työilmapiiriin irtisanomisten myötä on muiden työtaakka kasvanut kiire ja kuormittavuus ovat lisääntyneet mikä heijastuu kielteisesti opetukseen ja sitä kautta oppimistuloksiin useat tahot ovatkin esittäneet huolensa ammatillisen koulutuksen tason heikentymisestä on arvioitu että leikkauksista vielä neljäkymmentä prosenttia on tekemättä tämä tarkoittaa sitä että ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa samaan aikaan todella kovien leikkausten kanssa kysymys riittävistä resursseista on ilmeinen esimerkiksi hallituksen esittämässä henkilökohtaistamisprosessissa miten opettajien ja ohjaajien aika tulee riittämään kun samanaikaisesti resursseja leikataan lisäksi on syytä huomauttaa että hallituksen esityksessä ei työpaikoille olla kohdistamassa erillisrahoitusta siitä huolimatta että hallituksen esityksessä työelämän vastuulle ollaan siirtämässä huomattava osa koulutuksen kokonaisuudesta

henkilökohtaista palautetta uudistuksessa on myös lähiopetuksen osuus ja järjestäminen puutteellisesti huomioitu minä jään puhemies pohtimaan myös yleissivistävien aineiden opetusta tulevatko jatkossa ammattiin opiskelevat nuoret jäämään vaille yleissivistäviä valmiuksia kaikkien opintojen tehtävä on kuitenkin antaa eväitä myös oman elämän hallintaan siis lisätä yksilön henkistä pääomaa siitä viime kädessä on kysymys koulutuksessa arvoisa puhemies näinkin mittavaa ammatillisen koulutuksen reformia tehtäessä on suositeltavaa että rahoitusta tarkasteltaisiin uudelleen jotta uudistukset voidaan onnistuneesti toteuttaa on huolehdittava riittävästä rahoituksesta ja muista resursseista

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformia on nyt käsitelty koko kevään ajan täällä eduskunnassa ja kuten monissa puheenvuoroissa on todettu reformi sisältää monia hyviä ja kannatettavia tavoitteita ammatillinen koulutus kuten tänäänkin täällä on todettu ei ole vain väylä työelämään vaan nuorten kohdalla tulee kovan ammattitaidon lisäksi antaa kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa hyviksi tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi merkillepantavaa on kuitenkin ollut se kuinka monet hallituspuolueiden edustajat mainitsivat reformin keinona puuttua nuorten syrjäytymiseen tähän reformiin liittyen jonka hyvin monet asiantuntijat ja lausunnonantajat ovat nimenomaisesti nostaneet esille on juuri se miten käy enemmän tukea tarvitseville nuorille tässä ammatillisen koulutuksen reformissa yksi suuri ongelma on ammatillisen koulutuksen rahoitukseen jo tehdyt suuret leikkaukset tämä hallitus leikkasi satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä juuri ennen reformia ja nyt reformin toimeenpanoon osoitetaan vain viisitoista miljoonaa kahden vuoden ajan esimerkiksi kuntaliitto on arvioinut että reformin ja sen yhteydessä lisääntyneet velvoitteet lisäävät kustannuksia yhteensä yhdeksänkymmentä miljoonaa josta koulutuksen järjestäjien osuus on peräti kahdeksankymmentäneljä miljoonaa rahoituksen puute näkyy jo nyt ammatillisessa koulutuksessa lähiopetuksen vähenemisenä rikkonaisina koulupäivinä ja opetuksena joka perustuu itsenäisesti tehtävään etätyöskentelyyn ja nettitehtäviin tämä jättää heitteille erityisesti niitä nuoria jotka tarvitsevat opiskeluyhteisöä ja opiskeluympäristöä sekä tukea oppimiseen ja kehittymiseen samalla on syytä kiinnittää huomiota siihen että kiinteä ja siihen liittyvä ohjaus ja lähiopetus on hyvä perusta kaikille opiskelijoille ei vain erityistä tukea tarvitseville nuorille muun muassa nuorisotutkimusverkosto on omassa lausunnossaan ammatillisen koulutuksen reformista tuonut esille huolensa siitä että osaamisen henkilökohtaistaminen erityisesti kun resursseja samaan aikaan on vähennetty merkittävästi sisältää riskin että opiskelijoiden sosiaaliset ja yhteisölliset tarpeet sivuutetaan tutkijat painottavat että ryhmä on etenkin nuorille oppijoille keskeinen oppimisympäristö sekä kasvun ja kehityksen ympäristö ei vain erityisen tuen tarvitsijoille vaan kaikille laaja tutkimusnäyttö osoittaa että opiskelijaryhmä jonka kanssa valmiuksia hankitaan on opiskelijoille tärkein oppimisympäristö hyvät opiskelijaryhmät integroivat opiskelijoita opintoihin ja vähentävät keskeyttämistä parantavat oppimistuloksia sekä nopeuttavat läpäisyä havainto on myös ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistämishankkeen keskeisiä tuloksia yhteisöllisyyden merkitys on ylipäätään jäänyt liian vähälle huomiolle kun tämän reformin yhteydessä on puhuttu vain opintojen henkilökohtaistamisesta viimeaikaisten nuorisotutkimusten mukaan ammattiin opiskelevat nuoret eivät kaipaa niinkään yksilöllisiä vapauksia vaan pikemminkin pysyvyyttä ennakoitavuutta ja selkeää rytmiä joita voivat tarjota vain riittävän kiinteät opiskeluryhmät sekä opettajien ja ohjaajien tarjoama ohjaus

niin opiskelijajärjestöt kuin ovat ilmaisseet pelkonsa siitä että liian iso suoritusrahoituksen osuus johtaa kehitykseen jossa oppilaitokset pyrkivät ensisijaisesti tavoittelemaan hyvin pärjääviä ja ja opinnoissaan nopeasti eteneviä opiskelijoita tämä rahoitusmalli saattaa siis lisätä koulutuksen tuloksellisuutta mutta sen kääntöpuolena on valikoivuuden riskin kasvaminen ja siinä kärsijöinä ovat juuri ne opiskelijat jotka tarvitsevat tukea oppimiseen ja kehittymiseen ja jotka tarvitsevat siihen opiskeluryhmää ja yhteisöä arvoisa puhemies tällaisenaan tähän malliin sisältyy isoja riskejä erityisesti mitä tulee enemmän tukea tarvitseviin nuoriin siksi en näe muuta vaihtoehtoa kuin kannattaa edustaja gustafssonin tekemiä hyvin perusteltuja esityksiä

arvoisa puhemies ensin alkuun täytyy jo ettei vain jää sanomatta

tässä yhteiskunnassa kiinni siinä että meillä kaikilla olisi mahdollisuus opiskella ammattiin oppilaitoksen kautta työssäoppimisen varmistaminen näyttäytyy tällä hetkellä näiden leikkauksien kanssa samanaikaisesti täysin mahdottomalle me jo tänä päivänä tiedämme että osassa oppilaitoksia lähiopetusta saadaan vain kaksikymmentä tuntia viikossa mikä tarkoittaa oppimisvaikeuksisille oppilaille todellakin melkoista pudotusta siihen että heidän pitäisi itsenäisesti täydentää omaa ne ihmiset jotka tarvitsevat kädestä pitäen osaamisen ohjausta ja teoreettisen oppimisen tukea ovat heitteillä me olemme nyt rakentamassa polkua joka tarkoittaa että meillä oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret edelleenkin syrjäytyvät koska he eivät menesty toisen asteen oppilaitoksissa ja tämä on todella surullinen tie sillä se tarkoittaa edelleen sitä että meillä syrjäytyneiden nuorten syrjäytyneiden nuorten määrä lisääntyy tässä yhteiskunnassa en arvostele sitä että meillä pitää olla totta kai jokaisella toisen asteen opiskelijalla mahdollisuus jatkopolkuun mutta toivoisin että tässä esityksessä joka koskee tätä toisen asteen koulutusta oltaisiin voitu huomioida sellainen polku että heille jotka eivät tähtää ensi alkuun siihen että heillä on jatko opiskelumahdollisuus oltaisiin luotu sellainen porras joka mahdollistaa lisäkoulutuksella tukitoiminnoilla sen että vaikkapa toisen asteen koulutuksen jälkeen vaikka puolen vuoden valmistava koulutus siirtyä ammattikorkeakouluun

näen omasta mielestäni että tällä esityksellä suljetaan polku kun täällä on tämä ehdoton edellytys jota minäkin kannatan että pitää olla mahdollisuus jatko opiskeluihin niin emme saa kuitenkaan sulkea pois porttia niiltä henkilöiltä ja niiltä nuorilta jotka eivät tähtää enää enemmäksi kuin vain ammattiin ja työelämään sijoittautumiseen ollaan aika kummallisessa tilanteessa jos emme kunnioita sitä että joku kädellinen oppija voisi olla ammatissaan huippuammattimies ja kehittää sitä kautta omalla osaamisellaan organisaatiossa ja siinä työyhteisössä olevaa tuottavuutta ja kannattavuutta

saa sulkea pois niitä nuoria jotka ovat päteviä työssään siinä mielessä kritisoin sitä että koulutussopimuksella tavallaan avataan semmoinen kauhuskenaario

joilleka edellytetään

voidaan koulutussopimuksen kautta pitää vaikkapa kaksi vuotta edelleen siellä työpaikalla palkattomalla työssäoppimisjaksolla tämä on teoreettinen uhkakuva mutta tämä on tämän lakiesityksen kautta mahdollista tietyn ihmisryhmän tai oppilasryhmän täytä sitä jatkokoulutusvaatimuksen tavoitetta mikä tässä on joka on minunkin mielestäni oikea tästä puuttuu se porras että niille ihmisille jotka sijoittuvat työelämään huippuammattilaisina ilman että heillä on teoreettista osaamista mutta joille polku voi syttyä sitten jossakin vaiheessa omaa työelämää meillä pitäisi olla vaikkapa neljän tai kuuden kuukauden valmentava koulutusjakso jotta he voivat siirtyä joko yliopistoon tai tämä olisi tärkeää ollut huomioida tässä lakiesityksessä toivotaan että tätä voidaan vielä vähän remontoida ja toivotaan että sitten tulevat hallitukset huomioivat nämäkin seikat

herra puhemies ammattikoulureformi on odottanut pitkään ja on tärkeää että myös ammattikoulua uudistetaan voisi sanoa että parempi myöhään kuin ei milloinkaan me olemme uudenlaisessa tilanteessa tarvitaan työelämässä uudenlaista osaamista ja nuoret ovat erilaisia ja he tarvitsevat myös erilaisia teitä saada tuon ammattiosaamisen pidän myönteisenä tässä uudistuksessa sitä että henkilökohtaisia opinpolkuja vahvistetaan myös sitä että työpaikalla oppimisen ja lähiopetuksen suhdetta on tarkasteltu meidän pitää seurata koko ajan niin kuin tässä on tuotu kriittisesti esille sitä että meillä on paikkoja joissa lähiopetuksen määrä on tuotu liian pieneksi mutta toisaalta täällä salissa aika ajoin kuulee eri keskusteluissa vähän erilaisia näkökulmia toisissa arvostellaan lähiopetuksen

oppisopimuksen rinnalla mutta pitää seurata ja ja olla valmis myös korjaamaan niitä muutoksia jos tarpeen tulee myönteistä on se että maamme talouden tilanne on nyt saatu käännettyä ja pystymme tulevina vuosina panostamaan

arvoisa puhemies

asiantuntijoiden mielestä tarpeellista toteuttaa viimeistään juuri nyt koko prosessi on mielestäni ollut pitkäjänteistä ja jopa aikaansaavaa uusia avauksia on tullut se myös uudistaa koulutusta niin niin että jatko opiskelumahdollisuudet säilyvät ja lähentää ammatillista koulutusta työelämään tämä on onneksi sekä työllisyydelle että yritysten kasvulle halusin kuitenkin tänne tulla tuomaan esille ongelman joka täällä aiemmin on ollutkin tässä esityksessä ei mahdollisteta koulutuskorvausta esimerkiksi työssäoppijan työnantajalle vaikka siitä työnantajalle olisi kustannuksia otan esimerkin pienestä mutta jalostusarvoltaan merkittävästä työstä nimittäin metsäkoneenkuljettajakoulutuksesta suomessa on noin parituhatta hakkuukonetta sen lisäksi ajokoneita saman verran mutta hakkuukoneenkuljettajaa

jos tätä verrataan kahteen pilkku viiteen miljoonaan muuhun työlliseen niin se on tietysti pieni alue mutta jos ajatellaan sitä niin päin että katsotaan suomen vientiteollisuuden

kymmenen kärjessä olevia vientiartikkeleita niin niistä on metsäteollisuuden tuotteita puolet elikkä meidän vientituloistamme aika merkittävä osa tulee just siitä että me hakkaamme puuta tuolla metsässä nyt me haluamme myös kasvattaa tätä metsänhakkuuta niin että siihen tarvitaan jopa viisitoista prosenttia lisää työvoimaa nyt tällä hetkellä tämä työvoiman saanti on sen verran pientä että tällä hetkelläkään ei saada tarpeeksi metsäkoneenkuljettajia nyt kun otat kuljettajan työharjoitteluun koulutettavaksi sinne omaan koneeseen kun suuri osa näistä on yhden koneen yhden hakkuukoneen yhden ajokoneen yrityksiä se tarkoittaa sitä että menetykset tuotannossa ja samalla tulovirrassa ovat merkittäviä siltä osalta kun tehdään sitä harjoittelutyötä kun tätä harjoittelutyötä tarvitsee tehdä kokemusten mukaan noin vuoden verran että ollaan sillä tasolla että voi tehdä työtä isännälle jää siitä vielä vähän rahaa niin tähän kiinnittäisin huomiota että se mahdollistettaisiin ehkä muilla keinoin koneyrittäjälle voidaan vaikka vuokrakorvausta maksaa koneen lainasta siihen koulutukseen minä pelkään että tämä ala jää vaille tarpeellista työvoimaa joskus muutaman vuoden päästä kehottaisin varautumaan tähän

arvoisa puhemies

ammatillisen koulutuksen kentällä ja onkin todella tärkeää että tämä saadaan nyt vihdoin eteenpäin ammatillinen koulutus on on tarvinnut pitkään tällaista kansallista uudistamista ja nimenomaan niin että pystytään vastaamaan tähän osaajatarpeeseen mikä on nyt kasvamassa meillä ympäri suomea myöskin se

ja kaikille jotka ammatillisessa koulutuksessa ovat mukana ja ja ovat hakemassa sieltä tutkintoa tai tai tutkinnon osia työllistyäkseen paremmin pystytään tarjoamaan niitä työkaluja siihen että nopeammin myös työllistytään koulutuksen jälkeen on ollut ongelmia aikaisemmin siinä että että ammatillinen koulutus ei ole vastannut niihin tarpeisiin mitä työelämässä on ollut työnantajilla on monesti ollut se tilanne että että työllistäessään sitten osaajia yritykseen työnantajan on pitänyt käytännössä monesti kouluttaa alalle uudestaan ja tämä koulutuksen vastaavuus työelämän tarpeisiin on on jäänyt liian heikoksi tässä tämä uudistus tarjoaa paljon työkaluja tästä ollaan varmastikin aika lailla yhtä mieltä on tärkeää että tämä uudistus todella saadaan eteenpäin haluaisin tässä puheenvuorossa tuoda esille nämä sivistysvaliokunnan

joissa sivistysvaliokunta halusi kriittisellä tavalla tuoda esiin sen koska kyseessä on merkittävä uudistus jota on tehty vuosikausia mitä asioita pitää seurata missä pitää tarkastelua tehdä jopa vuosittain jotta voidaan varmistua siitä että uudistus menee todella oikeaan suuntaan myöskin rahoituksen osalta näissä lausumaehdotuksissa on on tuotu esille tämmöisenä konkreettisena esityksenä että on esitetty että valtioneuvosto eli hallitus toisi lakiehdotuksen siitä että opiskelijat pystyisivät työllistymään

tämän lisätyön tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä tiedämme että oikeudesta on nyt tullut tulkinta tulkinta sen osalta tällä hetkellä opiskelijoitten on on vaikea työllistyä tietyille aloille tiettyihin yrityksiin sen takia koska meidän byrokratiamme byrokratiamme tämän tämän estää ja ja työmarkkinoilla on tämmöisiä tilanteita joissa ei ehkä pystytä nyt

oikealla tavalla hyödyntämään sitä että opiskelijat tulisivat sinne työpaikalle käytännössä opiskelemaan siitähän työssäoppimisessa on kysymys ei siitä että työnantaja käyttää ilmaista työvoimaa vaan nimenomaan mennään opiskelemaan ammatti sinne työpaikalle ja ja pystytään nämä byrokraattiset esteet sitten näissä tietyissä tilanteissa saamaan jatkossa pois on hyvä että valiokunta on päätynyt tämän lausumaehdotuksen tästä tekemään että tätä lainsäädäntöä vietäisiin eteenpäin no sitten tähän itse uudistukseen ja rahoitukseen liittyen

valiokunta esittää että eduskunta tulisi tulisi edellyttämään opetus ja kulttuuriministeriöltä tämän ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusjärjestelmän vaikutusten seuraamista ja tämän selvityksen tiedoksi tuomista vuosittain syysistuntokauden aluksi tässä yhteydessä arvioidaan myös perusrahoitusosuuden riittävyyttä tämä on kyllä hyvin vahva kirjaus jos tämän eduskunta hyväksyy niin silloin pystymme käymään syksyisin tämän arvioinnin myöskin perusrahoituksen osalta tässä on on monenlaista monenlaista kantaa ja esitystä tullut myös valiokuntakäsittelyn aikana jos käy ilmi että tämä perusrahoitusosuus ei ole riittävä niin pitää olla valmiutta sitten asiaan tarttua myös valiokunnan myös valiokunnan ja eduskunnan päässä ministeriöltä edellytetään tässä toimia sitten myöskin valiokunta on esittänyt lausumana että että opetus ja kulttuuriministeriö ryhtyy valmistelemaan selvitystä erityistä vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuspolkujen eheydestä ja koulutusmahdollisuuksista saimme esimerkiksi vammaisjärjestöiltä tästä palautetta että meillä ei ole kansallisesti nyt riittävän hyvin määritelty näitä koulutusmahdollisuuksia ja niitä puitteita ja resursseja miten miten tarjotaan tätä tukea ja koulutusta eri eri opiskelijaryhmille tässä tarvitaan kyllä kansallinen kansallinen selvitys ja toimenpiteet että tämä saadaan kuntoon sitten vielä yleensä tästä koulutuksen reformin toteutumisesta haluan erityisesti vielä korostaa että valiokunta edellytti että tässä uudistuksessa seurataan tämän uudistuksen vaikutuksia alueelliseen ja kielelliseen saavutettavuuteen opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja koulutustakuun toteutumiseen sekä siihen että oppisopimus ja koulutussopimuspaikkamäärät lisääntyvät toimialoittain uudistuksen tavoitteiden mukaisesti mikäli havaitaan muutostarpeita

arvoisa puhemies edustaja jarva käytti hyvän puheenvuoron ja oli tärkeää että nämä sivistysvaliokunnan lähinnä hallituspuolueitten neuvottelemat lausumat esiteltiin ne ovat oikeasti hyviä ja ja kiinnitän nyt vain huomiota tähän rahoituksen lausumaan joka päättyy arvioidaan myös perusrahoituksen riittävyyttä tässä yhteydessä on nyt kuitenkin sanottava ääneen se että tässähän on kohtuullisen pitkä siirtymäkausi perusrahoituksen vaikuttavuushan on nyt lyhyellä aikavälillä jo se että kun se perusrahoituksen taso on vain viisikymmentä prosenttia asiantuntijat esittivät suurin osa kuusikymmentä osa seitsemänkymmentä ja kun oppilaitoksen kiinteät menot ovat kaksi kolmasosaa eli ylittävät merkittävästi tämän perusrahoituksen niin oppilaitoksen rehtorina pedagogina ja muuten näen että koulutuksen kehitykselle suunnitelmallisuudelle ja luovalle asiantuntijatyölle tämä asetelma voi olla kestämätön

seuraavana

arvoisa herra puhemies hyviä käytettyjä puheenvuoroja joista on yhteen pakko yhtyä edustaja suutari toi erityisen tärkeän sektorin eli konealan koulutuksen tärkeyden tuntuu hieman hämmentävälle että hallitusohjelmassa on niin keskiössä biotalous joka liittyy metsään mutta tämä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi ei erityisesti juuri mahdollista tätä hallituksen kärkihanketta vaan jättää juuri tällä sektorilla kaikkein heikoimpaan osaan sen pääomavaltaisen sektorin missä ammatillisen koulutuksen laitteiston hankinnat ovat erittäin kalliita juuri tällä sektorilla pitäisi mahdollistaa ja olla uskallusta siihen että ammattioppilaitokset ja yritykset voisivat tiivistää yhteistyötään niin että yritykset voisivat sitoutua työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen siten että oppilaitokset yhdessä tekevät yhteisiä konehankintoja joilla subventoidaan sitä näissä tuhannessakolmessasadassa suomalaisessa metsäalan yrityksessä joissa on keskimäärin noin yksi viiva kaksi konetta on toki isompiakin eivät resurssit kerta kaikkiaan riitä siihen että sinne voisi mennä työssä oppimaan koulutussopimuksella taikka oppisopimuksella on aivan täysin mahdoton tilanne ajatella että yritys jossa on kaksi taikka kolme konetta voisi irrottaa yhden työntekijän tuottavasta työstä mahdollistamaan työssäoppimisen ellei tehdä jotakin sellaista mikä mahdollistaa sen että yhteiskunta subventoi yritykselle ne menetykset jotka siitä työn tuottavuuden heikkenemisestä

jos ymmärsin oikein edustaja andersson totesi täällä että nuoret eivät erityisesti kaipaa opintojen henkilökohtaistamista ja tämmöistä yksilöllistä opinpolkujen järjestämistä ja niin edelleen jos ymmärsin siis oikein minun mielestäni nimenomaan sitä tarvitaan ja erityisesti tarvitsevat tietenkin ne nuoret jotka ovat vaarassa syrjäytyä he tarvitsevat tukea ja apua jo peruskoulussa me tiedämme kaikki sen erityisen hyvä esimerkki siitä mitä räätälöidyt opinpolut ja räätälöity oppiminen voivat tarkoittaa on mielestäni helsingin diakonissalaitoksen vamos palvelukokonaisuuden työ ja sen hyvät tulokset siellä nimenomaan räätälöidyillä malleilla on saatu

suorittamaan opintoja kouluttautumaan ja pääsemään työelämään ne nuoret joilla on ollut suuria vaikeuksia yksinkertaisesti ihan omassa elämänhallinnassaan ja siinä että he ylipäätään tietävät mikä heidän elämänsä suunta on on erittäin tärkeätä löytää näitä yksilöllisiä räätälöityjä malleja myös meidän

puhemies viittasin itse asiassa nuorisotutkimusverkoston asiantuntijalausuntoon jossa he toteavat että viimeaikaisten nuorisotutkimusten mukaan kun on kysytty ammattia opiskelevilta nuorilta mitä he koulutukselta ja opetukselta toivovat ja kaipaavat siellä

puhemies moneen kertaan on todettu että uudistus on iso historiallinen ja siksi on tärkeää että tätä seurataan ja tuetaan sitten kentällä tämä että me saamme vuosittain tiedon miten tämä etenee on erittäin hyvä juttu mutta tärkeää siinä olisi se että pitäisi kyetä ryhtymään myös muutoksiin jos on tarvetta tässä esimerkiksi nämä esille otetut kalliit ja pienet alat niille koulutus kyllä siinä tarvitaan valtakunnallista ohjausta ja ja erityisesti sitä seurantaa että siinä ei ei mentäisi pahasti hunningolle tämän uudistuksen takia tässähän on myönteisenä asiana se että asiakaslähtöisyys lisääntyy se lisääntyy sen opiskelijan kohdalla mutta se myöskin palvelee yrityksiä jatkossa paremmin edellisissäkin pykälissä on kovasti puhuttu tästä uudistumisen tarpeesta ja nopeasta reagoinnista ja tietyllä tavalla tällä reformilla pystytään tähän eli ammatillisen koulutuksen reformi auttaa vastaamaan näihin yritysten tarpeisiin

arvoisa puhemies haluaisin tähän henkilökohtaistamiseen vielä vielä sen verran lisätä että on on erittäin hyvä että hallitus tuossa puoliväliriihessä lisäsi tämän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen tämän viisitoista plus viisitoista miljoonaa euroa seuraaville vuosille elikkä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista nimenomaan sivistysvaliokunta halusi kiinnittää huomiota siihen että tätä lisärahoitusta tultaisiin käyttämään erityisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman käyttöönottoon myös sen digitalisointiin ja näitä skaalautuvia malleja ja semmoista yleispohjaa myös pystyttäisiin käyttämään käyttämään sitten koko koko suomessa saataisiin sitä kansallista kehitystyötä vietyä eteenpäin myös työpaikkaoppimisen suomen mallin luomiseen halutaan tätä rahoitusta käyttää ja myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomiointiin se mikä on erityisen tärkeää myös tässä nostaa esiin on tämä uusi koulutussopimus joka siis korvaa tämän työssäoppimisen tämän aikaisemman aikaisemman mallin mallin ja siinä on erityisen tärkeää nostaa esiin se niin kuin tuossa valiokunnan valiokunnan mietinnössä oli oli nostettu esiin että tietyillä aloilla on on haastetta tämän koulutussopimuksen käyttöönottamisessa juurikin juurikin näillä aloilla on kalliit kalliit laitteet käytössä muun muassa metsäkoneyrityksissä ja maanrakennusalalla siellä on aito huoli siitä pystytäänkö sitten tuotannon käytännössä käytännössä keskeytyessä ottamaan opiskelijoita siksi juuri teimme valiokunnassa tämän lausuman jossa viitattiin siihen että että pitää tarkasti seurata että nämä oppisopimus ja koulutussopimuspaikkamäärät lisääntyvät jos tämä ei onnistu esimerkiksi koulutussopimuksen suhteen niin tähän tullaan puuttumaan myös lainsäädännössä

arvoisa puhemies halusin tulla vielä käyttämään puheenvuoron tästä koulutussopimuksesta joka on tällainen uusi malli joka tuodaan tähän ammatilliseen koulutukseen voin todeta että alkuun suhtauduin tähän koulutussopimukseen hyvinkin varauksellisesti olen oikeastaan nyt sitten pitkähkön ajan kuluessa jotenkin hyväksynyt ja tullut sinuksi sen kanssa olisin nimittäin itse lähtenyt kehittämään paljon paljon määrätietoisemmin oppisopimuskoulutusta oppisopimuskoulutusjärjestelmää nyt tämä koulutussopimus jo käsitteenä on jossain määrin haastava ja ongelmallinen

nuoren puolesta kaikki hyvät tulokset jäävät nyt sitten riippumaan siitä kuinka hyvin ja kunnianhimoisesti tämä henkilökohtainen opetussuunnitelma tämän nuoren kanssa tehdään uskon että se halutaan tehdä

mutta se mistä kannan varsin paljon huolta ja mistä valiokunnassa kyllä puhuttiin avoimesti syvällisesti ja hyvinkin on se että kun nyt on mahdollista että tämä koulutussopimuksen kesto voi olla pitkäkin itse asiassa me äänestimme siitä pykäläkohtaisesti ja me että se on se on puoli puoli vuotta niin miten siellä työpaikkaopetuksen yhteydessä sitten nämä ammattisivistävät yleissivistävät aineet ja aiheet opetetaan tämä on tärkeä ja merkittävä kysymys en nyt halua nostaa tässä tätä jatko opintokelpoisuutta millekään jalustalle koska olen itse myöskin sitä mieltä että hyvä ammattitutkinto on kaiken lähtökohta ja sitten jos nuori haluaa kehittää sitä omaa ammattitaitoaan myöhemmin työelämässä oltuaan on mahdollisuus suorittaa erikoisammattitutkinto ja saada tavallaan tämmöinen erityisammattimiehen ja naisen asema ja

että luovutaan siitä koko koulutussopimus nimestä kun siinähän on vain kysymys työssä oppimisesta puhutaan vain työssä oppimisesta mutta voi tietysti olla olla perusteita ajatella että se on ikään kuin tämmöinen tietty muodollis hallinnollinenkin kokonaisuus arvoisa puhemies ajattelin olla näin lyhytsanainen tällä kertaa

vielä mitä tulee oppisopimuskoulutukseen niin kyllähän sitä aika tavalla nyt tässä kehitetään ja viedään parempaan asentoon ensinnäkin oppisopimuksen yksikköhinta tulee samalle tasolle sen perinteisen oppilaitosmuotoisen opiskelun kanssa se on todella iso muutos jos ajatellaan sitä että aikaisemmin on ollut selkeä kannustin kouluttaa se nuori nimenomaan aina sillä perinteisellä tavalla siitä saanut melkein puolet enemmän rahaa nyt sitten saa saman verran rahaa siitä uudessa järjestelmässä kouluttaapa nuoren oppisopimuksella tai sitten perinteisessä oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa se on iso muutos ja ja merkittävä kehitysaskel ja sitten näkisin kyllä myös tämän koulutussopimuksen isona askeleena oppisopimuskoulutuksen kehittämisen suuntaan siitähän on tarkoitus rakentaa jouheva polku ja siirtymä koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen joka on sitten jo työsopimusmuotoinen koulutus ensin työelämä vähän tutummaksi ja sitten oppisopimuskoulutukseen puhemies se mitä halusin vielä lopuksi tämän hyvän keskustelun päätteeksi sanoa oli että kyllähän tässä moni asia palautuu siihen uskommeko me tähän tähän reformiin lähdemmekö siitä että varmasti ei tule mikään onnistumaan jopa tekemään töitä sen eteen että ei onnistuisi vai lähdemmekö tekemään töitä sen eteen että tämä onnistuu tämähän on valtavan mittaluokan harjoitus voidaan puhua koulutuksen sotesta eli eli erittäin isosta asiasta ammatillisen koulutuksen sotesta vaatii muutoksia ajattelutavan muutoksia varmaan meillä poliitikoilla opiskelijoilla opettajilla koulutuksen järjestäjillä ministeriössä olemme uuden edessä ja ennen kaikkea meidän pitää uskoa meidän nuoriin jos uskotaan meidän nuoriin niin olen varma että tässä reformissa tullaan tullaan onnistumaan lähdetään yhdessä tekemään töitä sen

puhemies en voi olla kommentoimatta edustaja puumalan puheenvuoroa koska siinä ikään kuin rivien välistä oli luettavissa jonkunlainen kritiikki opposition suuntaan kyllähän me olemme kaikki sitoutuneita siihen ja olemme kaikki olleet sitä mieltä että on äärimmäisen hyvä että ammatillista koulutusta kehitetään ja pidämme ammatillista koulutusta ylipäätään erittäin suuressa arvossa ja toivomme että tämäkin uudistus onnistuu parhaimmalla ja se on kyllä tuotu esille moneen otteeseen niin valiokuntakäsittelyn yhteydessä kuin täällä salissa mutta on kyllä aiheellista myöskin ja mielestäni se on osa sitä kehittämistyötä mitä tehdään että tuodaan esille niitä huolia jotka liittyvät tähän uudistukseen tiettyihin kipukohtiin esimerkiksi juuri tämä lähiopetuksen määrä tai ohjauksen määrä koulutussopimukseen liittyvät yksityiskohdat ja ennen kaikkea tämä rahoituksen leikkaamisen suhde tähän uudistukseen ja se miten se tulee näkymään siinä oppilaitosten arjessa koska siitä myöskin opettajat ja opiskelijat ja monet muutkin asiantuntijat jotka tekevät päivittäin töitä ammatillisen koulutuksen kanssa kaikki nostavat näitä samoja huolia esille pidän aivan välttämättömänä että tätä uudistusta nyt sitten jatkossa seurataan ja ja että myöskin hallituspuolueiden keskuudessa on valmiutta muuttaa tätä rahoitusmallia ja ja korottaa tätä perusrahoituksen osuutta se että se niin selvästi tuotiin mukaan sivistysvaliokunnan lausumiin antaa osviittaa siitä että hallituspuolueidenkin sisällä tiedostetaan

arvoisa herra puhemies edustaja puumala käytti rakentavahkon puheenvuoron jossa edustaja andersson kyllä kiinnitti huomiota siihen missä ne pienet puutteet olivatkin kyse on todellakin tästä perusrahoituksen osuudesta viimeksi tänään keskustelin erään oppilaitoksen edustajan kanssa joka nimenomaan työelämäpuolella kouluttaa aikuisia sekä sekä nuoria ja hän on kiinnittänyt huomiota siihen että tämä lähiopetuksen mahdollistaminen koulutussopimuksen puitteissa ei kerta kaikkiaan tule onnistumaan hän oli erittäin murheellinen siitä kuinka näin voidaan mennä se edellä että luullaan että mahdollistetaan työssäoppiminen kun leikataan rahaa juuri sieltä puolelta missä niitä resursseja pitäisi olla että nämä koulutussopimukset voisivat mahdollistua mutta nyt kun on ministeri paikalla niin täytyy metsäkonepuolelle ja konealan puolelle yksi hento toivomus esittää että meillä voitaisiin pohtia myös ministeriössä sillä puolella joka vastaa siitä sektorista kuinka meillä nuoret voivat ruveta ammattia harjoittamaan siellä metsäkonepuolella meillä isät ja äidit vievät nuoriaan töihin missä on kuusitoista vuotiaana oikeus käyttää kaivuria ja ja metsäkonetta mutta heillä ei ole oikeutta viedä sitä laitetta sinne työpaikalle vaan heidän täytyy isien ja äitien avustuksella viedä ensin ne koneet ja laitteet sinne emmekö voisi eussa todellakin ruveta ponnistelemaan niin että kahdeksantoista vuotias voisi viedä sen työssä käytettävän laitteen sinne työpaikalle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja

arvoisa herra puhemies käsittelemme kansalaisaloitetta niitä on toimitettu kaikkiaan kahdeksantoista kappaletta tänne eduskuntaan ja pelkästään tämä todistaa sen että kansalaisaloitteella on merkitystä ja ihmiset ovat ottaneet sen omakseen yhtenä vaikuttamisen kanavana pelkästään se on tärkeä asia demokraattisessa yhteiskunnassa jossa haluamme että ihmiset osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon tämä on yksi keino saada asioita asioita agendalle ja eteenpäin kansalaisaloitteita on tehty kaikkiaan kuusisataakaksikymmentäneljä kappaletta joista siis kahdeksantoista on ylittänyt tämän viidenkymmenentuhannen rajan nyt tähän varsinaiseen käsittelyssä olevaan aloitteeseen tämähän on yksi semmoinen vakiokysymys joka vaalikoneessa tulee vastaan ja olen siihen vastannut aina että kannatan

kellojen siirtelyn lopettamista nyt sitten olemme tässä tilanteessa että ehdotus on kansalaisaloitteessa siis aloite ei ole tarkkarajainen vaan se on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä niin kuin edustaja heinonenkin totesi tämä ei ole pelkästään suomesta kiinni vaan tämä on eu direktiiviin liittyvä asia mutta tietysti me voimme täällä eduskunnassa ottaa kannan ja velvoittaa omia neuvottelijoitamme siihen suuntaan toimimaan eussa että että muutos saadaan aikaan suomessa kesäaikaa on käytetty vuodesta kahdeksankymmentäyksi lähtien ja kokemuksia on myös sotavuosilta sotavuosilta on kokemuksia myös muista maista kuten saksasta ja isosta britanniasta joissa

kesäaika otettiin käyttöön ensimmäisen maailmansodan aikana tiukassa sotatalouden tilanteessa tavoitteena olivat säästösyyt lähinnä energiaan liittyvät tavoitteet

tulokset ovat olleet laihahkoja mitä olen itse lukenut nämä tulokset ovat aika ristiriitaisia ja jos jotain on säästetty niin aika laihoin tuloksin ja toisaalta sitten

haittoja on vaikea mitata tässä mainittiin unirytmi biologinen biologinen rytmi häiriintyy joksikin aikaa joillakin pidemmäksi aikaa joillakin lyhyemmäksi aikaa sillä saattaa olla vaikutusta liikenneturvallisuuteen kun ajovireys on heikentynyt työturvallisuuteen voi olla omat vaikutuksensa ja maatalouden ja eläinten näkökulma tässä tuli myös hyvin esille siirtely aiheuttaa myös piilokuluja joita todellakin on vaikea mitata jokaisessa taloudessa on useita ja näitä kelloja nykyään upotetaan mitä ihmeellisimpiin laitteisiin ja täytyyhän niitä sitten siirrellä ettei tulisi virheitä välillä ihmettelen onko aivan pakko laittaa jokaiseen laitteeseen kello kun se ei sen laitteen toimintaan sinänsä mitenkään vaikuta

aikataulumuutoksia joudutaan tekemään joukkoliikenteessä ja se tietysti kun aikatauluja rukkaillaan ja ja junat yöllä tunnin ja näin pois päin aiheuttaa myös välillisiä kuluja ja välittömiä kuluja suomessa sinänsä on ihan sama miten keskitalvella kelloja siirrellään pimeää on joka tapauksessa yksi kuukausi keväällä ja yksi kuukausi syksyllä on se aika jolloin saadaan iltapäivästä lisää valoa sitten kuten arvoisa puhemies totesi tämä lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan joka sitten kuuntelee harkintansa mukaan asiantuntijoita valiokunnan on ehkä hyvä harkita myös sitä vaihtoehtoa että pyytäisivät pyytäisivät joltakin toiseltakin valiokunnalta lausuntoa asia koskee sosiaali ja terveysvaliokuntaa terveysnäkökulmasta ympäristövaliokuntaa ympäristö ja energia asioitten näkökulmasta ja toki myös työelämä ja tasa arvovaliokuntaa työelämänäkökulmasta ja maa ja metsätalousvaliokunta varmaan haluaa sanoa maatalouselinkeinosta jotakin

arvoisa herra puhemies tämä kellojen siirtäminen on sellainen asia että siitä varmasti moni meistä kansanedustajista saa aikamoisen palauteryöpyn sanoisin jopa vihaisen palauteryöpyn aina kun kun se kellojen siirtämisen aika on yhdyn niihin tässä aikaisemmin on esitetty että tällä kellojen siirtämisellä niin kesäaikaan kuin talviaikaankin on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia suurin varmasti niistä on tämä kansanterveydellinen vaikutus mistä useat eri tutkijat unitutkijat ynnä muut ovat esittäneet arvioita ja sanoneet että tämä aiheuttaa ihmisten vireystilaan työssäjaksamiseen henkiseen ja myös fyysiseen hyvinvointiin isoja isoja haittoja aina silloin kun se sen aika on totta on myöskin se että yhteiskunnan työrytmi on muuttunut entistä vähemmän ollaan sidoksissa ikään kuin siihen vuorokaudenaikaan tai siihen valoisaan aikaan ennen kun valtaosa tai suuri osa suomalaisista sai maatalouselinkeinosta elantonsa silloinhan tietysti se päivärytmi oli oli erilainen mutta nyttemmin tilanne on muuttunut ja ja myöskin muuten työelämässä se työn tekemisen rytmi ja sidonnaisuus vuorokaudenaikoihin on on muuttunut tietotyön lisääntyessä yksi näkökulma on lapsiperheet ja lapsiperheiden jaksaminen itse lapsiperheen isänä muistan hyvin ihan hiljattainkin sen vauva arjen vauvaperheissä tämä kellon siirtäminen tuottaa ongelmia pieni lapsi

varsinkin kun tilanne on se niin kuin monessa perheessä on että yö on vähän hankala nukkuminen on lapselle pienelle vauvalle vaikeaa niin sitten kun tämmöinen tilanne tulee että kelloja on siirrettävä ja vanhempien työn takia on siinä rytmissä sitten siirryttävä niin se voi aiheuttaa niitä uniongelmia vauvan unirytmi menee sekaisin entistä pahemmin ja se heikentää sitten sitä jaksamista mikä monesti pienten lasten perheissä vauvaperheissä on muutenkin kovalla koetuksella tämä on mielestäni sellainen näkökulma joka tässä on myös myös syytä tuoda esille tämä maatalouselinkeinon näkökulma tuli myös aikaisemmin keskustelussa esille tämä koskee ennen kaikkea maidontuotantoa ja lypsykarjoja joissa niin kuin tässä tuli jo esille eläinten siirtäminen tähän uuteen rytmiin on aina vaikeaa kun itse aikanaan työskentelin maatalouslomittajana olin tämän ongelman kanssa muutaman kerran tekemisissä kun sitten piti sitä eläinten rytmiä lähteä pikkuhiljaa muuttamaan se aiheuttaa tosiaan maidontuotantoon eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin myöskin negatiivisia vaikutuksia olen ymmärtänyt että maataloustuottajat toivoivat kovasti tämän tämän kansalaisaloitteen ajatuksen läpimenoa ja sen ehdottamien muutoksien täytäntöönpanoa vaikea kuvitella että kovinkaan moni suomalainen vastustaisi tätä kesäaikaan siirtymisestä luopumista tai tätä kellojen kellojen siirtämisestä luopumista itsekin vahvasti tätä kansalais aloitteen ajatusta kannatan kun tarkistin kansalaisaloitepalvelusta tämän aloitteen oli sen seitsemänkymmentätuhattakolmesataayhdeksänkymmentäkolme suomalaista allekirjoittanut mikä mielestäni on kyllä aika vahva vahva pohja pohja tämän eteenpäinviemiselle tietenkin olemme riippuvaisia siitä minkälaisia ratkaisuja euroopan unionissa tehdään ja suomen onkin syytä vaikuttaa voimakkaasti jotta tähän kyseiseen direktiiviin jolla tätä säädellään saataisiin muutos

arvoisa puhemies

tutkimusten perusteella merkittäviä ter veydellisiä kuten myös taloudellisia vaikutuksia ihmisen biologisen vuorokausirytmin häiriintymisen seurauksena on pitkäaikaisia väsymystiloja ja terveysriskejä sydän ja verisuoniterveyshaitat ja oppimiseen liittyvät ongelmat sekä negatiiviset vaikutukset elämän ja arjen ja työelämän haasteisiin lisääntyvät nämä oppimisvaikeudet liittyvät luonnollisestikin kouluun ja kesäaikaan siirtymisen jälkeen jälkeen on kouluissa todettu oppilailla väsymystä ja rauhattomuutta

on esimerkiksi todettu että kun siirrytään kesäaikaan katoaa meiltä yksi tunti vuorokaudesta ja unta saadaan vähemmän ja samalla häiriintyy ihmisen sisäinen kello sitä synkronoi erityisesti valo ja sen vaihtelu sisäinen kello on monimutkainen järjestelmä johon osallistuu monia eri eri tekijöitä aivojen hypotalamuksessa oleva alue toimii eräänlaisena keskuskellona joka koordinoi koko kellosysteemiä sisäinen kello vaikuttaa moniin fysiologisiin tekijöihin kuten hormonituotantoon ja lämmönsäätelyyn mielialaan sekä immuunijärjestelmän toimintaan itse asiassa tämä on niin vakava juttu että voisi sanoa että kellojen siirtely voi tappaa sisäisen kellon häiriintyminen on liitetty nimenomaan kuolleisuuden lisääntymiseen kellojen siirto saattaa laukaista tekijöitä jotka aiheuttavat infarktin vasta muutaman päivän kuluttua infarktiriski lisääntyy noin viidellätoista prosentilla siirron jälkeisenä päivänä syöpää sairastavat potilaat saivat aivoinfarktin kaksikymmentäviisi prosenttia todennäköisemmin kellojen siirtämisen jälkeen kuin muuna aikana lisäksi yli vuotiailla todettiin riskin kohonneen kaksikymmentä prosenttia kesä ja talviajan poistamisella säästettäisiin myös työaikaa ja rahaa sillä kesäaikaan siirtyminen aiheuttaa monenlaisia suunnittelu ja ylityökustannuksia työvireen laskun seurauksena koneiden käyttö ja liikenneonnettomuusriskit kasvavat niin kuin täällä aiemmissa puheenvuoroissa on todettu myös nämä maatalouteen liittyvät liittyvät ongelmat on aikaisemmissa puheissa todettu eri maiden hallitukset ovat perustelleet kesäaikaa usein energiansäästötoimenpiteenä suomessa tehdyt tutkimukset kuitenkin ovat osoittaneet ettei kesäaikaan siirtyminen ole aiheuttanut näkyvää energiankulutuksen vähentymistä pohjoisessa meidän pitkät kesäpäivät luonnollisesti tarvetta kesä ja talviajalla on myös ajateltu päivänvalon tahdistamista työpäivän mukaan työajan ja kesäajan vastaavuutta ajatellen taas voidaan kysyä mitä sitten saavutetaan työpäivän ja kesäajan ajastamisella kun kesä ja talviaikaan siirtymiset aiheuttavat vakavia terveysriskejä sekä kalliita erityisjärjestelyjä kuten aikataulurukkauksia kesäaikaan siirtymistä ei käytetä lainkaan esimerkiksi islannissa venäjällä intiassa eikä kiinassa lisäksi useissa maissa kuten yhdysvalloissa kanadassa ja australiassa osavaltiot ja provinssit voivat itsenäisesti päättää käyttävätkö kesäaikaa

arvoisa herra puhemies täytyy kyllä erikseen oikein kiittää talousvaliokunnan puheenjohtaja turusen käyttämää puheenvuoroa tyhjensi pajatson siksipä pärjään nyt näillä pienillä lapuilla sen suhteen mutta haluan ensinnäkin kommentoida edustaja heinosen tuomaa ideaa

en voi olla samalla kannalla sen suhteen että me töissä käyvät ihmiset olisimme vailla päivänvaloa siinä vaiheessa niin pitkään että aurinko paistaisi jo aamuisin ja me jäisimme sitä töiden jälkeistä auringonvaloa vaille vallan pidemmäksi aikaa siinä mielessä haluan että me työläisetkin voisimme nauttia auringosta silloin kun se meillä tässä maassa paistaa minun mielestäni nämä terveydelliset haitat ovat johdettavissa jo helpomminkin siltä osin että vuorotöissä on todettu että nopea kierto on parempi kuin se että meillä on pitkiä vuoronvaihtovälejä ja tämä on erittäin pitkä vuoronvaihtoväli että meillä näin harvakseltaan tapahtuu tapahtuu tämä muutos edustajat turunen ja heinonen molemmat toivat maatalouden osalta erittäin selkeästi sen seikan esille että emme me voi tavallaan edellyttää että jotkut meidän takiamme muuttavat kelloa kun joku sitä ulkopuolelta edellyttää edellyttää haluankin kysyä ministeriltä tässä yhteydessä onko meillä mahdollista hakea notifikaation kautta omaa kansallista mahdollisuutta säädellä niin että me päätämme täällä kansallisesti mikä on meidän mahdollisuutemme erkaantua kansalaislakialoitteen rytmistä ja tulla siihen että meillä on vain yksi aika jota noudatamme kauppaa ei enää tehdä kellonaikojen perusteella sitä tehdään kansainvälisesti netissä ja kauppa kulkee kauppiaitten kanssa ei talvi ja kesäaikojen mukaan

arvoisa puhemies aluksi kiitän edustaja heinosta hyvästä ja laajasta puheenvuorosta jossa tuotiin esiin monet faktat ja ja tekijät tämän aloitteen takana henkilökohtaisesti kesäaikaan siirtymisessä ei ole ollut ongelmia mutta perheenäitinä kyllä ymmärrän ja olen kokenut tämän ja läheltä seurannut myös heitä joille kellojen siirto aiheuttaa enemmän tai vähemmän

asiaan lainsäädäntöpohja tulee eusta ja monelta osalta hyvä niin sitten on niitä asioita joissa lainsäädäntömme on täysin kansallisen lainsäädännön ja tämän salin päätösten maan hallituksen esityksien puitteissa niin sanotusti omissa käsissämme ja sitten on niitä asioita joissa lakipohja tulee eusta mutta silti tässä salissa tiedostetaan ja osin tunnustetaan käydään keskustelua että välttämättä ne kyseiset eu direktiivit eivät kohtele suomea tasapuolisesti tai ota huomioon maamme erityispiirteitä kuten etäisyyksiä tai luonnonolosuhteita näihin asioihin meidän on yritettävä tehdä vaikutustyötä joko eu tasolla tiiviisti tai sitten hyväksyä hyväksyä vallitseva tilanne suomen osalta kesäaikaa on siis kokeiltu ensimmäisen kerran muiden maiden mukana jo toisen maailmansodan aikaan jolloin siirryttiin kesäaikaan kolmas huhtikuuta ja takaisin normaaliaikaan neljäs lokakuuta jatkuvassa käytössä kesäaika on ollut vuodesta kahdeksankymmentäyksi ja eu direktiivi on säädellyt kesäaikaa vuodesta kaksituhattakaksi tärkein syy kesäajan käyttöön suomessa onkin ollut nimenomaan pysyminen samassa tahdissa muiden eu maiden kanssa mitä tulee äsken energiasäästöstä tai aikaeron säilymisestä varmaankin kaikki olemme yhtä mieltä siitä että ne ovat taakse jäänyttä mutta suomalaiset europarlamentaarikot yhdessä esittivät viime vuonna eu komissiolle kesäajasta luopumista ja näin ollen on hyvä että tämäkin sali käy keskustelun ja eduskunta liikenne ja viestintävaliokunta toivottavasti ottaa kansalaisaloitteen käsittelyyn laatii siitä mietinnön ja päästään myöskin tässä salissa sitten myöhemmin käymään asiasta vielä keskustelua ja päättämään siitä

evästääkö suomen eduskunta asiassa arvoisa puhemies en puutu varsinaisen

sisältöön mutta kun aihe puhututtaa meitä monia näen että tämä kansalaisaloitteen laatiminen kertoo myös meille päättäjille vahvan viestin siitä että tietoa näistä asioista on lisättävä saattaa hyvinkin nimittäin olla niin että suurin osa tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneista yli seitsemästäkymmenestätuhannesta kansalaisesta ei ole tiennyt allekirjoittaessaan aloitetta joka on kuitenkin käytännössä varsin niukkasanainen esityksen osalta että kyse ei ole kansallisesta lainsäädännöstä näin ollen moni saattaa pettyä vaikka useat esimerkiksi tässä keskustelussa nyt suurin osa tähän mennessä kaikki kollegat ovat kannattaneet ja saattaisivat aloitetta kannattaa myöskin sitten liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön jälkeen tämä ei kuitenkaan hyväksytyksi tullessaan aiheuttaisi suoria lainsäädäntömuutoksia eli joka tapauksessa aloitteen etenemisen kanssa on varattava aikaa poliittisessa prosessissa yleensä silloin kun menee enemmän aikaa on kyse siitä että että kun aloite

arvoisa puhemies tänään on kuultu hyviä puheenvuoroja ja kaikki ovat olleet samaa mieltä kesäajasta tulee luopua en kovin paljon näitä asioita enää kertaa joita näissä hyvissä puheenvuoroissa on on tuotu esiin mutta tavoitteenahan on että kellojen siirrosta luovutaan ja käytetään jatkossa vain niin sanottua normaaliaikaa mielestäni tämä on tärkeä ja tarpeellinen muutos vaikka suomea sitoisikin euroopan komission kesäaikadirektiivi tällä kyseisellä direktiivillähän on pyritty yhdenmukaistamaan eri eu valtioiden kesäaikaan siirtymiskäytännöt logistisista syistä sisämarkkinoiden hyväksi kesäaikaan siirtyminen alkoi euroopassa britannian saksan johdolla ja suomi siirtyi kesäaikaan pysyvästi vuonna kahdeksankymmentäyksi toivon sydämestäni että jossain vaiheessa palaisimme takaisin eli mielestäni nyt on on oikea aika selvittää miten jatkossa palataan niin sanottuun normaaliaikaan takaisin

arvoisa puhemies sata vuotta sitten kesäajan viisareitten siirto varmasti oli oli iso innovaatio energian säästämiseksi tuo energian

on mennyt jo ohi se ei enää päde ja minä epäilen kyllä lukematta tutkimuksia että tästä ei ole kauheasti hyötyä ja kokonaisvaikutukset ovat sitten pienet ymmärrän toki tuon yhtenäisessä rytmissä pysymisen eu kansalaisena mutta jos ajattelen itseäni ja sitä palautetta minkä saan niin tämähän on on riesa suomalaisille kaiken kaikkiaan kaksi kertaa vuodessa minä kyllä lämpimästi kannatan tätä tehtyä aloitetta ja toivon että tähän aloitteeseen suhtaudutaan nyt sitten vakavasti ja tutkitaan tämä juttu kokonaisuudessaan

herra puhemies en ole vielä koskaan sanonut mutta nyt sanon missä eu siellä ongelma sieltä todennäköisesti tämä ratkaisu löytyy haluan kyllä antaa kiitosta ministeri bernerille siitä että olette jälleen kerran täällä paikalla odottanut pitkän keskustelun tämän kansalaisaloitteen käsittelyä ja ja kuunnellut myös tämän koko varsin yksituumaisen lähetekeskustelun läpi tämähän tulee eu direktiivistä kaksisataa kautta kahdeksankymmentäneljä ey ja sen muuttamisesta on tietysti kyse kysyn oikeastaan vähän samaa mitä edustaja myllykoski tuossa tuossa kysyi kun nyt täällä paikalla ahkerana olette niin mielellämme kuulisimme minkälaisena te näette ne mahdollisuudet ja mikä on teidän käsityksenne siitä että jos me täältä saamme yksituumaisen tahdon

miten tässä voitaisiin edetä ja onko teillä jonkinlaista aiempaa keskusteluyhteyttä ollut tästä kysymyksestä vaikkapa kollegoidenne kanssa muissa eu maissa
vielä edustajilla puumala ja turunen puheenvuorot ja sitten ministeri käyttää
puheenvuoron arvoisa puhemies kuten tässä on käynyt ilmi keskustassa on kyllä vahvaa kannatusta ja olen huomannut monessa muussakin puolueessa tälle tälle asialle itsekin kuulun niihin ihmisiin jotka tuota aloitetta kannattavat en tiedä onko tämä nyt maailman tärkein asia tai suomenkaan tärkein asia mutta kuitenkin ihan todellista arkea monelle monelle suomalaiselle ja keskustelu aina silloin kun näihin päivämääriin tullaan herää yhä uudelleen itse ajattelen myös niin että tuolla eun päässä on isompiakin umpisolmuja pystytty avaamaan ja ratkaisemaan aika tiukallekin vedettyjä ja ja myös täältä suomen päästä asetettuja isompiakin umpisolmuja eli ehkä maalaisjärjellä ajateltuna tämäkin solmu voitaisiin avata tästä ei tarvitsisi tulla asiaa jota kaikki kannattavat mutta joka ei kuitenkaan mihinkään etene tätä taustaa vasten kysyisin myöskin ministeriltä jota myös kiitän että olette täällä edelleen ahkerasti paikalla miten itse ajattelette tuon prosessin mikä olisi realismi siinä jos ja toivottavasti kun eduskunta päätyisi tätä aloitetta kannattamaan miten tuo voisi voisi eun päässä edetä miten näkisitte tuon polun

puhemies kyllä tässä on käynyt luonnollisesti selville että taustalla on direktiivi mutta tekisi mieli kysyä että mitä sitten minä katson tämän asian sen verran tärkeäksi että tämä voitaisiin viedä meidän parlamentissamme eteenpäin ja ja hoitaa eussa sillä tavalla että suomi voisi siirtyä yhteen aikaan ei euroopassa ole yhtenäistä aikaa meillä euroopan sisällä on aikavyöhykkeet joka tapauksessa me emme samaa aikaa eurooppaan saa tätäkin taustaa vasten ajatellen suomi voisi kyllä pysyä yhdessä ajassa niin että tästä kellojen siirtämisestä josta on todellakin terveyshaittoja merkittäviä terveyshaittoja pitäisi päästä eroon täällä edustaja puumala sanoi että ehkä tämä ei ole niitä tärkeimpiä asioita ei maailman tärkein asia eikä ehkä suomenkaan tärkein asia mutta minä pidän tätä erittäin tärkeänä asiana joka tapauksessa se on totta että kansalaiset antavat tästä hyvin paljon palautetta minä ainakin henkilökohtaisesti otan hyvin vakavasti sen

tämän kellon siirtelyn yhteydessä tulee niin kyllä se se on vahva viesti siitä että että kansalaiset kokevat tämän hyvinkin tärkeäksi henkilökohtaisesti voin sanoa että minä olen näistä kellonsiirtelyistä jokseenkin hyvin selviytynyt pientä väsymystä ehkä on voinut

tämän kansalaispalautteen mukana tulee tietoa että viikkojen ajan on sekaisin tästä kellon siirtämisestä tämä on minun mielestäni hirveän vakava aihe näihin kysymyksiin mitä on esitetty ministerille yhdyn itsekin
arvoisat edustajat ennätin jo äsken luvata puheenvuoron ministerille mutta kun edustaja hoskonen tuli saliin niin myöntänen myöntänen hänelle nyt vielä puheenvuoron ja sitten

juttu on nimittäin aloite siitä että kesäaika lopetettaisiin tästä maasta on sinänsä ihan perusteltu mutta niin kuin tämän keskustelun aikana olemme kuulleet siinä ovat nämä eu sitoumusten ongelmat joihin vaikuttaminen ei varmaan tällä aloitteella ihan noin yksioikoisesti käy koska on tämä mainittu direktiivi siellä takana ja ja kaikki euroopan maat ovat siihen sitoutuneet

henkilökohtaisesti minun elimistöni on täysin sopeutunut kesä ja talviaikaan ihan se ja sama mikä kellonaika on siinä ei ole ongelmaa mutta tiedän että ongelma on siinä että monella monella

on henkinen kynnys siinä että sitten tunnetaan erilaisia tunnontuskia itänaapurimme venäjähän ei tässä ajassa tietääkseni ole he elävät sitä omaa aikaansa koko ajan kunnioitan heidän itsemääräämisoikeuttaan sikäli että he ovat pitäneet oman linjansa muistan että kun suomi siirtyi uudelle vuosituhannelle vuonna kaksituhatta silloinhan pelättiin aivan kammottavasti tietokonemaailmassa sitä että koko maailma menee nurin sen tautta että kun uusi vuosituhat alkaa tulee erilaisia aikaongelmia tietokoneiden kanssa ei tullut mitään ongelmia ei yksi tunti sinne tai tänne ole ongelma mutta minun mielestäni kun kuitenkin nykyajassa nykyajassa eletään eikä ole mitään isoja perusteluita niin minun puolestani joutaisi lopettaa koko tämä kesäaikasysteemi ja palata hyvään samaan aikaan ja auttaa niitä ihmisiä joille on tämä asia iso ongelma tiedän omastakin tuttavapiiristäni puolenkymmentä jotka suorastaan kammoksuvat tätä tunnin siirtämistä mutta

hyvät edustajat kiitoksia tästä keskustelusta kyseessä on kansalaisaloite joka on saanut seitsemänkymmentätuhatta kannatusilmoitusta ja siinä mielessä haluan myöskin kunnioittaa yksituumaista keskustelua jota täällä salissa on käyty kesäajan vaikutuksia on selvitetty useaan otteeseen ja euroopan komissio on teettänyt selvityksiä viimeksi vuonna kaksituhattaneljätoista toistaiseksi komissio on nähnyt kesäajan hyötyjen olevan suurempia kuin haittojen tämä voimassa oleva kesäaikadirektiivi on euroopan parlamentin ja neuvoston kaksituhattayksi antama direktiivi kesäaikasäännöksistä ja suomessa tästä on on sitten säädetty valtioneuvoston asetuksella kesäajasta luopuminen edellyttäisi oikeastaan sitä että euroopan komissiolta saisimme ehdotuksen kesäaikadirektiivin kumoamiseksi ja itse asiassa euroopan komissio on vuoden kaksituhattakuusitoista lopulla luvannut vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana euroopan parlamentille kesäaikadirektiivin muuttamista mahdollista kumoamista koskevan ehdotuksen henkilökohtaisesti luulen että meidän olisi tehokkainta vaikuttaa nimenomaan tähän sekä eli meppiemme kautta sekä siten että suomi toimii valtioneuvoston toimesta aktiivisesti komission suuntaan jotta sitten myöskin antaa eteenpäin luulen että notifikaatiolla että erkanisimme tästä direktiivistä emme pääse kovin helposti eteenpäin jos taas sitten kulkisimme suoraan direktiiviä vastaan niin tarvitsemme ulkoministeriön sektoriministeriön valtioneuvoston ja suuren valiokunnan yhteisymmärryksen siitä että otamme vastaan tämmöisen direktiivin vastaisen toiminnan ja mahdolliset seuraamukset siitä itse lähtisin siis mieluiten siitä liikkeelle että eduskunta antaisi hyvin yksituumaisen evästyksen valtioneuvostolle itse olen valmis ja sitoutunut toimimaan aktiivisesti sen puolesta että asiaa viedään eteenpäin komission kautta lähdetään siitä että pyritään saamaan esittämään parlamentille kesäaikadirektiivin kumoamisen sisältävän ehdotuksen oikeastaan nyt toivoisin että valiokunta tekisi tästä mietinnön johon sitten eduskunta ottaisi kantaa ja antaisi niin kuin tässä edustaja heinonen totesi vahvan selkänojan minulle toimia tässä asiassa aktiivisesti eteenpäin

herra puhemies en katso että notifikaatio on direktiivin vastainen prosessi tässä ehkä olemme sitten eri linjoilla se on nimenomaan sitä että suomihan lähtee kansallisesti hakemaan tiettyä omaa oikeutusta tietyille asioille ja en pidä en pidä notifikaatiota sellaisena jos nyt oikein ymmärsin kuin ministeri kertoi että se on vastakkainen prosessi ja hyökkäys direktiivejä vastaan vaan se on se on prosessi jossa me haemme omaa oikeutusta omille toimenpiteillemme

puhemies kiitoksia ministerille vastauksesta tarkennan sen että jos eduskunta nyt tähän kansalaisaloitteeseen vastaa myöntävästi ja ministeri on sitoutunut sitten viemään sitä eduskunnan päätöstä eteenpäin tuolla euroopassa joko tällä menetelmällä notifikaatilla tai sitten tekemällä esityksen kesäaikadirektiivistä

varmaan ministerille sitten vapaat kun päästään tähän oikeaan lopputulokseen ja tämä tahto ministerillä on noudattaa sitten eduskunnan tahtoa

tarkoituksena oli todeta että paras olisi kun komissio tekisi kesäajan kumoamisesta ehdotuksen parlamentille jos suomi lähtisi niin pidämme epätodennäköisenä sitä että saisimme sen menestymään jolloin jäisi jäljelle sitten itsenäinen erkaantuminen vastoin direktiiviä mikä vaatisi sitten myöskin sen että ottaisimme ne seuraamukset huomioon siltä osin tämä oli ehkä enemmänkin vastaus edustaja turusen ajatukseen siihen näkökulmaan että mitäs sitten mutta meidän arviomme ministeriössä on on ollut se että notifikaatio ei todennäköisesti menestyisi tässä tässä yhteydessä se vaikuttaisi niin moneen näkökulmaan jotka on sitten kytketty eun sisäiseen yhteiseen aikakäsitteeseen monessakin eri asiassa puhutaan sitten lentoliikenteestä tai mistä tahansa jolloin eu ei todennäköisesti kovin helposti antaisi meille notifikaatiolla vain irtaantua tästä tämä oli lähinnä se ajatukseni että nämä ovat ne kolme kolme lähestymistapaa mutta kuten edustaja turunen totesi eduskunnan tahdon ja evästyksen mukaan tässä asiassa toimitaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

useinkaan suuri mutta murron jälkien korjaaminen voi maksaa huomattavasti monesti murron jälkeen joudutaan vaihtamaan ulko ovia tai ikkunoita tai siivoamaan asunto kun asuntoon on tyhjennetty esimerkiksi vaahtosammutin esitutkintaviranomaisella on monesti tutkittavana kesämökkimurtoja siten että murrot on tehty hyvin lähellä toisiaan niin ajallisesti kuin myös maantieteellisesti esimerkiksi alueella a noin viidensadan metrin päässä toisistaan on murtauduttu viiteen kesämökkiin ja viiden kilometrin päässä alueella b parinsadan metrin säteellä kolmeen mökkiin ja niin edelleen murtautumisen tekotapa on samanlainen ja jokaisesta asunnosta on anastettu omaisuutta jokaiselta tekopaikalta on myös taltioitu samanlaiset kengänjäljet joten onkin ajateltavissa että kyseessä ovat todennäköisesti samat tekijät kun tällaista varkaussarjaa tutkitaan törmätään ongelmaan että asiassa ei voi käyttää telepakkokeinoja eli tukiasematietojen hankkimista tai televalvontaa koska kyseessä on useita yksittäisiä perusmuotoisia varkauksia jotka eivät täytä törkeän varkauden tunnusmerkistöä mikä antaisi mahdollisuuden telepakkokeinojen tällä hetkellä useita saman henkilön tekemiä näpistyksiä voidaan käsitellä kokonaisarvostelun perusteella varkautena kun kyseessä on niin sanottu ammattimainen hyötymistarkoitus samalla ajatusmallilla useita saman henkilön tekemiä niin sanottuja ammattimaisia varkauksia tulisi käsitellä törkeänä varkautena törkeään varkauteen kuuluu lain mukaan tekojen suunnitelmallisuus toistuvuus ja jatkaminen hyötymistarkoitus sekä rikoksilla aiheutetut isot taloudelliset vahingot rikoslain kahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän ensimmäisen momentin viidennen kohdan perusteella asuttuun asuntoon kohdistuneessa varkaudessa asia käsitellään yleensä törkeänä varkautena jos teko on kohdistunut asuttuun asuntoon eli omakotitaloon kerrostaloon ja niin edelleen oikeuskäytännössä tällä tarkoitetaan vakituiseen asumiseen tarkoitettua asuntoa kesäasuntojen osalta oikeuskäytäntö ei ole näin selkeä vaikka teko on vastaava asianomistajan ja hänen oikeuksiensa loukkaamisen näkökulmasta tämän vuoksi lakitekstin muuttaminen muotoon asumiskäyttöön tarkoitettuun asuntoon on perusteltu anastetun omaisuuden arvolla tai määrällä ei ole merkitystä teon kvalifioinnissa asutussa asunnossakaan ei asukkaan tarvitse olla murron aikana kotona sarjarikoksilla jotka voidaan tekotavan paikan tai ajan perusteella tai muun tutkintatoimen perusteella osoittaa tai olettaa olevan saman tekijän tekemiä ja suunnitelmallisia tekijän saama rikoshyöty sekä asianomistajalle koituva haitta voi olla huomattava arvoisa puhemies ulkomaalaisten tekemät omaisuusrikokset ovat lisääntyneet voimakkaasti vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien schengen sopimuksen voimaantulon jälkeen kyseessä voi olla tekijöiden toimiminen osana oman maansa järjestäytynyttä rikollisuutta rikosten kohteena ovat arvokkaan omaisuuden lisäksi tavanomaiset kauppaliikkeiden päivittäistavarat joiden arvo ei yksittäisissä rikoksissa ole merkittävä mutta rikosten sarjoittamisen kautta voidaan olettaa että tekijän saama rikoshyöty on huomattava tämänkaltaisiin rikoksiin syyllistyneet ovat tulleet maahan pelkästään rikoksen tekemistä varten ja maassaolo kestää muutaman päivän teot ovat hyvin suunnitelmallisia ja ammattimaisia teot voivat olla yksittäisen tekijän tekemiä tai niihin osallistuu useampi henkilö ja tekijöiden välillä on selkeitä roolituksia tiedustelija harhauttaja omaisuuden anastaja anastetun omaisuuden poiskuljettaja ja niin edelleen näissä edellä kuvatuissa tilanteissa rikoksien selvittämisintressin tulee olla suurempi ja esitutkintaviranomaisilla tulee olla siten käytettävissä perustellut ja asianmukaiset selvittämiskeinot kuten mahdollisuus hankkia tuki asematietoja tai televalvontatietoja rikoksen tekijöiden käyttämistä teleliittymistä tai telepäätelaitteista tämä olisi kaikkien rehellisten kansalaisten etu erityisesti ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaneljätoista voimaan tulleen pakkokeinolakiuudistuksen jälkeen esitutkintaviranomaisten keinot ovat kaventuneet sarjarikosten selvittämisessä voimassa oleva pakkokeinolaki kavensi telepakkokeinojen hyödynnettävyyttä esitutkinnassa syyteharkinnassa pakkokeinolakiin tuli uutena säädöksenä niin sanottu ylimääräisen tiedon käsittely eli pakkokeinolaki

ja ylimääräisen tiedon käyttöä rajoitettiin pakkokeinolaki

uusi pakkokeinolain säädös kymmenen

pykälä rajoittaa muun muassa televalvontatiedoilla saatujen tietojen hyödyntämistä sarjarikoksissa missä osa varkausrikoksista on törkeitä tekomuotoja ja osa perusmuotoisia varkauksia törkeän varkauden tutkinnassa hankittuja televalvontatietoja ei voida hyödyntää todisteena samassa rikossarjassa saman tekijän samalla alueella tekemien ja samaan tekoaikaan tehtyjen perusmuotoisten varkausrikosten esitutkinnassa eikä syyteharkinnassa tukiasematietojen ja televalvontatietojen käytön mahdollistaminen parantaa esitutkintaviranomaisten mahdollisuuksia selvittää perusmuotoisia varkausrikoksia rikossarjoissa missä teot ovat perustellusti suunnitelmallisia ja toistuvia ja niillä on niin sanottu ammattimainen luonne sekä hyötymistarkoitus yleisesti kyseisessä varkaussarjassa tekopaikat ovat hiljaisilla alueilla joten muun muassa tukiasematietojen perusteella tekijän tekijöiden selvittäminen olisi hyvin mahdollista arvoisa puhemies edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen laki rikoslain kahdenkymmenenkahdeksan luvun toisen pykälän muuttamisesta törkeä varkaus olisi määritelty jatkossa seuraavasti jos varkaudessa yksi anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus kaksi anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa kolme rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa neljä rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma aseella räjähdysaineella taikka muulla näiden näiden kaltaisella vaarallisella välineellä viisi rikoksentekijä murtautuu asumiskäyttöön tarkoitettuun asuntoon tai kuusi anastaminen on toistuvaa suunnitelmallista ja teossa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä rikoksentekijä on tuomittava törkeästä törkeästä varkaudesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi yritys on rangaistava

voimassa olevassa laissa kohta viisi on kirjattu siten että rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon lisättävän kohdan kuuden perustelin jo aikaisemmin puheessani

arvoisa herra puhemies edustaja kulmala on tehnyt aivan erinomaisen lakialoitteen ja lämpimästi kannatan sen hyväksymistä toivottavasti tämä edustaja kulmalan tekemä aloite menestyy nyt lakivaliokunnassa ja uskon että hänen kollegansa lakivaliokunnan puheenjohtaja ja myöskin poliisi ammattilainen edustaja tolvanen ottaa vakavasti ja tätä aloitetta viedä eteenpäin on aivan kummallinen tilanne että meillä tämän päivän suomessa rikollisia jotka hyötymistarkoituksessa tekevät murtoja tavallaan suojaa lain antama mahdollisuus siihen että tällaisia varkauksia ei voida sitten kaikilla käytettävissä olevilla järkevillä laillisilla keinoilla tutkia ja minkä tautta nimenomaan teletunnistetietojen saamista niin kuin edustaja kulmala hyvin aloitteessaan kuvasi kuvasi äsken tätä tilannetta hyvin ei saisi sitten käyttää on aivan kummallinen tilanne että rikollista joka on varmasti varmasti rikkomassa lakia ja vielä törkeällä tavalla toisen toisen omaisuuteen kajoaminen on juuri sellainen teko mielestäni aina suojaa lain lain pykälä ja että hänen hänen liikkumistaan tai murtautumistaan sillä alueella ei voida tutkia kaikin teknisin keinoin mitkä ovat käytössä asia on senkin takia allekirjoittaneelle hieman omakohtainen kun meidänkin kesämökillemme murtauduttiin aikoinaan ja siellä tehtiin tuhoa ikävä kyllä tutkimukset eivät johtaneet lopulliseen tulokseen ei koskaan saatu tietää kuka se tekijä oli lohtuna oli vain ja ainoastaan se että vakuutukset olivat ajan tasalla ja vahinko rajoittui siihen omavastuuseen mikä kaikissa vakuutuksissa on mutta voin kokemuksesta sanoa että kun toisen omaisuuteen menee kajoamaan kotipiiriin tunkeudutaan niin vaikka kysymyksessä on kesämökki hyvin rakas ja tärkeä sellainen koko perheelle se turvattomuudentunne ja se koskemattomuuden loukkaamisen loukkaamisen tunne on kyllä niin järisyttävä että toivon hartaasti että edustaja kulmalan tekemä erinomainen lakialoite menestyy

arvoisa puhemies edustajakollega kulmalan tekemä lakialoite rikoslain kahdenkymmenenkahdeksan luvun toisen pykälän muuttamisesta kuulostaa todellakin järkevältä ja sen kaltaiselta että sille on tarvetta toivottavasti sanon näin lakivaliokunnan jäsenenäkin pystymme tätä asiaa edistämään tässä